välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edustaja harry wallin ja seitsemänkymmentä muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kolme raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta puheenvuoro välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

toimiva liikenneverkko on perusedellytys kansalaisten liikkumiselle asumiselle ja työssäkäynnille sekä elinkeinoelämän kilpailukyvylle raideliikenteen lisääminen ja joukkoliikenteen kasvu ovat välttämättömiä edellytyksiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi eun tavoite on että raide ja vesiliikenne muodostaa viisikymmentä prosenttia liikenteen kokonaisuudesta ja tieliikenne toiset viisikymmentä prosenttia nyt suomessa tieliikenteen osuus on noin kahdeksankymmentä prosenttia suomella ole varaa epäonnistua raideliikenteen lisäämisessä raideliikenteen kehittäminen edellyttää pitkän aikavälin strategista näkemystä mutta myös samalla nopeita ja aidosti vaikuttavia ratkaisuja raideliikenteen asiakkaiden nykyisten palveluiden ja yhteyksien parantamiseksi sekä konkreettisia toimenpiteitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaikka vr ja suomen rautatiejärjestelmä pärjäävät eurooppalaisessa vertailussa suhteellisen hyvin muun muassa toimivuutensa ja kustannustehokkuutensa on raideliikenteessämme paljon kehitettävää vr on lähtenyt aktiivisesti uudistamaan toimintaansa se on onnistunut kasvattamaan asiakasmääriä sekä parantamaan vr konsernin tehokkuutta asiakkaan näkökulmasta vr ei ole kuitenkaan onnistunut kaikissa uudistuksissaan esimerkiksi lippujärjestelmän digitalisointi digitalisointi on monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistunut työssäkäyvät sarjalippumatkustajat eivät enää voi joustavasti vaihtaa junalippuja kysymys on myös suomalaisten yhdenvertaisesta yhdenvertaisesta kohtelusta ikäihmiset eivät kaikki osaa tai voi käyttää digitaalisia lippupalveluita vammaisten vaikea päästä junaan ja liikkumaan paikkakunnalta toiselle nyt hallituksen omistajaohjauksen ääni on kuulunut heikosti vrn toimintaa on kehitettävä tulevaisuudessakin niin että vr kykenee parantamaan palvelutasoaan ja asiakaslähtöisyyttä hallitus teki keväällä päätöksen rautateiden avaamisesta kilpailulle tämän päätöksen pohjalta liikenne ja viestintäministeriö ministeri bernerin johdolla esitteli elokuussa jolla valmistelutyötä viedään eteenpäin esitellyssä mallissa vrn kalusto huolto ja kiinteistöt erotettaisiin omiksi yhtiöikseen jotka olisivat kaikkien halukkaiden henkilö ja ja rahtiliikenteen operaattorien käytössä yhtäläisin ehdoin liikenne ja viestintäministeriö kilpailuttaisi kaiken matkustajaliikenteen alueittain määräajaksi aloittaen etelä suomen lähijunaliikenteestä joka ei kuulu pääkaupunkiseudun seutuliikenteeseen eli niin kutsuttu hsl liikenteeseen hallitus perustelee päätöstä osana eun neljännen rautatiepaketin kilpailutusvaatimusta tehdyt päätökset avaavat kilpailua raideliikenteessä hallituksen esittämä malli joka perustuu alueellisiin yksinoikeussopimuksiin ja valtionyhtiön kalusto annettaisiin kilpailijoiden käyttöön myös markkinaehtoisessa liikenteessä sekä jo kilpailulle avatulla rahtipuolella onnistuu arvioiden mukaan kuitenkin huonosti kilpailun mahdollisten positiivisten vaikutusten saavuttamisessa malli ylittää eu lainsäädännön vähimmäisvaatimukset kilpailutuksista jäsenmaan liikkumavarasta sekä uudistuksen aikataulusta

mallissa nykyinen valtionyhtiön monopoli purettaisiin ja siirryttäisiin alueellisiin yksityisiin monopoleihin käyttäen samaa kalustoa ja rataverkkoa ilman uusia investointeja

tai tuo valtiolle lisätuloja esimerkiksi boston consulting groupin selvityksessä todetaan että kilpailutuksen ei yksin voida odottaa lisäävän rautatieliikenteen kysyntää spring spring advisorin selvitys puolestaan päätyi johtopäätökseen ettei valittu kilpailuttamismalli saavuta sille asetettuja tavoitteita näitä selvityksiä hallitus ensin piilotteli hyödyt matkustajalle jäävät tehtyjen selvitysten epäselviksi kun käytännössä on kyse vain nykyisten markkinoiden jakamisesta lopputulos on todennäköisemmin päinvastainen kun vrn kalusto ja tukitoiminnot yhtiöitetään erilleen ja menetetään synergiaedut liiketoiminnasta nykyisen jo käytössä olevan kaluston käytön tehokkuus heikkenisi kun se jaettaisiin usealle operaattorille se nostaisi lippujen hintoja ilman lisäkalustoa kalustotehokkuuden laskeminen voi vähentää junavuoroja uutta markkinaehtoista tarjontaa ei syntyisi reiteille joilla sitä jo ei ole esimerkiksi rantaradalle ei tulisi yhtään uutta junaa lakkautettujen vuorojen tilalle asetelmassa on uhka että houkuttelevaksi kilpailutekijäksi jäävät henkilöstökulut julkisuudessa esitettyjen selvitysten perusteella valittu vrn pilkkomismalli johtaisi yhtiön arvon ja sen osingonmaksukyvyn heikkenemiseen yhtiön kyky toteuttaa tehtävää jota varten se on olemassa heikkenisi heikkenisi nykyisestä valtion näkökulmasta tämä on kyseenalaista on tärkeää että vr on vahva valtiollinen toimija raideliikenteessä myös kilpailun avaamisen jälkeen raideliikenteen osuuden kasvattaminen on välttämätöntä osana ympäristö aluekehitys ja työllisyystavoitteita joukkoliikenteen käytön lisääminen raideliikennettä painottaen on ilmastotavoitteiden saavuttamisen välttämätön edellytys tällä hetkellä kuitenkin rataverkkomme kapasiteetti tulee vastaan niissä kohdissa joissa liikenteen kasvattamiselle on tarve ja myös suurimmat mahdollisuudet uusilla operaattoreilla ei ole tilaa kasvaa pääosin yksiraiteisella rataverkollamme ilman investointeja investointeja tarvittaisiin myös kaupunkiseutujen välisen työmatkaliikenteen nopeuttamiseen rataverkollamme on jo taakkanaan noin miljardin euron suuruinen korjausvelka josta johtuvat viat ja häiriöt aiheuttavat enemmistön matkustajaliikenteen viivästyksistä pääosin yksiraiteisella rataverkollamme ongelmat pääkaupunkiseudulla ja pääradalla heijastuvat nopeasti koko junaliikenteeseen erilaiset häiriöt ja rataverkon kunnosta sekä turvallisuudesta johtuvat nopeusrajoitukset laskevat junan kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden tähän hallituksen malli ei tuo ratkaisua vaan päinvastoin valtion on arvioitu laskevan raideliikenteestä vrn osingonmaksukyvyn alenemisen myötä aito ja oikein toteutettu kilpailu parantaa palvelun laatua saatavuutta ja hintaa aidossa kilpailutilanteessa matkustaja valitsee itselleen sen joka tarjoaa hänelle parhaan palvelun kilpailukykyiseen hintaan nykyiselläänkin vrllä on kehittämistä asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa hallituksen esittämällä aluemallilla ei tätä kilpailua synny matkustaja ei pääsisi valitsemaan yksittäisellä matkalla minkä operaattorin junaa hän käyttää luonnollisen julkisen monopolin yksityistämisestä yksityistämisestä on jo useita huonoja kokemuksia esitetyssä mallissa on nykytilaan verrattuna useita kustannuksia kasvattavia piirteitä kuten kuten kalustokierron tehokkuuden väheneminen ja massiivinen sopimusverkosto ja sen aiheuttama byrokratia hyödyt ratkeaisivat vasta ministeriön kilpailutuksen myötä olemme jo monessa tapauksessa nähneet julkisten kilpailutusten epäonnistuvan tässä tapauksessa kustannukset nousisivat mittaviksi koko suomelle sipilän hallitus on avannut liikennesektorilla kilpailua markkinaehtoisille toimijoille omistajaohjauksen näkökulmasta kuitenkin jatkuvasti tavalla jossa valtionyhtiö lähtee vapaille markkinoille muita huonommasta tilanteesta postipalvelulain myötä postille jäi velvoitteita joita kaupallisilla kilpailijoilla ei ole vrn kohdalla puolestaan nykyinen tase riisuttaisiin eriyttämällä liiketoiminnan kannalta strateginen omaisuus uuteen yhtiöön tämä on kansallisomaisuuden arvon ja sen tuoton kannalta valitettavaa politiikkaa jossa kansainväliset toimijat vievät parhaat palat markkinoilta mahdollisesti mahdollisesti verosuunnittelua hyödyntäen ja kannattamaton toiminta jää aina lopulta yhteiskunnan vastuulle valtionyhtiössä tulee näyttää esimerkkiä hyvästä henkilöstöpolitiikasta ja omistajaohjauksella on merkittävä rooli tämän varmistamisessa hallituksen mallissa maakunnille ja kaupunkiseuduille olisi tulossa oikeus ostaa liikennettä tavoite on hyvä mutta suunniteltujen maakuntien tosiasialliset mahdollisuudet ostoihin ovat vähäiset ja epäselvät maakuntien taloudesta on tulossa hyvin tiukka eikä niillä ole verotusoikeutta resurssit matkustajaliikenteen ostamiseksi jäävät näin ollen toiveajattelun tasolle ellei valtio osoita niihin resursseja alueellista liikennettä on voitava kehittää helpottamaan työssäkäyntiä opiskelua ja asiointia riippumatta siitä miten ja milloin maakuntauudistus

olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan seuraavan välikysymyksen miten hallitus aikoo varmistaa että suomi pystyy nostamaan raideliikenteen osuutta eun edellyttämälle tasolle suhteessa tieliikenteeseen ja siten vastaamaan osaltaan eun ilmastotavoitteisiin vuonna kaksituhattakolmekymmentä mihin toimenpiteisiin omistajaohjausministeri aikoo ryhtyä vrn nykyisten asiakaspalveluongelmien ja digitalisaatioprojektien korjaamiseksi onko hallituksen mielestä rautateiden henkilöliikenteen kilpailun nyt esitetty malli paras jolla edetä onko hallitus arvioinut riittävästi kilpailutuksen kokonaisvaikutuksia yhteiskunnalle taloudellisesti sekä ympäristötavoitteiden ja infrastruktuurin kehittämisen osalta onko hallitus aikeissa arvioida uudelleen kilpailutuksen kokonaisvaikutukset ottamalla huomioon kaikki teetetyt selvitykset millä tavoin hallitus varmistaa että myös tulevaisuudessa eri toimijat panostavat junaliikenteen määrän ja palvelun kehittämiseen miten junamatkustajat hyötyvät kilpailusta jos vrn tulee alueellisia operaattoriyrityksiä miten rataverkolle varmistetaan junaliikenteen kasvun vaatimat investoinnit miten huolehditaan valtionyhtiön henkilöstöstä vastuullisella tavalla pystyykö hallitus kilpailutuksella varmistamaan nykyistä paremman junaliikenteen alueellisen kattavuuden harvaan asutussa maassa ja lippujen hintojen kohtuullisuuden millä tavalla hallitus on varmistanut valtion omistajaintrenssin toteutumisen markkinoiden avaamisen yhteydessä eri yhtiöiden kohdalla ja miten hallitus varmistaa että vr on vahva valtiollinen toimija raideliikenteessä myös kilpailutuksen jälkeen miten varmistetaan yhteiskunnallisten intressien toteutuminen tärkeissä yhteiskunnan perustoiminnoissa kuten joukkoliikenteessä postinkulussa ja energiahuollossa kun näitä toimintoja avataan kilpailulle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että ympäristövaliokuntaan jolle liikenne ja viestintävaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä talousvaliokunnan on annettava lausunto ministeri kimmo tiilikaisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät

tästä asiakohdasta käydään keskustelua kello kuusitoista viisitoista saakka eli kahden tunnin ajan mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun keskustelu ja asian käsittely keskeytetään ja keskustelua jatketaan päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli neljänteen kohtaan

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma tai lyhyemmin ilmastosuunnitelma jolla toimeenpannaan suomen osalta pariisin ilmastosopimusta ja eun vuoden ilmastotavoitteita suomihan toimii kansainvälisesti hyvin aktiivisena ilmastopolitiikan edistäjänä minulla itselläni oli ilo pariisin sopimusta neuvoteltaessa olla yksi eun ministeritason neuvottelijoita viimeisen viikon aikana ja osallistuimme myös hyvin rakentavalla vahvalla panoksella eun yhteisten tavoitteitten muotoiluun ilmastopolitiikan toimeenpanemiseksi

tuo pariisin sopimus antaa tavoitteen kaikilta mailta tarvitaan konkretiaa tässä ensimmäisessä ilmastolain mukaisessa ilmastosuunnitelmassa nyt juuri määritellään ne toimet joilla suomessa vastataan eun ilmastotavoitteisiin päästökaupan ulkopuolella suomella on yksi eun kunnianhimoisimpia tavoitteita kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästövähennysten toteuttaminen tällä saralla tässä ilmastosuunnitelmassa tarkastelu on nimenomaan lisätoimissa ensin on katsottu mihin nykyiset toimet ja nykyinen kehitys ja sen jälkeen arvioitu mitä tarvitsemme lisää ilmastosuunnitelmassa esitellään viisikymmentäseitsemän toimenpidettä joista hyvin merkittävä osa seitsemäntoista kappaletta koskee liikennettä suunnitelma on ankkuroitu tiukasti nykyiseen ja tulevaan noissa toimenpiteissä pohditaan miten pystymme käyttämään digitalisaation tuomia hyötyjä mitä etuja jakamistalous tuo ilmastotavoitteitten toteuttamiseen miten erilaisia älykkäitä ratkaisuja niin energiaverkoissa kuin liikenteessä pystytään hyödyntämään ja mikä voi olla kokeilujen ja uusien palveluitten merkitys kun matkaamme kohti ilmastoystävällisempää tulevaisuutta suunnitelma sisältää osittain jo nyt käytössä olevien toimien vahvistamista ja osittain täysin uudenlaisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi tarkoitus on varmistaa että siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tapahtuu mahdollisimman helposti etsitään siis paras reitti eteenpäin ilmastosuunnitelma ei tuo suomalaisille äkillisiä muutoksia mutta se näyttää suuntaa mihin meidän askel askeleelta pitää edetä ja toisaalta kuvaa niitä mahdollisuuksia mitä jokainen ilmaston lämpenemisestä huolissaan oleva kansalainen voi omassa toiminnassaan ja arjessaan tehdä ja toteuttaa arvoisa puhemies liikenteessä meillä on parhaat lisäpäästövähennysmahdollisuudet nyt viidennes kaikista suomen kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteen saralta ja ne muodostavat päästökaupan ulkopuolella olevan sektorin päästöistä peräti neljäkymmentä prosenttia tavoitteena hallituksella on että liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen mennessä

edelleen pidemmällä aikavälillä tavoitteena on että tieliikenne olisi lähes päästötöntä vuonna kaksituhattaviisikymmentä vuonna kaksituhattakolmekymmentä sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteen energiasta olisi vähintään neljäkymmentä prosenttia tässä paino on sanalla vähintään nimittäin mitä enemmän meillä on sähkö ja biokaasua käyttäviä vähäpäästöisiä autoja sitä enemmän voimme jäljellä olevassa bensa ja ja dieselautokannassa hyödyntää fossiilista korvaavaa uusiutuvaa polttoainetta nämä tukevat toisiaan sähköinen liikenne kaasuliikenne ja uusiutuvat liikennepolttonesteet fossiilisista polttoaineista pois siirtyminen on suurin haasteemme siihen tarvitaan kaikki mahdolliset käyttövoimat ja niitä on tässä suunnitelmassa hahmoteltu pelkästään käyttövoimien muutos ei riitä erittäin merkittävä rooli on ajoneuvojen ja liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisella kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä kehitetään maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksilla valtiovallan ja kaupunkien kesken ja nyt vähäpäästöiseen liikenteeseen siirtymiseen haetaan nopeaa starttia hallituksen budjettiesityksessä esittämillä keinoilla jotka ovat yhteneviä parlamentaarisen liikennetyöryhmän toimien kanssa esimerkiksi täyssähköautojen

tuetaan kuudella miljoonalla sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuria rakennetaan kolmen miljoonan edistämispanoksella tukien tarkempi kohdentaminen selviää myöhemmin ja myös romutuspalkkio tulee uudelleen käyttöön kuten tiedätte näiden tukitoimien ajatus on vauhdittaa siirtymistä uusiin käyttövoimiin liikenteessä suhteellisen pienillä julkisilla panoksilla saamme sysäyksen aikaan ja lopullinen veto esimerkiksi sähköisessä liikenteessä tulee tapahtumaan sitten markkinoitten kautta ajoneuvojen teknologian kehittymisen ja hintojen halpenemisen

öljystä pois pääseminen fossiilisen öljyn käytön vähentäminen tulee olemaan se keskeinen tavoite mikäli maailma mielii onnistua ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä kansainvälisen energiajärjestön iean mukaan fossiilisen öljyn käyttö uhkaa globaalisti kasvaa vielä pitkään joten todella tarvitsemme kaikki keinot käyttöön sen vähentämiseksi arvoisa puhemies ilmastosuunnitelmassa annetaan myös vinkkejä siitä miten ilmastosta huolestuneet kansalaiset voivat arjessaan toimia kun tämä ilmastosuunnitelma koskee liikennettä kiinteistöjen lämmitystä jätehuoltoa maataloutta oikeastaan sanalla sanoen meidän arkielämäämme eli asumista ja liikkumista niin silloin kansalaisten aktiivisuudella on iso rooli ilmastosuunnitelma ei lataa velvoitteita kansalaisten niskaan vaan pikemminkin auttaa huomaamaan mahdollisuuksia ilmastosuunnitelman tavoitteena on kannustaa pääasiassa informaatio ohjauksen keinoin ilmastoystävällisiin toimiin esimerkiksi sitran julkaisema sata fiksua arjen tekoa antaa käytännön vinkkejä tähän työhön tarvitaan myös suomalaista keksijäluonnetta meillä on pitkät perinteet tuunaaja ja oppijakansana olemme myös slush maa eli eteenpäin katsovien kasvuyritysten kotimaa nyt tällaiselle toiminnalle on kysyntää myös yrityksillä on keskeinen rooli kansalaisten ohella tarvitsemme uusia sovelluksia esimerkiksi liikenteen sovelluksia liikenne palveluna konseptia ruokahävikin pienentämisessä meillä on yritysten tarjoamia sovelluksia joilla voi ostaa ylijäämäruokaa ja niin päin pois

yritykset tarjoavat kuluttajille älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja tuosta ruokahävikin merkityksestä haluan vielä sanasen sanoa enemmän nimittäin niitä pieniä ilmastotekoja voi tehdä sillä päivittäisellä ruokavalinnalla niin kaupassa kuin myös työpaikkaruokalassa ruokaa lautaselle ottaessaan ehdottomasti tehokkain keino vähentää ruoantuotannon ilmastovaikutuksia on ruoan hävikin pienentäminen suomessa noin kymmenesosa ruoasta menee hävikkiin ravintoloissa jopa viidesosa maailmanlaajuisesti ruokaa heitetään pois yksi pilkku kolme miljardia tonnia sillä ruokkisi kaksi miljardia ihmistä tässä meille on haastetta arvoisa puhemies myös kunnat ovat tärkeässä asemassa ilmastosuunnitelmaa toteutettaessa nimittäin itse asiassa kunnat tekevät hyvin suuren osan niistä ratkaisuista joita nyt kaivataan arvostan monien kuntien ja kaupunkien aloitteellisuutta ja sitoutumista kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin kunnat ovat monessa asiassa toimineet ja voivat jatkossakin toimia edelläkävijöinä

kunnissa laaditaan parhaillaan kuntastrategioita ja on aivan olennaista että näissä strategioissa huomioidaan myös ilmasto ja päästötavoitteet kunnat ovat myös opettaneet paljon valtiolle mutta haluamme haastaa kuntia vieläkin parempaan esimerkiksi hiilineutraaleitten kuntien verkosto kolmekymmentäneljä kuntaa tätä nykyä on osoittanut että kunnissa pystytään huomattavan nopealla tavalla tekemään energiatehokkuusinvestointeja parantamaan siis energiatehokkuutta ja vähentämään kaiken kaikkiaan päästöjä monet kunnat ovat tehneet kymmenien prosenttien päästövähennyksiä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ilmastosuunnitelmassa linjataan että valtion kiinteistöissä luovutaan öljylämmityksestä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä toivon että kunnat ottavat tämän tai vieläkin kunnianhimoisemman tavoitteen käyttöönsä budjettiriihessä saimme varmistettua juuri että ensi vuodelle on käytössä myös resursseja valtiovallan ja kuntien yhteistyöhön kuntien parhaitten käytäntöjen yhteen kokoamiseen levittämiseen ja monistamiseen haluamme siis tukea sitä kaupunkien maakuntien seutukuntien ilmastostrategista työtä jolla aktiiviset seutukunnat ja kaupungit omia päästöjään alentavat kunnat toimivat myös moninaisissa verkostoissa ja tätä verkostotyötä on tarkoitus edelleen avittaa arvoisa puhemies

ilmastosuunnitelmassa esitämme myös pitkän aikavälin tavoitteen joka ei pääty vuoteen kaksituhattakolmekymmentä katsoo pidemmälle pariisin sopimuksessa on esitetty tavoite joka maailmanlaajuisesti täytyy saavuttaa mikäli mielimme alle kahden asteen lämpenemisessä pysyä tuo tavoite on se että vuosisadan jälkipuoliskolla maailmanlaajuisesti päästöjen ja nielujen tulisi olla tasapainossa eli ihmistoiminnan päästöjen täytyisi olla niin alhaiset että maailman hiilinielut kuten metsät ja valtameret pystyvät tuon lopun hiilidioksidin sitomaan suomessa asetamme realistisen tavoitteen hiilineutraalius vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi se tarkoittaa siis sitä että ilmastosuunnitelmassa esitellyllä tavalla ja ilmastolaissa määritellyn suunnan mukaan vähennämme nopeasti päästöjä kohti vuosisadan puoliväliä ja kun pidämme samanaikaisesti huolen metsänielujen toiminnasta metsien hyvästä kasvusta ja hoidosta vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi voimme olla hiilineutraali maa päästöt ja nielut ovat tasapainossa maailmassa on yksi maa joka ennen suomea on uskaltanut tämänkaltaisen tavoitteen asettaa se on rakas naapurimme ruotsi toivottavasti suomi ja ruotsi saavat seuraajia tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa arvoisa puhemies etenemme siis hallituksessa laajalla ja rintamalla aktiivisena ilmastopolitiikan toimijana teemme kansainvälistä yhteistyötä osana euta toimimme ilmastodiplomatian ja pariisin sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimeenpanemme hallituksen jo aiemmin esittelemää energia ja ilmastostrategiaa ja otamme tässä työssä huomioon myös parlamentaarisen työryhmän evästeet liikenteen päästöjen vähentämiseen myös ensi vuoden budjetti sisältää merkittäviä toimia ilmastosuunnitelman toteuttamiseksi suomi toimeenpanee kunnianhimoista

arvoisa rouva puhemies

nämä arvot ovat myös tämän kunnianhimoisen ja realistisen ilmastosuunnitelman kivijalka toteuttamalla sen yhdessä me suomalaiset teemme osamme ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa rakennamme kaikkialla maassa työllistävää uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa bio ja kiertotaloutta mahdollistamme kestävät valinnat arjessa niin kaupungeissa kuin arvoisa puhemies suomi on jo tukevasti oikealla tiellä tänä vuonna ensimmäistä kertaa uusiutuvan energian osuus kaikesta kulutetusta energiasta on yli puolet tilanne on historiallinen muutos on saatu aikaan nimenomaan keskustan ministereiden johdolla keskustavetoisen hallituksen kaudella kauniit puheet ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä hyvät vihreät eivät enää riitä on tekojen aika tarvitaan realistista vihreyttä toivottavasti pystymme yhteistyöhön yli hallitus ja oppositiorajojen tämän suunnitelman toteuttamisessa siirrymme ulkomaisesta fossiilisesta polttoaineesta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja laajemmin bio ja kiertotalouteen tämä tarkoittaa tämä tarkoittaa lisää euroja työpaikkoja ja toimeentuloa suomeen ja nimenomaan kaikkialle maahan jatkossa olemme sekä omavaraisempia että taloudellisesti vahvempia suomen pitää jatkossakin tehdä hyvää yhteistyötä jotta pääsemme niihin tavoitteisiin joita olemme uusiutuvan energian suhteen asettaneet tämä edellyttää esimerkiksi hyvää vuoropuhelua euroopan parlamentin ja komission kanssa esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivin osalta arvoisa puhemies suomi luopuu kivihiilen käytöstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kiitos sipilän hallituksen sen jälkeen synkkiä ja muistia kivihiilikasoja ei pitäisi löytyä enää yhdenkään suomalaisen kaupungin takapihoilta

sekä mahdollistavat kestävän kaupunkikehityksen että luovat elämisen edellytyksiä ja ennen muuta työpaikkoja myös muualle suomeen tätä on tasapainoisen suomen rakentaminen käytännössä arvoisa puhemies jokainen meistä voi edistää muutosta omilla valinnoillaan omassa arjessa kyse on päivittäisistä päätöksistä kuten vaikka pyörän käyttämisestä tai lähellä tuotetun ruuan hankkimisesta useimmiten ilmaston kannalta hyvät vaihtoehdot myös edistävät terveyttä ja säästävät rahaa yli puolet päästövähennystavoitteista saavutetaan liikenteen päästöjä vähentämällä siksi liikenteen muutokseen panostetaan paljon jatkossa autolla ajaminen tuottaa vähemmän päästöjä ja julkisen liikenteen käyttö kävely ja pyöräily ovat entistä houkuttelevampia tätä on ylisukupolvisuus ja luontosuhde ja realistinen vihreys romutuspalkkio tuki bensa auton muuttamiseksi kaasu tai etanoliautoksi ja tuki sähköautoille vauhdittavat autojen uudistumista ympäristöystävällisempään suuntaan kaupungit ja kunnat ovat tärkeässä roolissa kevyen liikenteen väylien parantamisessa ja julkisen liikenteen kehittämisessä arvoisa puhemies ilmastopolitiikan keskipitkän aikavälin suunnitelma tuo askelmerkit kansalaisille kohti vähähiilistä yhteiskuntaa omia vahvuuksiamme vahvistamalla onnistumme muutos on käynnissä ja siihen tarvitaan kaikkia keskustan eduskuntaryhmä tukee voimakkaasti tämän suunnitelman toteuttamista toimimalla nyt myös lapsemme ja lapsenlapsemme kiittävät

arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutos sitoo pohjoisen ja etelän toisiinsa ajan myötä kukaan meistä ei voi välttyä sen tuhoisilta vaikutuksilta suorien ympäristövaikutusten lisäksi se vaikuttaa turvallisuuteen ja pakottaa ihmiset muuttamaan asuinseuduiltaan näin lausui tasavallan presidentti niinistö puheessaan jonka hän piti ykn yleiskokouksessa viime viikolla tänään käsittelemme keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa on ensimmäinen laatuaan tarkastelujänne ulottuu vuoteen kaksituhattakolmekymmentä taustalla ovat ilmastolain määrittelemät suuntaviivat ja eun päästövähennystavoite tarkoitus on varmistaa ilmastoa koskevan politiikkaamme johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys on syytä kerrata miksi olemme tehneet ilmastolain miksi olemme hyväksyneet pariisin ilmastosopimuksen ja miksi nyt käsittelemme ilmastopolitiikkaamme kuten alun sitaatista käy ilmi ilmastopolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa mutta myös maahanmuuttopolitiikkaa jos maahanmuutto maahanmuutto huolestuttaa kannattaa kiinnostua ilmastopolitiikasta maailmassa on kymmeniä miljoonia pakolaisia ilmastonmuutoksen myötä tilanne voi pahentua nopeammin kuin osaamme edes kuvitella ilmastonmuutos väestönkasvu maaperän köyhtyminen poliittinen epävakaus romahtaneet valtiot ja konfliktit kytkeytyvät toisiinsa mikään maa ei ole vaikutuksille immuuni mikään aita tai muuri ei pysäytä sään ääri ilmiöitä ja vedenpinnan nousua ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava politiikan keskiössä arvoisa puhemies suomi luopuu kivihiilen energiakäytöstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä liikenteessä on tapahtumassa polttomoottorin keksimiseen verrattava siirtymä tavoite on että vuonna kaksituhattakolmekymmentä suomessa on kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa muutoksen intensiteetti helposti yliarvioidaan vuoden tai kahden aikajänteellä mutta keskipitkällä aikavälillä puolestaan aliarvioidaan hallituksen talousarvioesityksessä katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan toteuttamalla parlamentaarisen työryhmän liikenteen päästövähennyksiin tekemät esitykset puurakentamista nopeutetaan ja energia teknologian investointeja vauhditetaan suomen ympäristöön ja ilmastoon liittyviä ponnisteluja on myös arvosteltu kritiikin kärki on kustannuksissa ja saamassamme hyödyssä monet tutkimukset osoittavat että kiristynyt ympäristöohjaus on lisännyt yritysten voittoja ja kilpailukykyä toki on myös päinvastaisia esimerkkejä emme voi kuitenkaan pysäyttää väistämätöntä kehitystä uudistumista kaihtavat yritykset väistyvät niiden tieltä jotka ovat sisäistäneet ilmastonmuutokseen liittyvät globaalit mahdollisuudet hukkalämpöä kierrättävä nivos oy ja ympäristöosaamisellaan kemianteollisuuden vientiä kirittävä chemigate ovat loistavia yritysesimerkkejä uudesta ajattelusta voimme luoda uutta liiketoimintaa tavalla joka on ilmaston kannalta kestävää ja hyvinvointiamme lisäävää toinen tapa on vähätellä tutkittua tietoa pyrkiä suojelemaan saastuttavia toimintamalleja ja lopulta taantua menneisyyden hyvinvointivaltioksi

arvoisa rouva puhemies valtion ohella kunnilla yrityksillä ja kansalaisilla on oma vastuunsa ilmastopolitiikan onnistumisesta olemme keskimäärin melko hitaita tekemään konkreettisia muutoksia omissa valinnoissamme tarvitaan koulutusta ja opastusta kannustavia veropäätöksiä ja esimerkiksi rakentamiseen liittyvää mahdollistavaa lainsäädäntöä hyvä esimerkki on romutuspalkkio ohjelman jatkaminen liikennepäästöjen vähentämiseksi parhaimmillaan arvot ja lompakko on synkronoitu niin että päätöksenteko on kuluttajille helppoa kotikaupungissani valkeakoskella tontin ostajalle tai vuokraajalle on tarjottu alennusta jos talon lämmityksessä käytetään uusiutuvaa energiaa merkittävät päästöjen vähentämistä koskevat ratkaisut liittyvät kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteeseen ja toimivuuteen kaupungistuminen on trendi johon on reagoitava ilmastonäkökulma huomioiden maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittamista edistetään mal sopimuksilla valtio on tehnyt sopimuksia neljän suurimman kaupunkiseudun kanssa

arvoisa puhemies tänään me puhumme yhdestä kaikkein tärkeimmästä aiheesta joka vaikuttaa kaikkeen muuhun ilmastopolitiikan onnistuminen ei määrittele vain poliitikkojen taitoa ja vastuullisuutta se määrittelee planeettamme tulevaisuuden suomen on oltava kokoaan suurempi toimija kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä jotta pariisin ilmastosopimuksen tavoite hillitä lämpeneminen asteeseen saavutetaan suomen on osana euroopan unionia toimittava esimerkkinä muille maille meillä on korkeat päästövähennystavoitteet sillä meillä on myös korkeat päästöt tämä ilmastolain mukainen selonteko on hyvä keino seurata laajasti mitä eri hallinnonaloilla tehdään ja mitä tarvitaan lisää tästä eteenpäin kaikkien toimien on keskityttävä siihen että ilmaston lämpeneminen pysähtyy ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta afrikan väkiluku tuplaantuu vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä kahteen pilkku viiteen miljardiin ihmiseen heistä puolet on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita kun ihmisillä ole puhdasta vettä ja ruokaa ei koulutuksen kautta näköalaa tulevaisuuteen eikä työmahdollisuuksia on selvää että he lähtevät liikkeelle tilanteeseen ei auta se että rajat pistetään kiinni täytyy puuttua syihin jotka aiheuttavat kurjuutta ja toivottomuutta euroopan on oltava johtava voima yhteiskuntavakauden edistämisessä ruokatuotantoon ja puhtaaseen veteen panostamisessa sekä koulutuksen parantamisessa näin voimme vahvistaa taloudellisesti ja sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä esitän että suomi lähtee ajamaan voimakkaasti ja nopeasti eu yhteistyötä jolla auttamisen kohteet priorisoidaan ja voimavaroja myös yhdistetään eu on jo nyt maailman suurin kehitysyhteistyön tekijä varat voi ja pitää käyttää tehokkaammin jotta ihmisille saadaan näköala tulevaan sehän parantaa ihmisten elinolosuhteita ja uskoa parempaan tulevaisuuteen ja se myös keventää painetta eurooppaan arvoisa puhemies hiiltä ilmakehään runsaasti tuottavan elämäntavan haitat tulevat kaikkien maiden yhteisesti maksettaviksi kyse on paitsi taloudellisesta myös ekologisesta ja inhimillisestä hinnasta toimia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota niiden sosiaaliseen kestävyyteen kustannusten on kuitenkin jakauduttava oikeudenmukaisesti myös toimien tehokkuutta on arvioitava vain joka tosiasiallisesti poistuu ilmakehästämme hillitsee ilmastonmuutosta arvoisa puhemies tänään puhumme ihmisten arjesta asumisen liikkumisen ruuan päästöistä kaupungeissa liikkumisen pitää entistä vahvemmin perustua julkiseen liikenteeseen kävelyyn ja pyöräilyyn esteettömän toimivan ja edullisen julkisen liikenteen on oltava liikenteen päästövähennystoimien keskipisteessä sdp haluaa kehittää erityisesti raideliikennettä lyhyillä matkoilla pyöräilystä ja kävelystä pitää tehdä houkuttelevaa tähän voidaan vaikuttaa hyvällä kaupunkipolitiikalla ja rakentamisella turvallinen huollettu pyörätie houkuttelee hyppäämään satulaan arvoisa puhemies kannustusta ja kuluttajaneuvontaa tarvitaan jatkuvasti arjen ekologiset valinnat ovat onneksi usein terveellisempiä yksi omista ilmastoteoistani on kasvispainotteiseen ruokaan siirtyminen ja punaisen lihan jättäminen kaupan hyllyyn jos ateriat koottaisiin kasvisten osuutta painottaen ruokavalion ilmastovaikutus vähentyisi yli kaksikymmentä prosenttia valitettavasti myös haaskaamme ruokaa sdpn edustaja nurminen on tehnyt ansiokkaan aloitteen ruokahävikin vähentämiseksi asia on tärkeä ja siitä onkin puhuttava enemmän sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä seuraa tarkasti kuinka ruokahävikin vähennystoimet vaikuttavat arvoisa puhemies viime kaudella säädetty ilmastolaki on vienyt ilmastopolitiikkaa eteenpäin meidän lastemme tulevaisuus tehdään tänään meidän on pidettävä yhteisistä ilmastopäätöksistä kiinni ja oltava arjessamme valmiita kestäviin ratkaisuihin jos tulevaisuudessa lapsenlapsemme esittävät meille kysymyksen he kysyvät joko miten te onnistuitte siinä tai miksi te ette tehneet mitään se on nyt meistä itsestämme kiinni kumpaan kysymykseen saamme vastata

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on tieteellinen fakta ja sen hillitseminen edellyttää ja vaatii maailmanlaajuisia toimenpiteitä ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen hillintään on myös meidän suomalaisten omalta osaltamme osallistuttava

ja ilmastostrategian kanssa määrittelee ne keinot joilla pääsemme hallitusohjelmassa eussa pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin kohtalokkaimpien ilmastovaikutusten välttämiseksi ilmaston lämpeneminen täytyy pystyä pysäyttämään alle kahden asteen tie maailmanlaajuiseen ilmastosopimukseen on ollut pitkä ja kivinen ministerin tavoin itsekin osallistuin pariisin ilmastokokouksen viimeiselle viikolle eduskunnan talousvaliokunnan edustajana ja näin pääsin paikan päältä todistamaan historiallisen sopimuksen syntymistä nähtyäni omin silmin kuinka haastavaa maailmanlaajuisen sopimuksen neuvotteleminen on en voi liikaa olla korostamatta sitoutumisen tärkeyttä niin kuitenkin kävi että usa ilmoitti irtautuvansa pariisin sopimuksesta uskon että tässä usa tekee kauaskantoisen virheen toisin kuin presidentti trump sanoi ilmastosopimus ole huono diili päinvastoin huono diili on sopimuksen ulkopuolelle jääminen pienenä sivuhuomautuksena mainittakoon että usan presidentinvaalit ovat päivää ennen kuin lopullinen irtautuminen pariisin sopimuksesta voi tapahtua viime viikolla uutisoitiin että nicaragua aikoo allekirjoittaa pariisin ilmastosopimuksen irtautuessaan sopimuksesta usa liittyisi siis syyrian kanssa kimppaan tällöin usa ja syyria olisivat ainoat yk maat jotka eivät ole sopimuksessa mukana siinä olisi varsinainen kaksikko globaalien päästövähennysten saavuttamiseksi on erittäin tärkeää että vapaamatkustamista ei sallita päästöjen vähentämiseksi tulee tehtävien toimien olla maailmanlaajuisesti oikeudenmukaisia oikeudenmukaisesti toteutettuja taloudellisia ja oikein kohdennettuja päästövähennystoimien yhtäaikainen ajoitus on tärkeää jotta voisimme mahdollisimman hyvin estää hiilivuodon eli teollisuuden siirtymisen maihin joissa päästöistä rangaistaan vähemmän arvoisa puhemies ilmastosuunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria siis liikennettä maataloutta lämmitystä ja jätehuoltoa eun sisäisen taakanjaon mukaan suomessa päästöjä pitäisi vähentää kolmekymmentäyhdeksän prosenttia

vuoden kaksituhattaviisi tasosta tavoite on haastava vttn mukaan yli kolmenkymmenenkuuden prosentin päästövähennystavoitteen kustannukset kasvavat merkittävästi verrattuna alle kolmenkymmenenkuuden prosentin tavoitteeseen sininen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että tulevaisuudessa päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet asetetaan eun sisällä jäsenmaille oikeudenmukaisemmin jatkossa emme saa olla enää tilanteessa jossa suomi joutuu vähentämään päästöjään kolmekymmentäyhdeksän prosenttia ja esimerkiksi puola vain seitsemän prosenttia virossakin riittää kolmentoista prosentin leikkaus laskentaperusteita onkin syytä jatkossa muuttaa siten että päästöjen vähennys kohdistuu enemmän niihin maihin jotka niitä enemmän tuottavat euroopan komissio on mahdollistamassa kahden prosentin kertaluonteisen jouston päästövähennysten toteutuksessa me sinisessä eduskuntaryhmässä pidämme hyvänä sitä että nyt käsillä olevassa selonteossa tämä jousto ehdotetaan käytettäväksi jouston käyttö on järkevää riskienhallintaa ja samalla lievittää päästövähennystaakkaamme liikenteessä maataloudessa ja myös

suomen pitkän aikavälin tavoite on olla hiilineutraali eli sitoa sama määrä hiiltä kuin tuotamme sininen eduskuntaryhmä pitää hyvänä että selonteon päästövähennystoimet ovat yhdenmukaisia tämän tavoitteen kanssa on myös tärkeää että selonteossa esitetyt toimet eivät merkittävästi heikennä talouskasvuamme jonka tielle olemme vihdoin päässeet hallituksen monien kipeiden talouden tervehdyttämistoimien ansiosta lisäksi on hyvä että selonteossa kansalaisia kannustetaan omalla toiminnallaan vähentämään päästöjään jokainen meistä pystyy ilmastotekoihin ja jokainen niistä on merkityksellinen viime viikon torstaina kahdeskymmenesensimmäinen päivä syyskuuta vietettiin kansainvälistä päästötöntä päivää zero emissions day toivon että tämä päivä huomioitaisiin jatkossa maassamme paremmin arvoisa puhemies ihan lopuksi ilmastosuunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan kalenterivuosittain valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksen muodossa ilmastotyö jatkuu niin kotimaassa kuin eu kentillä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ei ole pitkä aika ja työtä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on tehtävä vielä paljon

arvoisa puhemies maamme energia ja ilmastopolitiikka on tämän vaalikauden aikana ja istuneen hallituksen johdolla saatu käännettyä aiempaa vakaammalle ja ennustettavammalle kurssille ennen tätä ei päätöksentekosektorilla ollut sitä vakautta joka olisi palvellut yhteiskuntamme kokonaisetua ja samalla tuonut siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta nyt vakautta ja ennustettavuutta löytyy ja hyvä niin isossa kokonaiskuvassa oivallisena esimerkkinä tästä toimii juuri nyt käsittelyssämme oleva keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma mikä kulkee lähes käsi kädessä kansallisen ilmasto ja energiastrategian kanssa arvoisa puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että viime aikoina käsittelyssä olleet energia ja ilmastopolitiikan strategia ja nyt ilmastopolitiikan suunnitelma voivat oikein eteenpäin vietyinä yhä lisätä asianomaisten politiikan sektoreiden kokonaishallintaa ja yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä painoarvoa nämä voivat täten myös lisätä suomessa jo nyt vahvan cleantech sektorin ympäristöteknologiaan perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia kun ilmastopolitiikan ennakoitavuus paranee entisestään eräs tällainen potentiaalinen aluevaltaus on juuri liikennesektori ja siihen liittyvät moninaiset mahdollisuudet jatkossa arvoisa puhemies kuten tunnettua liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen tapahtuu parhaiten juuri siten että nykyiset polttoaineet korvataan joko uusiutuvilla biopolttoaineilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla ajan myötä perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että tässä kehityksessä on tärkeää neuvotteluiden kautta huolehtia juuri siitä että euroopan unionin sääntely tai muu mahdollinen sääntely ei lukitse kehitystä tiettyihin ratkaisuihin näin menettelemällä varmistetaan alan kotimaisten toimijoiden menestyminen alalla myös tulevaisuudessa samaten perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että uusiutuvien biopolttoaineiden rinnalla tulee kehitystä viedä eteenpäin myös sähkö ja kaasuautojen rintamalla jotta voitaisiin jatkossa toimia tämä edellyttää päätöksentekijöiltä uskaliaita päätöksiä tällaisia päätöksiä tarvitaan esimerkiksi kun päätetään lataus ja tankkauspisteiden kehittämisestä rahoituksesta tai liikennejärjestelmän parantamisesta ylipäänsä perussuomalaiset luottavat vakaasti siihen että kansalaismielipide sekä maamme monimuotoisuus kuitenkaan jää huomioimatta kun sektoria kehitetään jatkossa edellä olevien toimien lisäksi perussuomalaiset liputtavat varsin voimallisesti puurakentamisen puolesta haluamme maahamme roimasti lisää puurakentamista sillä puurakentamisella on paljon annettavaa sekä työpaikkojen että vientisektorinkin suhteen kaiken lisäksi puurakentaminen toimii myös hyvänä hiilivarastona jolla on iso merkitys myös ilmastopoliittisessa mielessä puurakentaminen myös tukee hallituksen energia ja ilmastostrategian samoin kuin ilmastosuunnitelman tavoitteita kokonaisuudessaan suomi voisi olla täten puurakentamisen suunnannäyttäjä koko euroopassa arvoisa puhemies energia ja ilmastopolitiikasta puhuttaessa tulee myös muistaa se tosiasia että sektorilla vaikuttavat keskeisesti myös erilaiset kansainväliset päästötavoitteet sekä erinäiset sopimukset viimeisimpänä pariisin ilmastokokouksessa tehty maailmanlaajuinen ilmastosopimus jonka tavoitteena on rajoittaa keskilämpötilan nousu maapallolla alle kahteen asteeseen tämä linjaus sopii perussuomalaisten eduskuntaryhmälle kun pidetään huolta siitä että kotimainen teollisuus ja muut keskeiset toimijat alalla eivät joudu liiallisen sääntelyn kohteeksi tai alan kehittämisen maksumiehiksi myös uusien rakennusten suhteen tulee huolehtia siitä etteivät rakennuskustannukset nouse liiaksi johtuen juuri juuri uudesta mahdollisesta unionin tason sääntelystä alalla arvoisa puhemies ilmastopolitiikasta sekä siihen kiinteästi liittyvästä ilmastosuunnitelmasta puhuttaessa ei voida koskaan sivuuttaa maataloutta ja sen tärkeyttä maallemme perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä että esimerkiksi maa ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme ei liian kunnianhimoisilla päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään on totta että suomessa maatalous kuormittaa jossain määrin vesistöjämme mutta tätä ei kuitenkaan nykytekniikat huomioiden tapahdu liiaksi sillä erinäiset varotoimet ovat pudottaneet ravinnekuormitusta jo dramaattisesti luonnollisesti perussuomalaiset jatkamme edelleen toimiamme sen eteen että koko suomessa pystytään myös tulevaisuudessa asumaan ja harjoittamaan maataloutta ja maatalousyrittäjyyttäkin kattavasti arvoisa puhemies lopuksi perussuomalaisten mielestä maamme energia ja ilmastopolitiikan kulmakivinä on oltava mahdollisimman korkea omavaraisuusaste tuotanto ja huoltovarmuus sekä kohtuuhintaisuus ja vähäpäästöisyys kun nämä näkökulmat huomioidaan meillä on suomessa niin energia kuin ilmastosektorilla paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää

arvoisa puhemies

merenpinta tulee nousemaan enemmän lämpöasteet kasvavat nopeammin tuulet puhaltavat voimakkaammin jo asteen nousu tulee aiheuttamaan enemmän tuhoa kuin olemme aiemmin ymmärtäneet suomen uskotaan olevan ilmastopolitiikan mallioppilas mutta valitettavasti todellisuus on toinen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma perustuu eun tavoitteeseen vähentää päästöjä kolmellakymmenelläyhdeksällä prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä sekä ilmastolakiin kirjattuun kahdeksankymmenen prosentin tavoitteeseen vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä

hiilinielua ilman seurauksia kuten päästöoikeuksien ostoa tai lisätoimia muilla aloilla bioenergiatavoitteiden vuoksi metsiemme hiilinielu uhkaa puolittua mikä tekisi tyhjäksi kaikki päästövähennystoimet muilla sektoreilla lopputulos olisi että suomi ei vähentäisi kokonaispäästöjään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ilmastonmuutoksen kannalta kokonaispäästöt ovat ratkaisevia hiilinielun pieneneminen on sama asia kuin päästö jos lisäämme hakkuita ja pienennämme hiilinielua pitää meidän kantaa vastuu ja lisätä päästövähennyksiä muilla sektoreilla suomen tavoitteet eivät nykyisellään riitä pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttämiseen sitran mukaan meidän täytyy vähentää päästöjä kuudellakymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä meidän täytyy imeä hiilidioksidia ilmasta sen lisäksi että meidän päästömme ovat nolla meidän pitäisi asettaa tämän mittaluokan tavoitteet itsellemme sen sijaan että olemme harmissamme eussa meille sovittujen tavoitteiden tiukkuudesta arvoisa puhemies kehotan hallitusta pohtimaan olemmeko menossa oikeaan suuntaan kannustaako suomen investointiympäristö radikaaleihin vähähiilisiin innovaatioihin kiertotalouteen tai kulutuksen vähentämiseen vai olemmeko edistämässä vanhoja ratkaisuja turvetta verotetaan edelleen kevyesti

ilmastovaikutus on pahempi kuin kivihiilen yrityksille luotiin juuri uusi saastutustuki päästökauppakompensaation muodossa fossiilisen energian verotuet ovat satoja miljoonia vuosittain tutkimus tutkimus kehitys ja innovaatiotukia on leikattu sääntely ja verotus tulee ohjata osoittamaan oikeaan suuntaan meidän pitäisi edistää älyverkkoja energiansäästöä lämpöpumppuja energian varastointia aurinkoa ja tuulta ei semmoisia ratkaisuja jotka lisäävät ilmastopäästöjä edes lyhyellä aikavälillä saastuttamisen tuet tulee yksinkertaisesti lopettaa vastaavasti ilmastonmuutoksen torjumisen resursseja tulee lisätä liian usein jumiudumme puolustamaan vanhan teollisuuden etuja uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen kustannuksella jos panostaisimme reilusti puhtaisiin teknologioihin suomen vaikutus energiamarkkinoihin voisi olla samaa luokkaa kuin nokian vaikutus kännyköiden kehittymiseen maailmanlaajuisesti osaamista meillä on hiilijalanjäljen laskemisen ohella meidän pitäisi kiinnittää huomiota hiilikädenjälkeen eli niihin mahdollisuuksiin joita talouden muuttaminen vähähiiliseksi meille tuo arvoisa puhemies suomen ilmastopolitiikka tarvitsee huomattavasti lisää konkretiaa ja erityisesti lisää kunnianhimoa teemme paljon asioita jotka vievät oikeaan suuntaan mutta samaan aikaan teemme liikaa asioita jotka vievät päinvastaiseen suuntaan unohdamme usein myös mikä on todellinen uhka taloudellemme se on ilmastonmuutos ei sen torjunta toimimme globaalissa markkinataloudessa ja meillä ei ole mitään mahdollisuuksia välttyä ilmastonmuutoksen ikäviltä seurauksilta ilmastonmuutoksen suurin uhka on sen synnyttämät levottomuudet sodat ja kansainvaellukset jos muu maailma sotii ei suomalaisella elinkeinoelämälläkään mene kovin hyvin ilmastopolitiikan onnistuminen ratkaisee mikä on koko ihmiskunnan tulevaisuus pahimmillaan leikimme koko sivilisaation olemassaolon kanssa tätä taustaa vasten oikeiden päätösten ja isompien reformien tekemisen pitäisi olla helpompaa maailman tulevaisuus on kiinni meidän poliitikkojen tekemistä päätöksistä me emme saa paeta tätä vastuuta siksi kannustan hallitusta huolehtimaan valtionvelan lisäksi ilmastovelasta jota meillä ei yksinkertaisesti ole lupa jättää lapsillemme näillä päätöksillä on kiire meillä ei ole yhtä ainutta vuotta hukattavana

arvoisa puhemies jos me haluamme että maapallolla säilyvät elämisen edellytykset ne ratkaisut on tehtävä nyt siksi käytännössä kaikki maailman maat allekirjoittivat pariisin ilmastosopimuksen siksi yritämme nyt eussa sopia yhteisistä pelisäännöistä pariisin tavoitteiden saavuttamiseksi jotta maapallo säilyy elinkelpoisena täytyy meidän kääntää kasvihuonekaasupäästömme globaalisti laskuun hyvin pian ja vuoteen viidessäkymmenessä mennessä olla täysin hiilineutraaleja näitä pariisin ilmastosopimuksen päätöksiä ei saavuteta ilman että tuotantomme kulutuksemme ja elintapamme muuttuvat ilmastonmuutos on tosiasia ja juuri nyt me ratkaisemme sen onko muutos hallittu vai hallitsematon hallitsematon muutos johtaa kuivuuteen hirmumyrskyihin ja sen kautta massiiviseen pakolaisuuteen eussa ollaan sovittu että vähennämme päästöistämme neljäkymmentä prosenttia vuoteen mennessä verrattuna vuoden yhdeksänkymmentä tasoon kuitenkin nyt jo tiedämme että tämänhetkiset sitoumukset eivät ole riittäviä vaan niitä tullaan kiristämään juuri nyt pitäisi osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas valitettavasti hallitus ei kuitenkaan näe tarpeeksi pitkälle eteenpäin siksi keskipitkän aikavälin suunnitelmaa lukiessa turhautuu siinä on monia hyviä keinoja mutta se että päästöjä vähennetään ei riitä pitää vähentää tarpeeksi paperilla näyttää siltä että saavutamme asetetut tavoitteet vaikka tosiasiassa nämä tavoitteet eivät ole riittäviä ainoa sektori missä selonteon tavoitteet ovat kunnianhimoisia on liikenne mutta sielläkin keinona keskitytään sekoittamaan bensatankkiin metsästä kaadettua polttoainetta sen sijaan että asetettaisiin aidosti kunnianhimoinen päästöttömän liikennejärjestelmän tavoite jos metsien nielua lisääntyvillä hakkuilla pienennetään on toisaalla päästöjen vähennyttävä tätä enemmän nestemäisten biopolttoaineiden kohdalla tämä yhtälö ei toteudu sillä kun öljyä korvataan puulla on ilmastohyöty vaatimaton puhemies kylmien talviemme takia rakennustemme energiankulutus on suurta ja siksi olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista tulisi tukea voimakkaammin ilmastovaikutukset tulisi huomioida rakennuksen koko elinkaaren ajalta unohtamatta asumisen terveellisyyttä ja hintaa maatalouden osalta tässä selonteossa on ensimmäistä kertaa kirjattu tärkeitä keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseen turvemaiden multavuuden parantaminen ja pohjaveden pinnan nostaminen kasvipeitteiseen viljelyyn siirtyen kiitosta ansaitsee myös se että selonteossa on hyvin tunnistettu julkisten hankintojen merkitys vasemmistoliitto on pitkään vaatinut julkisiin hankintoihin vahvempaa ilmastonäkökulmaa tässä kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli

arvoisa puhemies sitten ovat vielä ne metsät suomi ja suomalaiset elävät metsässä ja metsästä mutta meidän on on muistettava että koko maapallo hengittää metsien ansiosta pohjoinen havumetsä on elintärkeä hiilivarasto ja hiilinielu tästä hiilinielusta huolehtiminen seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana on meidän globaali vastuumme ei voi väistää tämän selonteon metsälinjaukset ja suomen tavoitteet eu sääntelyn neuvotteluissa ovat riskipeliä hiilinielun pieneneminen on ilmakehän kannalta aivan sama kuin samansuuruiset päästöt toisaalla meillä on vain muutamia vuosia aikaa saada hiilidioksidin määrä ilmakehässä kuriin siksi emme voi ajatella että supistetaan metsien hiilinielua nyt ja kasvatetaan sitä sitten taas vuosikymmenien kuluttua meillä ei yksinkertaisesti ole tähän aikaa vaikka hakkuut mitoitettaisiin ilmaston kannalta kestävästi voi suomi edelleen hyödyntää metsiään tärkeintä on että arvokasta puuraaka ainetta käytetään korkean arvonlisän tuotteisiin se on ilmaston ympäristön talouden ja työllisyyden kannalta parasta

vielä lopuksi arvoisa puhemies ilmastonmuutoksessa on kyse oikeudenmukaisuudesta niin globaalisti kuin kotimaassakin vasemmistoliitolle on tärkeää että ilmastopolitiikassa kuten kaikissa päätöksissä huomioidaan vaikutukset ihmisille eri asuinpaikan elämäntilanteen ja tulotason suhteen ilmastotekojen on oltava niin köyhän kuin rikkaan saatavilla kunnianhimoinen pitkälle katsova ja ennakoiva energia ja ilmastopolitiikka mahdollistaa ratkaisut joissa kaikki voittavat ilmastonmuutoksen torjunta työpaikat ja kestävä talouskasvu eivät ole vastakkaisia vaan ne voivat olla toisiaan tukevia tavoitteita

ärade talman arvoisa puhemies

ja voimakkaat päästövähennykset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämä kaikki on oikein hyvä kyse on vain siitä miten se saadaan toimeenpantua onko meillä tahtoa ja olemmeko oikealla tiellä monet seikat viittaavat siihen että emme näe tilanteen vakavuutta näemme vain osaongelmia ja ummistamme silmämme kokonaisuudelta mitä teemme tällä hetkellä ohjaamme päästökauppatulot takaisin teollisuuteen emme käsittele polttoaineiden verotusta ilmastopolitiikan näkökulmasta vaan pidämme sitä aluepolitiikan pelinappulana tarkastelemme budjettikirjan panostuksia joukkoliikenteeseen fiskaalisena harjoituksena kun meidän pitäisi tarkastella niitä osana ilmastopolitiikkaa osaoptimointi ei riitä vaan tässä tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ne jotka uskaltavat ottaa haasteet vastaan ovat voittajia myös taloudellisesti katsottuna rikkidirektiivi nosti tilapäisesti kustannuksia mutta se tarjosi myös uusia mahdollisuuksia suomalaiselle cleantech teollisuudelle sama koskee niitä jotka uskaltavat tarkastella objektiivisesti nyt edessämme olevia haasteita se polku jolle tänään astumme ei vie perille vaan lisätoimenpiteet ovat tarpeen

arvoisa puhemies viisikymmentä prosenttia perusresursseistamme käytetään rakentamiseen neljäkymmentä prosenttia päästöistämme liittyy rakennuksin sillä on suuri merkitys miten ja mistä materiaalista rakennamme ja miten asumme kilo puuta sitoo itseensä kahdeksan kiloa hiilidioksidia puurakenteinen pientalo on sitonut itseensä yhtä paljon hiilidioksidia kuin keskimääräisestä kymmenen vuoden autolla ajamisesta syntyy puurakentamiseen panostaminen puurakentamiseen panostaminen on ilmastotoimi tämän vuoksi on mitä tärkeintä että hallitus tarkistaa lainsäädäntöä ja höllentää puurakentamisen normeja kun on ilmeistä että tulemme lisäämään metsiemme hakkuita tavalla joka lyhyellä aikavälillä puolittaa hiilinielumme on erittäin tärkeää että metsästä ottamamme puu menee pitkäikäisiin puutuotteisiin

arvoisa rouva puhemies ilmastopolitiikan suunnitelman on toteutettava kestävän kehityksen agenda toimenpideohjelmaa ja pyrittävä siinä määriteltyyn edelläkävijyyteen aktiivisuuteen toimenpiteiden käynnistämisessä pitkäjänteisyyteen ja politiikkajohdonmukaisuuteen kestävän kehityksen haasteet on muutettava kestävän työllistävän kasvun mahdollisuuksiksi tämä tarkoittaa muun muassa ympäristöliiketoiminnan bio ja kiertotalouden sekä erilaisten ekosysteemipalvelujen määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämistä uusi teknologia korostaa alhaalta ylös tapahtuvaa kuluttajalähtöistä toimintaa mikä on huomioitu tässä suunnitelmassa aiempaa paremmin energia ja teknologiamurros tekee meistä energiamarkkinoiden aktiivisia toimijoita monissa eri rooleissa kuluttajina tuottajina ja investoijina myös kysyntäjoustoissa ja energiavarastoinnissa on muistettava että myös kotitalouksissa on merkittävä energiansäästö ja tehokkuuspotentiaali kuluttajalähtöisten mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin älykkään sähköverkon ja energiajärjestelmän määrätietoista kehittämistä sekä kuluttajien tarpeita ja uusia käyttökulttuureita ymmärtävää palvelumuotoilua ratkaisut on tehtävä kuluttajalähtöisesti tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi yhtenä tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa ja käyttöä tästä on tehnyt useita aloitteita myös työkoneissa toivotaan biokaasua käyttövoimaksi mikä edellyttää satoja biokaasulaitoksia maatiloille selonteossa on kuitenkin epäsuhta tavoitteiden ja rahoituksen välillä esimerkiksi autojen sähkö etanoli ja kaasukonversioihin sijoitetaan ensi vuonna vain kuusi miljoonaa euroa ja niiden liikennekäytön infraan vain kolme miljoonaa euroa suunnitelmat ovat hyvät mutta näillä panostuksilla niiden toteuttaminen uhkaa jäädä seuraaville hallituksille selonteossa laitetaan paljon painoa lämmitysöljyn työkoneiden ja liikenteen biopolttoaineiden biopolttoaineiden lisääntyvään osuuteen siirryttäessä laajalti biomateriaaleihin on samalla huolehdittava metsien ja merien biodiversiteetistä ruokaturvasta ja luonnon monimuotoisuudesta

jätehuollon kehittämisen päästövähennysarvio on liikenteen jälkeen toiseksi suurin jätehuoltolaissa onkin mahdollistettava kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden markkinaehtoinen myynti vähintään kymmenen prosentin osuudella jotta ne voivat tehokkaasti kehittää toimintaansa suomella on myös merkittävää vientipotentiaalia jätteitä hyödyntävässä kiertotaloudessa viennin edistämiseksi suomalaiselle energia ja ympäristöosaamiselle tarvitaan kansallisia referenssejä joita voidaan ja joita pitää edistää innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla tarvitaan myös demonstraatiolaitoksia ja rohkeita yksityisiä ja julkisia investointeja hyviä hankinta ja toimintamalleja on levitettävä käytäntöön vientipotentiaalit on huomioitava myös koulutus ja tiedepolitiikassa osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi tekniikan kehitys monilla eri aloilla mahdollistaa parhaat ja kustannustehokkaimmat ilmastotoimet juuri nyt sekä yritysten että julkisen vallan on sijoitettava tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan on suuri virhe että tutkimus ja kehitysrahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut pilkku kahdeksasta kahteen pilkku kuuteen prosenttiin viimeisten kahdeksan vuoden aikana meidän ei pidä vaarantaa kotimaisen puhdasta teknologiaa käyttävän ja sitä kehittävän teollisuuden kilpailukykyä muutoin tuotanto siirtyy saastuttavammille laitoksille ulkomaille arvoisa rouva puhemies kuluttajaperäisistä päästöistä seitsemänkymmentäviisi prosenttia on peräisin ruuasta asumisesta ja henkilöliikenteestä kun erityisesti pientaloasukkaat joutuvat tekemään investointeja asuntojensa energiatehokkuuden parantamiseksi investoimaan uusiin energiaratkaisuihin ja maksamaan enemmän lämmitysöljystä on entistä tärkeämpää että tuloeroja ei päästetä repeämään ja nämä toimet mahdollistetaan myös vähävaraisemmille kotitalouksille selonteossa todetaan myös että energiaremontteihin soveltuvia taloudellisia ohjaus ja rahoitusmalleja ei ole kehitetty myöskään kotitalousvähennyksen laajentamista ei ole selvitetty energiakatselmus kuntoarvio kuntotutkimus ja korjaussuunnitelman teettäminen tulee saattaa kotitalousvähennyksen piiriin näihin asioihin odotamme pikaisimmin korjausta kiitos
ennen debattia vielä puheenvuorot ministereille ministeri berner ensin viisi minuuttia

arvoisa puhemies eun päästövähennystavoite koskee koko taakanjakosektoria liikenteellä on katsottu tällä hetkellä olevan suurin päästövähennyspotentiaali taakanjakopäätös koskee ainoastaan kotimaan liikennettä kansainvälinen liikenne ei kuulu sen soveltamisalaan kotimaan liikenteessä tieliikenteen osuus on päästöistä suurin eli yhdeksänkymmentä prosenttia siksi myös päästövähennystoimet täytyy kohdentaa tieliikenteeseen keskeisimpiä keinoja ovat kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävät toimet sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen erittäin keskeinen toimi on myös henkilöauton vaihtoehtojen tarjonnan parantaminen liikennemarkkinoita uudistamalla muun muassa edistämällä mahdollistamia palveluita lain tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin lain kautta edistetään uuden teknologian digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille samalla luodaan houkuttelevia vaihtoehtoja henkilöauton omistamiselle ja käytölle liikkumisvapautta ei ole kuitenkaan tarkoitus rajoittaa olemassa olevat ja tulevat liikkumistarpeet toteutetaan entistä tehokkaammin taloudellisemmin ja pienemmällä energiankulutuksella muilla tavoin kuin yksin ajamalla

ja edistämisohjelma sisältää myös kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman kunnille laki liikenteen palveluista on keskeisin keino joukkoliikenteen edistämiseksi kuluttajaa entistä paremmin palveleva tarjonta sekä erilaiset digitalisoidut ja yhteensopivat reitti ja maksupalvelumallit ovat jo nyt tuoneet uusia käyttäjiä joukkoliikenteeseen kaisussa on myös linjattu että ihmisten liikkumistottumuksien muutosta pyritään edistämään suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämisen ja raideliikenteen lisäämisen kautta suomen autokanta uudistuu hyvin hitaasti jo energia ja ilmastostrategian kautta sähköauton tavoite vaatii toteutuakseen noin kahdenkymmenen prosentin myyntiosuuksia uusista autosta joka vuosi vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin kaisussa todetaan että valtion vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioon varattaisiin varattaisiin kuusi miljoonaa täyssähköautojen hankintaan ja kaasu ja etanolikonversion tekemiseen vanhoihin autoihin ehdotus perustuu liikenteen päästövähennyksiä pohtineen parlamentaarisen työryhmän ehdotukseen kaisussa ehdotetaan myös romutuspalkkion paluuta vuodeksi kaksituhattakahdeksantoista syksyn budjettiriihessä romutuspalkkioon varattiinkin yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön jakeluinfran edistämiseen on kaisussa ja valtion vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa varattu neljä miljoonaa euroa tänään onkin annettu hallituksen esitykset lausuntokierrokselle suomi sijoittuu eu vertailussa tällä hetkellä kolmanneksi kun katsotaan sähköautojen osuutta uusien autojen myynnistä edellä ovat vain ruotsi ja belgia ongelmana on kuitenkin ollut hidas liikkeellelähtö sekä autokannan uusiutumisen hitaus kaiken kaikkiaankin

jälkeen biopolttoaineiden suhteellinen merkitys päästöjen vähentämisessä kuitenkin pienenee kun taas sähköautojen ja liikennejärjestelmän tehostamiseen liittyvien toimien merkitys kasvaa näin ollen kaikki toimet ovat tarpeellisia liikenteen päästövähennystavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia ja mitä enemmän niihin syventyy sen haasteellisempana myös näyttäytyy se kokonaisuus joka meidän täytyisi pystyä hahmottamaan ja jonka osalta meidän täytyisi pystyä tekemään päätöksiä

arvoisa puhemies kiitän eduskuntaryhmiä puheenvuoroista kävi selvästi ilmi että suomen aktiivinen kansainvälinen ote ja konkreettiset omat toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi nauttivat varauksetonta kannatusta eduskuntapuolueitten joukossa se oli miellyttävää huomata moni teistä tunnisti puheenvuoroissaan nuo maailmanlaajuiset hillitsemättömyys toisi ilmastopakolaisuuden ruuan ja vedenpuutteen muodossa ja niitten heijastumisen myös yhteiskuntia heiluttavina tekijöinä noitten kriisialueitten ulkopuolelle hyvä niin se korostaa niiden toimien merkitystä mihin meidän täytyy ryhtyä

kun hallitus esittelee suunnitelmassa viisikymmentäseitsemän toimenpidettä niin korviini ei oikeastaan tarttunut konkreettisia ehdotuksia mitä kukaan olisi tehnyt lisää tai toisin edustaja tanus esitti kotitalousvähennyksen hieman laveampaa käyttöä joihinkin toimiin se oli ehkä lisätoimi mutta hyvä että moni korosti niitä asioita joihin hallitus on jo ryhtynyt esimerkiksi puurakentamista useissa puheenvuoroissa haluttiin vauhdittaa ja kyllä tulemme muuttamaan nuo rakennusmääräykset siten että puu on samalla viivalla muitten rakennusmateriaalien kanssa ensi vuoden alusta hallituksen esittelemät lisäsatsaukset puurakentamista palvelevan osaamisen kehittämiseen ensi vuoden budjetista alkaen ovat tervetulleita tässä meillä on hyvä vauhti ja sitä vauhtia on syytä laittaa eteenkinpäin koska toimii hiilivarastona siinä se puun sitoma hiili ei todellakaan vapaudu yhtään mihinkään vaan pysyy pitkään niin kauan kuin rakennus on pystyssä tallessa yhteen hieman virheelliseen näkökulmaan haluan puuttua edustaja modig sinällään hyvä puheenvuoro voimakas puolustus ilmastopolitiikalle mutta siihen että uusiutuvat liikennepolttonesteet olisivat jotenkin puupohjaisia tai puuperäisiä totean että käytännössä kaikki suomessa tällä hetkellä tuotettavat uusiutuvat liikennepolttonesteet pohjaavat jätemateriaaleihin erilaisiin jäterasvoihin tai sitten puupohjaista on toki selluteollisuuden sivutuotteena syntyvä mäntyöljy mutta tarkoitus on että juuri kiertotalouden hengessä mitä moni teistä korosti jätemateriaalien mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö uusiutuvissa liikennepolttonesteissä jatkuu kiitän ryhmiä vahvasta tuesta tälle

tässä keskustelussa pyydän teitä edustajia ilmoittautumaan

arvoisa rouva puhemies sipilän hallituksen ilmastopolitiikka on kunnianhimoista kuten tässä kuulimme ilmastoministeri tiilikainen juuri totesi omassa puheenvuorossaan että ruotsi ja suomi ovat tällä pallolla ainoita maita jotka ovat päättäneet tehdä oman maansa hiilineutraaliksi vuoteen mennessä meidän tulee muistaa muistaa tämä pitkän tähtäimen kunnianhimoinen tavoite johonka nyt myös tällä lyhyen tähtäimen ohjelmalla pyritään näissä puheenvuoroissa on paljon nyt keskustelua biopolttoaineista suomen linjahan on sekä että mahdollistamme sähköautojen määrän kasvattamisen ja sitten nopean päästöjen vähentämisen biopolttoaineiden sekoitevelvoitteella ymmärsinkö nyt oikein että sekä vihreillä että vasemmistolla on linjana se että lyhyellä tähtäimellä jatkamme fossiilisen öljyn käyttöä nykyiseen malliin emmekä pyri nopeisiin päästövähennyksiin jotka ovat mahdollisia nimenomaan tämän sekoitevelvoitteen laajentamisen kautta

tärkeän asian eteenpäinviemisestä tämä liikenneasia tässä on tullut monesta eri näkökulmasta esille ja sehän on aivan ratkaisevassa roolissa yhtenä yksityiskohtana liikenteestä nostan pyöräilyn eteenpäinviemisen mihin myös jonkin verran puutuitte vierailimme eilen ympäristövaliokunnan kanssa tampereen teknillisellä yliopistolla ja siellä liikenteen tutkimuksen verne yksikössä käytiin myös kaupunkipyöräilyä lävitse kun tämä kaupunkipyöräjärjestelmä on täällä pääkaupunkiseudulla ja helsingissä saanut hyvän vastaanoton kansalaiset tykkäävät siitä ilkivaltaa ei juuri esiinny

että tämä järjestelmä ei ikään kuin pirstaloituisi sillä lailla että se on eri kaupungeissa erilainen vai olisiko mahdollista että se järjestelmä olisi skaalattavissa koko maahan pyörät voivat olla erimerkkisiä mutta se lippu pin koodit ynnä muut olisivat kaikkialla samanlaisia
arvoisa puhemies haluan nostaa esiin tässä myös kysymyksen siitä että kun muutosta tehdään ja tarvitaan muutosta siihen että syntyy vihreitä laadukkaita työpaikkoja kun halutaan investoida vähähiiliseen ja tutkimukseen niin pitää kiinnittää huomiota myös näihin työpaikkoihin ja ja niiden laatuun samalla myös korostan sitä että pitäisi puhua myös siitä miten työntekijöiden osaamiseen täytyy satsata eli kun maailma muuttuu tarvitaan myös osaamisen päivittämistä ja tästä syystä ilmaston näkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota myös niiden työntekijöiden osaamisen päivittämiseen joiden elanto riippuu fossiilisesta taloudesta tällä haluan peräänkuuluttaa sitä että tämä

puhemies kun kuuntelin nämä ryhmäpuheet niin lopputulos on kuitenkin se että se johtopäätös on että kaikki eduskuntaryhmät ovat ovat näissä ilmastotalkoissa mukana ja tämän ilmastosuunnitelmankin puolella ehkä tietysti tämmöiset aikataulukysymykset tai painotuseroja hiukan tuohon vihreitten puheenvuoroon ei voi olla kommentoimatta sitä että kyllä suomen päästöt ovat kuitenkin niin pienet että se ei auta mitään vaikka me sammutamme suomesta valot maailma ei sillä kyllä pelastu meidän pitää muistaa se että suomi on osa eurooppaa ja euta ja eu on yksi pariisin ilmastosopimuksen osapuoli siksi korostin omassa ryhmäpuheessanikin sitä että nämä päästöjen vähennykset täytyy tehdä oikea aikaisesti ja oikearytmisesti niin ettei tule mitään hiilivuotoa kun nyt tässä edustaja haatainenkin viittasi näihin työpaikkoihin niin tämä on suuri mahdollisuus saada cleantech alalta uusia työpaikkoja mutta ei tehdä sitä rakennemuutosta kuitenkaan liian nopeasti niin että menetetään perinteiset työpaikat ja ja sitten jäädään odottamaan näitä cleantechin työpaikkoja vaan tämä rakennemuutos näissäkin

arvoisa puhemies täytyy todeta ensinettä tätä kiertotaloutta tulee edistää joka tavalla ja sanotaan usein on toisen raaka aine sitten toiseksi otan esille tämän että nyt kaikkien pitäisi luopua kaksituhattakolmekymmentä luvulla kivihiilestä otan vain yhden näkökulman tähän onko meillä energiahuoltoa juuri huoltovarmuuden osalta tiedämme tänäkin päivänä että jos on kovia pakkasia tammikuulla niin energiapiikki on korkealla eli tiedetään että tämmöisiin poikkeusoloihin kivihiiltä on hyvä varastoida niin ettei nyt aivan laiteta sitä kivihiiltäkään loppuun kolmanneksi haluan ottaa sehän on tänä päivänä totisinta totta mutta sanon myös että kunnollinen metsänhoitaja ei jätä sitä aukkoa vaan istuttaa sen aikanansa esimerkiksi mänty kulminoituu jo viidenkymmenen viiva kuudenkymmenen vuoden perästä eli teollisuus voi ostaa ja tulevat sukupolvet voivat nauttia tästä vihreästä kullasta

arvoisa puhemies tässä selonteossa tavoitteet ovat hyvät mutta strategioissa on ainakin kaksi eri suuntaa tai vikaa ne joko toteutuvat eri tavalla tai jäävät kokonaan toteutumatta toivotaan ettei ainakaan näin kävisi oma tavoitteeni oli punkalaitumella kotikunnassani että jo vuonna kaksituhattaviisitoista punkalaidun olisi kokonaan kokonaan omavarainen mutta toisin kävi tuli tuli jytky kaksituhattayksitoista jouduin lähtemään tänne eduskuntaan toinen vielä suurempi asia oli että öljyn hinta romahti eli kilpailukyky menetettiin tässä asiassa mutta tällä hetkelläkin kotikuntani punkalaidun on kuusikymmentäviisi prosenttisesti omavarainen tässä kotimaisessa energiassa kaikki kotitaloudet ja kiinteistöt mukaan lukien eli työ jatkuu hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut tukevat tätä strategiaa voimakkaasti ja se on erittäin hyvä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri tiilikainen kun sanoitte että näissä ryhmäpuheenvuoroissa ei kuulunut ehdotuksia mitä tulisi tehdä niin sanoin että turvetta verotetaan edelleen kevyesti vaikka se on haitallisempaa kuin kivihiili sanoin että juuri luotiin uusi saastutustuki päästökauppakompensaatio sanoin että fossiilisen energian verotuotot ovat yhä satoja miljoonia vuosittain ehdotukseni nyt siis on tehkää täysin päinvastoin koska näillä on kuitenkin huomattavasti suurempi vaikutus ja kuvaamaan mittakaavaa kompensaatio ja energiaveron palautus on yhteensä vuosittain kaksisataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa kun energia ja ilmastostrategian toimeenpanoon on varattu neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa ja nämä ohjaavat päinvastaisiin suuntiin tässä tässä on kyse arvovalinnasta jota en usko että tehtäisiin jos tässä salissa ymmärrettäisiin paremmin millaiset seuraukset ilmastonmuutoksella pahimmillaan on edustaja turuselle kysymys jos kiina jaettaisiin sataan osaan niin voisimmeko todeta että kiinalaisten valtioiden päästöillä ei olisi mitään väliä koska ne ovat niin pieniä jokainen

arvoisa herra puhemies ministeri tiilikaiselle juuri biopolttoainetta käytin esimerkkinä juuri tämän takia mihin edustaja vartia viittasi panostuksen pitää olla siellä missä hyöty on kaikkein suurin siitä olen hallituksen valintojen kanssa eri mieltä edustaja honkonen kysyi sitä mikä olisi sitten vasemmistoliiton lyhyen aikavälin visio liikenteen suhteen

espoo pisti paremmaksi kaksituhattakolmekymmentä joten kunnista löytyy löytyy kunnianhimoa ja mahdollisuutta vaikuttaa mutta se globaali näkökulma on hallituksen vastuulla ja sen takia tämä hiilinielujen vertailutason määrittäminen on niin olennainen kysymys se on sama sama keskustelu kuin aikoinaan käytiin päästövähennystavoitteesta kun päästiin siihen että vuosi yhdeksänkymmentä on se vertailutaso kyllähän me ymmärrämme että ilman tuota vuosilukua emme me pystyisi vertailemaan päästövähennyksiä

arvoisa puhemies pariisin ilmastokokouksessa on tehty viimeisin maailmanlaajuinen ilmastosopimus jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen asteeseen tämä vaatii radikaaleja toimenpiteitä joista voi herätä huoli kotimaisen teollisuuden pärjäämisestä alati kiristyvien määräysten keskellä tämän lisäksi euroopan unionista tulevat direktiivit ja kiristyvät päästötavoitteet voivat johtaa siihen että esimerkiksi rakennuskustannukset alkavat karata käsistä jos sääntely on liian tiukkaa alalla arvoisa puhemies kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä miten suomalaisen teollisuuden pärjääminen pärjääminen ja rakennuskustannusten pysyminen pysyminen kohtuullisena aiotaan ottaa huomioon esimerkiksi tulevien alaa koskevien

ärade talman arvoisa puhemies ilmastotyöhän on toki kansallinen asia mutta mitä suurimmassa määrin myöskin kansainvälinen ilmastokestävyyttä edistävän kehitysyhteistyön toteutuma kaksituhattaviisitoista oli kaksisataaneljäkymmentäviisi miljoonaa seuraavana vuonna satakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa ja tälle vuodelle se näyttää pysähtyvän euron lukemaan suuntahan tässä on selkeästi väärä pariisin huolimatta suomen ilmastokestävyyttä edistävän kehitysyhteistyön rahoitus on laskenut pudotusta on ollut kahdeksankymmentä miljoonaa euroa viimeisten vuosien aikana miten hallitus vastaa tähän miten te näette nämä kansainväliset velvoitteet osana tätä ilmastopoliittista ohjelmaa onko meillä tässä asiassa kansainvälinen vastuu kansainvälinen tehtävä vai katsommeko tilannetta pelkästään oman maamme rajojen sisäpuolella
arvoisa puhemies suomessa on energia ja ja ympäristöosaamista viennin edistämiseksi suomalaiselle energia ja ympäristöosaamiselle tarvitaan kuitenkin kansallisia referenssejä referenssejä voidaan edistää innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla ja hyviä kokemuksia tällaisista uusista hankinta ja toimintamalleista on saatu esimerkiksi suomen ympäristökeskuksen vetämässä hinku eli kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeessa ja myös sitran vaikuttavuusinvestointeja tukevilla sib rahastoilla kysyisinkin ministeriltä miten hallitus edistää ja pyrkii levittämään näitä hyviä hankinta ja toimintamalleja hyvinä käytänteinä

edustajat äsken oli tarkoitus käydä kierros ryhmäpuhujien mukaisessa järjestyksessä tässä minun papereissani oli eräällä ryhmällä kaksi puheenvuoroa peräkkäin mutta hirveän suurta vahinkoa tapahtunut eikä varmaan tapahtunutkaan nyt siirrytään jatkamaan debattia pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies me puhumme kyllä sekä suomen että euroopan että maailman kohtalonkysymyksestä kun puhumme siitä miten tässä ilmastonmuutoksessa otetaan asiat haltuun haluan tällä kertaa antaa tunnustusta hallitukselle usein sanotaan että oppositiosta esitetään aina ne kaikki puutteet ei tämäkään täydellinen ole mutta kyllä perusura jonka hallitus on tässä valinnut on sinällänsä oikea ja tärkeätä on myös se että tämä käsittely täällä voi tapahtua varsin laajan yhteisymmärryksen oloissa mikään näistä toimista ei ole sellainen jossa vaalikausi olisi riittävä vaan tämä on usean vaalikauden urakka ja kun tämä tavoiteasetanta on yhteinen niin uskon että siitä seuraa myös käytännön toimia tämän vaalikauden jälkeenkin

arvoisa herra puhemies kun tässä nyt on nostettu tämä nieluasia myös esille haluan todeta sen että suomen pitkä linja ilmastopolitiikassa eri ympäristöministerien

aikana on ollut sama eli se että pyritään pyritään nielujen nielujen kasvattamiseen ja kuitenkin siten että pystymme osan osan tästä kasvavasta puumäärästä hyödyntämään on mielenkiintoista nyt tämä keskustelu siinä mielessä että täällä sanotaan että hallitus lisää puun käyttöä suomen hallitus ei hakkaa puuta metsästä suomen hallitus ei valmista sellua ei paperia vaan suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa ja siitä tulee voimakkaan kiertotalouden käyttöön ylijäämää erilaisia jakeita joista sitten voidaan valmistaa edistyneitä biopolttoaineita

arvoisa puhemies
tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja nyt liikenteen muuntamisessa vähäpäästöiseksi ja päästöttömäksi pitkällä aikavälillä erinomainen toimenpide on esimerkiksi tukea sähköautoihin ja biokaasumuunteisiin autoihin siirtymistä olen kuitenkin ymmärtänyt että tällä alalla ei ole kovin paljon toimijoita jotka tätä tekevät miten ministeri arvioi minkälaisiin volyymeihin voidaan päästä tällä saralla toinen kysymykseni koskee tavoitetta kävely ja pyöräilymatkojen lisäämisestä tämän edistämiseksi ollaan ollaan tekemässä toimenpideohjelmaa yhteistyössä kuntien kanssa mitä toimenpiteitä tämä tulee pitämään

arvoisa puhemies hallitus esittää liikenteen biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen nostamista kolmeenkymmeneen prosenttiin sekä kymmenen prosentin sekoitevelvoitetta työkoneille ja erillislämmitykselle nämä toimet pidentävät öljyyn nojaavien teknologioiden käyttöä sen sijaan että liikenteessä vaihdettaisiin nopeammin sähköön ja biokaasuun ja lämmityksessä nopeammin esimerkiksi maalämpöön ja lämpöpumppuihin

puhemies maankäytön ilmastovaikutusten laskentasääntöä päätettäessä tulee pitää mielessä mielessä immanuel kantin kategorinen imperatiivi toimi siten että toimintatavastasi voitaisiin tehdä yleinen kaikkia koskeva laki tässä tapauksessa se tarkoittaa että suomen kannan maankäytön ilmastovaikutusten laskentasäännöksi tulee olla sellainen että se on kestävä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta vaikka kaikki maailman maat toimisivat sen mukaisesti kyse ei ole vain moraalisesta pohdinnasta sillä eun lulucf laskennat tulevat todennäköisesti vaikuttamaan globaaleihin normeihin eli myös sademetsävaltio brasilia toimii niiden mukaisesti

arvoisa herra puhemies haluaisin vihreiltä kysyä mitä he esimerkiksi helsingissä yhdistettyyn lämmön ja sähköntuotannon kattilaan haluaisivat laittaa miksi on jotain pahaa siinä että auto liikkuu nesteen kierrätettävällä biopolttoaineella

metsähehtaaria joita korjataan meillä on yhdeksäntoistamiljoonaayhdeksänsataatuhatta metsähehtaaria joihin ei kosketa ja sen lisäksi kaikki suojelukohteet miettikää miten pientä osaa siitä metsästä loppujen lopuksi käytetään totta kai monimuotoisuuden turvaaminen on on tärkeää ja siksi on hyvä että metso sai rahaa

arvoisa herra puhemies tietysti näin pohjois pohjanmaan kalajoen kuntapäättäjänä on vähän vaikea ottaa helsingin kuntapolitiikkaan kantaa mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin käsittääkseni täällä helsingin kaupunginvaltuustossa juuri vihreiden aloitteesta on ajettu läpi päätös sulkea kivihiilivoimala arvoisa edustaja kalmari omassa kotikunnassani kalajoella käytetään kyllä kaukolämpöverkossa yli kahdeksankymmentä prosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja henkilökohtaisesti käytän sitä oman taloni lämmityksessä mitä tulee tuohon metsien monimuotoisuuteen arvoisa herra puhemies valitettavasti on todettava että etelä suomen metsien suojeluohjelma metson rahoitus ei ole sellainen että sillä voitaisiin kuitata koko suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen metso rahoja on leikattu toistuvasti eikä niitä ole tälläkään

paljon on esimerkiksi luonnonniityillä minä toivoisin että että vihreät olisivat yhtä kiinnostuneita esimerkiksi kotieläintalouden turvaamisesta jolla jolla saamme näitä näitä erittäin uhanalaisia lajeja suojeltua suojeltua

arvoisa puhemies kiitän edustaja olli immosta joka toi hyvin esille perussuomalaisten huolenaiheita ja myös sen että meidän tulee huolehtia siitä että meillä suomessa säilyy työtä ihmisillä olisin oikeastaan siksi kysynyt ministeriltä kuinka paljon tehdään töitä sen eteen kuuluu varmaan toisenkin ministeriön alalle että me saisimme tämän win win tilanteen elikkä kun meillä on juurikin niin kuin kerroitte tätä polttoaineen tekoa jätemateriaalista ja muun muassa afrikan maissa on valtava jäteongelma niin kuinka me saisimme sinne vietyä teknologiaa sehän olisi parasta kehitysapua kumpikin voittaa ei tarvitsisi aina viedä pelkkää rahaa miten tämmöiset hankkeet edistyvät tuntuu jotenkin että niistä ei oikein puhuta vaan puhutaan aina vain siitä kuinka paljon euroja bruttokansantuotteesta annetaan kehitysapua

kertoa miten kaikki voittavat sekä suomi että afrikka ja ilmastonmuutos myöskin
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille paatero ja kiuru ja sen jälkeen ministerille

on hienoa keskustella täällä nyt ilmastoon liittyvistä asioista koska toissa viikolla keskusteltiin kestävän kehityksen kaksituhattakolmekymmentä linjauksista ja nämä liittyvät erittäin kiinteästi yhteen meillä on paljon tehtävää kuluttajien erilaisen tietotaidon ja ymmärryksen parantamisessa jotta jotta meidän kaikkien käyttäytyminen muuttuu mutta poliittiset päätökset myöskin kuluttajien toimintaa tästä syystä on erittäin hyvä esimerkki että saatiin ilmastolaki voimaan kaksituhattaviisitoista ja tästä syystä sosiaalidemokraatit ovat pitäneet hyvin tiiviisti esillä kiertotalouden teemoja ja siihen tehtäviä uusia linjauksia jotta kaikki jätevirrat ja muut saataisiin mahdollisimman hyvään kiertoon huolissani olen hieman siitä kun meillä on kuitenkin kansainvälinen vastuu myöskin tässä ilmastoasiassa

arvoisa herra puhemies pyöräilystä vielä jatkan ministeri tiilikainen mitkä keinot teidän mielestänne voisivat olla sellaisia jotka auttaisivat pyöräilyn edistämistä nopeiten ja tehokkaimmin olen kuullut ajatuksia kotitalousvähennyksen laajentamisesta pyörähuollon osalle ja kilometrikorvauksen tarkistamisesta ja sitten kaupunkipyöräjärjestelmään vielä jos sitä skaalataan laajemmin niin sähköpyörän mukaan tuomista jollain tavalla sitten edustaja modig toi esille tämän että hallituksen tavoite sähköautoilun edistämisestä on kunnianhimoton kunnianhimoton kaksisataaviisikymmentätuhatta autoa vuonna kaksituhattakolmekymmentä on hyvä minimitavoite mielelläni kuulisin mikä on teidän mielestänne oikea tavoite
ja ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies muutamia vastauksia konkreettisiin kysymyksiin edustaja kiuru kysyi pyöräilyn edistämisestä ja kaupunkipyörä asiasta ministeri berner lähtiessään pyysi toteamaan että tuohon seuraavaan liikennelakipakettiuudistukseen sisältyy ajatus velvoittaa yhteensopivat kaupunkipyöräjärjestelmät eri puolille maata muita keinoja edistää pyöräilyä ovat tietenkin kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja informaatio tuleeko erilaisia taloudellisia kannusteita esimerkiksi työmatkajuttuihin tai näin sen aika näyttää mielenkiinnolla otamme ideoita vastaan kiitän edustajia heinäluoma ja paatero toitte mainiosti esille nyt ilmastolaki on tehty se nautti laajaa tukea viime kaudella nyt sen mukaan on tehty ilmastosuunnitelma ja kuten täällä todettiin tarvitsemme pitkäjänteisiä toimia tästä eteenpäin juuri näin

teollisuuden kilpailukyvystä rakennuskustannuksista edustaja immonen kysyi rakennuskustannusten hillintä jos energiatehokkuusvaatimuksia tiukennettaisiin on aiheellinen kysymys senpä takia olemme lanseeranneet ympäristöministeriössä ajatuksen lähteä kehittämään rakentamiseen normistoa missä katsotaan koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä tämä energiatehokkuuden tie on tietyllä lailla käyty loppuun nyt täytyy katsoa miten voidaan rakennusmateriaalien ja sen tuotannon ja myös purkuvaiheen osalta alentaa vielä hiilijalanjälkeä kokonaisuutena jatkossa teollisuuden kilpailukyvystä muutama oli täällä huolissaan se liittyy tietysti mutta vastaanpa nyt siihenkin eli olen erittäin tyytyväinen tuohon päästökaupparatkaisuun mikä eun sisällä on saatu koska se vähentää riittävän nopeasti päästöjä mutta samalla meille suomalaisille tärkeät energiaintensiivisen teollisuuden alat saavat riittävästi ilmaisia päästöoikeuksia tämä hyvä uudet teknologiat ja niiden vientimahdollisuudet toki toivottavasti tulevat realisoitumaan itse lähden esimerkiksi ensi viikolla intiaan bisnesdelegaation kanssa nimenomaan energiateknologiaan liittyvälle reissulle mutta sitten edustaja vartia pohditte eri polttoainemuotojen verotusta sekin menee nyt etupäässä ehkä tuonne päästökauppasektorille mutta kyllä olen huolissani tästä miten päästökauppasektorilla voitaisiin myös nopeasti päästöjä vähentää kaksituhattakuusitoista kaukolämmön tuotannossa päästöt kasvoivat sen takia että kivihiilen käyttö lisääntyi se korostaa sitä että hallituksen täytyy edetä tässä hiilenkieltolaissa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä koska muuten kaupungit eivät näköjään riittävän ripeästi etene mutta samalla joudun valitettavasti toteamaan sen että vihreät ja vasemmistoliitto te yhdessä olitte viime kaudella korottamassa sähköveron palautusta laajentamassa sitä yhä uusille aloille ja nyt kritisoitte sitä ympäristölle haitallisena tukena mutta miksi korotitte sitä viime

tälle keskustelulle oli varattu tässä vaiheessa kaksi tuntia aikaa keskustelua jatketaan sitten päiväjärjestyksen muiden asioiden tultua käsitellyiksi mutta koska keskusteluun päästiin välikysymysesittelyn vuoksi vartin myöhässä nyt jatkamme vielä vajaat viisitoista minuuttia

arvoisa puhemies täällä otettiin esille pohjoisen metsät ja niiden suojelu täytyy lappilaisena todeta että kun meidän maakunnassamme pinta alasta on kolmasosa suojeltu niin me ajattelemme että kun siitä jäljellä olevasta maasta osa on metsämaata ja siitäkin hyödynnetään vain noin viisikymmentä prosenttia niin meille kyllä mahtuu yksiköitä biotalouden tehtaita jotka muun muassa liikennepolttoaineita tuottaisivat biotaloudesta ja hyödyntäisivät hieman enemmän sitä vuotuista metsän kasvua joka koko ajan lisääntyy siellä pohjoisessakin jos me aiomme näinkin kovan tavoitteen ottaa kuin nyt on hallitus ottanut että suomi hiilineutraaliksi niin tähän tarvitaan pitkäjänteinen kokonaissuunnitelma ja jos siihen sisältyy vaikkapa puurakentamisen lisääminen joka on erittäin hyvä tavoite niin ei voi olla niin että ajatellaan ettei metsiä hakata yhtään kun puutavarahan saadaan sieltä sahalta ei tarvita maataloutta kun maitoa saa kaupasta tämmöinen ajattelu ei voi sisältyä tähän sen takia minä erittäin ilolla kyllä otan vastaan tämän hallituksen linjan mikä täällä on

arvoisa puhemies tavoite hiilineutraalista suomesta kaksituhattaneljäkymmentäviisi on hyvä ratkaisua ei voi siirtää on ihan selvää että lähivuodet kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentä ovat aivan kriittisiä nyt on tärkeää panostaa ihmisten asenteitten muutokseen ja tärkeää on se miten kuluttajan näkemystä ilmastoviisaista päätöksistä vahvistetaan kotimaisuus on tärkeää nostaa kärkeen myös asunto ja aluerakentaminen tiivis asuminen asuminen joukkoliikenteen kehittäminen ja kaupunkipolitiikan mahdollisuudet mutta arvoisa ministeri olen kiinnostunut siitä että kun nyt näyttää siltä että sähköautoilu on se

voittajaenergiamuoto autoissa voittajateknologia niin useat maat ovat kieltämässä

tässä kun nyt suomi niin vahvasti biopolttoaineisiin henkilöautoilunkin osalta varustautuu miten näette tämän sähköautoilun tulevaisuuden

arvoisa puhemies istun talousvaliokunnassa ja käsittelemme siellä usein asioita jotka liittyvät energiapolitiikkaan siellä puhutaan muun muassa päästökaupasta olkoonkin että se on tämän ulkopuolella mutta nyt kun siitä on mainittu niin sanon tämän ja yhteen ääneen toistamme että ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka yhteen ääneen sanomme että päästökauppa on pakko saada toimimaan jotta päästöt laskisivat nopeammin mutta aina enemmistö sanoo että emme saa tehdä mitään semmoista mikä nostaa teollisuuden energian hintaa jos me haluamme että päästökauppa toimii meidän on vähennettävä päästöoikeuksien määrää jotta päästöoikeuden hinta nousee jotta sillä olisi jokin ohjaava vaikutus ongelma me päädymme aina vastustamaan niitä toimenpiteitä joilla päästöjä vähennetään sama koskee tämän päivän keskustelua metsiä saa hakata mutta jos niitä hakataan niin paljon että tosiasiassa meidän päästömme eivät vähene sinä aikana kun niiden vähentämisellä on kiire se täytyy kompensoida konkreettisilla toimilla muualla

arvoisa puhemies tässä jo aiemmin edustaja vartia kysyi minulta kysymyksen joka ei ole enää ajankohtainen mutta itse asiassa äsken käytetty puheenvuoro on ajankohtainen minä korostaisin sitä että kun näitä päästöjä vähennetään tämä yhtäaikaisuus on tässä isossa roolissa niin että ei tule sitä hiilivuotoa tai jos suomi esimerkiksi etuajassa kunnianhimoisesti tekee sellaisia ratkaisuja jotka käytännössä vievät kansainvälisen kilpailukyvyn niin kyllä meille suomalaisille jää sitten luu käteen suomi on osa euta ja pariisin ilmastosopimuksessa eu on se yksi osapuoli ja kun me sitten eun sisällä neuvottelemme näistä päästörajoituksista vähennyksistä no okei nyt on pikkuisen epäoikeudenmukainen prosentti meillä mutta sen kanssa tullaan toimeen niin tämän päästöjen vähentämisen täytyy tapahtua jo eun sisällä yhtäaikaisesti ja globaalisti yhtäaikaisesti niin ettei siellä ole niitä tahoja joille jää se luu käteen

arvoisa puhemies maailman parhaisiin yliopistoihin lukeutuvan mitn tekemän laskelman mukaan pariisissa ilmoitetuilla toimenpiteillä ilmaston arvioitu lämpeneminen hidastuisi nolla kaksi astetta vuoteen kaksituhattasata mennessä suomen teollisuuden kotitalouksien ja maatalouden sekä liikenteen päästöt ovat jo minimaaliset verrattuna puolaan romaniaan ja bulgariaan jopa saksaan ja tanskaan ja tällä esityksellä on kova hintalappu pellervon taloustutkimuksen mukaan kaukolämmityksen hinta nousee asukkaille noin neljäkymmentä prosenttia kotitalouksille vuositasolla neljäsataa viiva kuusisataa miljoonaa euroa teollisuudelle kahdeksansataa viiva tuhatkaksisataa miljoonaa euroa ja lisälasku liikenteessä

pitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma sisältää paljon paljon tärkeitä painopisteitä tieliikenteen osuus on tietysti merkittävä ja ministeri berner hyvin kävi toimia liikenteen osalta läpi olisin kysynyt häneltä vielä kun hän totesi että liikkumisvapautta ei ole tarkoitus rajoittaa mikä on suhtautuminen ruuhkamaksuihin tulevaisuudessa ja toisaalta kun oli keskustelua myös autokannan autokannan ympäristöystävällisemmästä suunnasta mikä on ajatus työsuhdeautokannan muuttamiseksi vähäpäästöiseksi mutta hän kerkesi jo lähteä toisaalta ruokahävikin merkitys nousi esiin ja se mikä on tärkeää että ihmisille saataisiin kannustusta ja asennemuutosta siihen suuntaan että että voitaisiin toimia itsekin tämän ruokahävikin vähentämiseksi olisin kuitenkin kysynyt ministeri tiilikaiselta onko meillä näitä sääntelyyn liittyviä asioita normeja jotka estävät jollain tavoin tätä ruokahävikin vähentämistä vai onko tämä vain kaupunkitarinaa että sikaloihin ei voida enää viedä koulujen ruokajäämiä
arvoisa puhemies hallitus on tosiaan toiminut määrätietoisesti ja johdonmukaisesti ja ottanut kovat tavoitteet ja päättänyt myös käytännön keinoja miten päästöjä saadaan vähennettyä tämä on tärkeää että on puheitten lisäksi myös tekoja vielä olisin tuohon vihreitten linjaan tästä hiilinieluasiasta hieman palannut on harmi että nyt tämä linja on vaihtunut hallitusajoista vihreillä koska viime kaudella ja aikaisempien hallituksien aikana kaikki suomen ympäristöministerit myös hassi ja niinistö ovat ajaneet tätä suomen mallia sen osalta että hakkuita pitää pystyä lisäämään jos jos

tämä linja on nyt oppositiossa vaihtunut ihmettelen kyllä mikä mikä tässä on samalla myös ruotsin vihreät tukivat suomen mallia niin että mikä tämä tilanne suomen vihreillä on miksi näin eri linja myös energiaveron palautuksesta tosiaan olitte päättämässä viime kaudella

tähän väitteeseen että minun linjani ympäristöministerinä metsänieluissa olisi ollut sama kuin nykyhallituksen olen netissä kirjoittanut seikkaperäisen selonteon vuosina kaksituhattakaksi kun olin ympäristöministeri suomen metsien hiilinielu kasvoi

ei näyttäisi siltä että ne pienenevät nyt suomen hallitus haluaa että kun

haataisella
arvoisa herra puhemies julkisia hankintoja tehdään monilla kymmenillä miljardeilla euroilla ja olisin toivonut että tässä hyvässä selonteossa olisi painokkaammin painotettu julkisten hankintojen merkitystä siellä edellytetään näitä innovatiivisia hankintoja viiden prosentin osuutta julkisista hankinnoista

kaiken kaikkiaan näiden hankintojen koko eettinen elämänkaari voisi painokkaammin näissä hankinnoissa olla mukana kunnat tietysti päättävät itse mutta siinä tämmöinen valtiovallan

arvoisa puhemies edustaja kiurulle haluan todeta kun kysyitte eikö tämä tavoite ole tarpeeksi kunnianhimoinen no norjassa on tällä hetkellä satatuhatta sähköautoa se missä vasemmistoliiton näkemys ehkä eroaa hallituksen se että se latausverkko jotta sen sähköautonsa saa ladattua on aivan olennainen jotta sähköautot yleistyvät hallitus on päättänyt että se tulee tapahtumaan ja sen verkon pitää syntyä pääsääntöisesti markkinaehtoisesti uskon sen täällä tiiviisti asutussa helsingissä pääkaupunkiseudulla onnistuvan mutta mietin sitä syrjäseutujen asukasta kyllä siinä tarvittaisiin isompia julkisia panostuksia jotta se sitten olisi oikeasti kaikille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta mahdollista täällä maalataan taas tätä kuvaa että koko meidän teollisuutemme kuolee ja me menemme konkurssiin jos me nyt tartumme tähän haasteeseen joka on itse asiassa viemässä meiltä meiltä elinolosuhteiden mahdollisuuden jos aidosti kantaa huolta suomalaisista työpaikoista on nähtävä se tosiasia että metsäsektorin työpaikat eivät ole samannäköisiä tulevaisuudessa kuin ne ovat nyt meillä on paljon uusia innovaatioita uusia tapoja uusia tuotteita puusta ja näitä tulee tukea tätä tutkimusta kehitystä ja innovaatiota

no myönnänpä tässä vastauspuheenvuoron edustaja jarvalle
arvoisa puhemies onneksi hallitus on juuri toimimassa tässä investointien edistämisessä jotta saadaan kehitettyä varsinkin metsäteollisuuden toimintaa ja tuotteita ympäristön kannalta on kestämätöntä että tällä hetkellä meidän puutamme viedään pyöreänä varsinkin tuolta pohjoisilta alueilta pitkiä matkoja teollisuuslaitoksiin tämän takia nimenomaan jalostusta pitäisi tuoda sinne kasvupaikkojen lähelle missä puu kasvaa

ja nimenomaan tehdä sellaisia tuotteita joita ollaan tekemässä esimerkiksi kainuuseen suunnitellun biotuotetehtaan yhteydessä jotta niillä tuotteilla voidaan korvata esimerkiksi vettä paljon kuluttavaa puuvillaa puuvillaa ja jatkossa voidaan kiinan viskoositeollisuuden prosessissa korvata rikkihiili merkittävä globaali ongelma voitaisiin auttaa siinä ja voidaan korvata öljystä tehtävää muovia ja näin edespäin tämä edellyttää että myös hakkuutasoa pitää pystyä nostamaan ne hiilinielut palautuvat palautuvat ja ne rupeavat kasvamaan kaksituhattakolmekymmentä jälkeen tällä nykyisellä ohjelmalla ja politiikalla ja ja toivon että tälle annettaisiin vahva tuki tämä olisi

ärade talman välillä tuntuu siltä että käsitteet hiilinielu ja hiilivarasto menevät sekaisin nythän me olemme omin toimin luomassa linjausta jossa jossa puolitetaan tosiaankin hiilinielu ja se on ehkä ihan ok mutta silloin se pitää kompensoida jollain muulla tavalla

se pitää hyväksyä ja ja uskaltaa nähdä hiilivuoto teoriana siitähän eivät kaikki ole ihan yhtä ja samaa mieltä onko sitä vai ei edustaja kiuru mainitsi eilisen vierailun tampereelle ja siellä kuulimme liikenne esittelyä jossa esittelijä totesi että yksityisautoilua tuetaan piilotuin ja mainitsi muun muassa sen että että työmatkavähennyksessä on eri taksat yksityisautoille ja vaikka joukkoliikennevälineille hän piti tätä tukena yksityisautoilulle ja oli sitä mieltä että taksan pitäisi olla matkariippuvainen eikä riippuvainen siitä mitä kulkuvälinettä käyttää onko teillä jotain pohdintaa tässä asiassa voisiko tällä tällä edistää joukkoliikenteen käyttöä

totta kuten edustaja modig sanoi norjassa ollaan huomattavan paljon pidemmällä sähköisessä autoilussa mutta kuten edustaja modig myös hyvin tietää norjassa ollaan huomattavasti pidemmällä öljyn pumppaamisessa kuin suomessa ja tämä taloudellinen liikkumatila mikä norjalla on mahdollistaa aivan erilaiset valtion panokset

arvoisa herra puhemies me käsittelemme nyt vuoden toista lisätalousarviota ja sitä käsitellään paljon paljon paremmissa tunnelmissa kuin näitä edellisiä joita tässä on tehty vmn ennusteen mukaan talouskasvu yltää tänä vuonna kahteen pilkku yhdeksään prosenttiin ja tämä talouskasvu joka on voisi sanoa väkevää ja laaja alaista näkyy nyt siinä että me korotamme tulojen kokonaisarviota noin miljardilla hieman yli ja tämä tarkoittaa taas sitä että lainanottotarve vähenee tällä noin miljardilla mikä on aivan erinomainen uutinen sieltä taustalta löytyy

korotus yhteen pilkku kolmeenkymmeneenviiteen miljardiin sieltä sisältä taas löytyvät suurimmat erät yhteisöveroarvion korotus kahdeksansataakymmentä miljoonaa euroa ja perintö ja lahjavero kaksisataa miljoonaa euroa lisäksi arvonlisäveroarviota korotetaan sadallaviidelläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla ja autoveron kertymää kolmellakymmenelläkahdella nämä ovat erinomaisia uutisia tietysti siitä näkökulmasta kertoo toisaalta siitä kasvusta mutta toisaalta siitä että velanoton tarve vähenee miljardi vähemmän velkaa on valtava summa kun ajatellaan niinpäin mitä sillä miljardilla tulevaisuudessa voidaan tehdä suomalaisten ihmisten palveluiden eteen mutta arvoisa puhemies ehkä isoin yksittäinen asia tässä lisätalousarviossa on veteraanien määrärahatason korotus ja turvaaminen uskon että tässä salissa meillä on hyvin vankka yksimielisyys siitä että tämän maan itsenäisyyden puolesta taistelleet veteraanit ansaitsevat arvokkaan ja hyvän hoidon elämän viimeisinä vuosina ja heille taataan se eduskunta teki juhlapäätöksensä ja päätimme yhdessä lisätä veteraanien kotihoidon palveluihin kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista alkuperäisen talousarvion mukaan veteraanien kuntoutus ja avopalvelujen määrärahat olivat yhteensä miljoonaa euroa tälle vuodelle mutta kun eduskunta viisaudessaan teki teki tämän päätöksen se edellytti että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä palvelujen toimivuutta ja että hallitus ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin jotta kaikilla veteraaneilla on on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin valtionkonttorin selvityksen perusteella on käynyt ilmi että tälle vuodelle budjetoidut määrärahat eivät tule riittämään kaikille palvelutarpeessa oleville veteraaneille ja siksi lisäta lousarviossa esitetään yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa lisämäärärahaa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin siten että rahasta noin kolme miljoonaa euroa kohdennetaan rintamaveteraanien kuntoutukseen ja noin kahdeksan miljoonaa euroa veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin arvoisa puhemies maksamme tässä kunniavelkaa mielestäni tämä on erinomaisen tärkeä asia ja olen ylpeä siitä että eduskunta on yhdessä tämän juhlapäätöksen tehnyt ja totean että hallitus toteuttaa tässä eduskunnan sille antamaa tehtävää huolehtien siitä että nämä rahat riittävät siihen tärkeimpään eli veteraanien kotiin vietävien palveluiden toteuttamiseen kiitos

on hienoa että verotuloarviot nousevat ylöspäin ja se vaikuttaa tietenkin velanottoon toivottavasti hallitus miettii myös näitten rahojen osittaista käyttämistä eriarvoisuuden torjumiseen on myös hienoa että valtioneuvosto satsaa veteraanien kotipalveluihin pikkuisen huolta herättää se että onkohan tämän juhlavuoden jälkeen karu arki tulossa koska ensi vuoden talousarviossa hallitus vähentää veteraanien kokonaisuudesta loppuukohan tämä juhlavuosi sitten siihen että alkaa karu arki ja veteraanien kokonaisrahoitus heikkenee neljäkymmentäkaksi miljoonaa euroa tähän pyytäisin kommenttia ministeriltä

tällaista näin myönteistä lisätalousarviota ei ole tainnut olla aikoihin verotulojen arvioidaan kasvavan lisää nyt yli miljardin ja vastaavasti nettovelanottoa voidaan suurin piirtein samalla summalla pienentää talouskasvun hedelmät näkyvät yhteisöveron vahvana kasvuna saattaa olla että tuo kasvu tänä vuonna jopa ylittää kolme prosenttia ja nämä yhteisöveroarviot vieläkin tästä nousevat kaiken kaikkiaan tämä budjetti on loistava uutinen pitkään taantumassa kituuttaneelle suomelle ja meille kaikille monet verotulot ovat kasvussa yhteisöveron lisäksi arvonlisäveron varainsiirtoveron ja autoveron tuottoarviota tässä lisätalousarviossa nostetaan erittäin tärkeää on tietysti tämä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotipalveluihin lisättävä yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa

arvoisa herra puhemies isäni joka oli viisi vuotta sodassa ja kuoli pari vuotta sitten katkeroitui ei sodasta vaan siitä että hän kuuli televisiossa erään merkittävän turkulaisen poliitikon joka ei ollut orpo toteavan että miksi menitte sinne tänään voimme viettää sen takia miksi sinne mentiin sata vuotispäivää haluan kiittää toista turkulaispoliitikkoa valmistellut asian oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies hallituksen lisäta lousarviossa todetaan että valtiontalous kasvaa ripeässä tahdissa ja tämä heijastuu myös verotuloihin tämä on hyvä asia samaan aikaan hallitus kuitenkin esittää budjetissaan uusia leikkauksia pienituloisille esimerkkinä yleiseen asumistukeen kohdistuvat kolmenkymmenen miljoonan euron leikkaukset jotka osuvat juuri kaikista pienempituloisiin arvoisa ministeri aiotteko edelleen pitää kiinni muun muassa asumistuen uusista leikkauksista vaikka taloustilanne soisi uudenlaisen vaihtoehdon

arvoisa puhemies suomi sata vuotta itsenäisenä se on hieno upea asia jota on syytäkin juhlistaa sotiemme veteraanien uhraukset tiedostetaan varmasti minkälainen maa meillä olisi ilman heidän panostaan tiedämme kaikki ettei ainakaan parempi se on erittäin hienoa että kotiin vietäviin palveluihin ja kuntoutukseen tulee lisärahoitusta mutta todellisuus on se että eilen kun veteraanijärjestöt kävivät taas kerran he tulevat joka vuosi he sanoivat että nämä rahat mitkä nyt luvataan eivät vielä riitä riittäviin palveluihin nyt on lakiesitys tuolla odottamassa toivonkin että edustajat runsaslukuisesti siihen allekirjoittavat nimensä jotta poistetaan haitta asteprosentit jotka estävät

kaikki palvelut mitä miten ministeri on ajatellut jos tämä haittaprosentti poistetaan sotavammalaista

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että vihdoinkin talouden käänne on tapahtunut kuten huomaamme tästä lisätalousarvioesityksestä lähes miljardilla pystytään verotulokertymää korottamaan yli miljardilla pystytään verotulokertymää korottamaan millä on erittäin suuria vaikutuksia siihen mitenkä esimerkiksi maan velkaantuminen pystytään taittamaan se että ensi vuodelle otetaan kaksi pilkku viisi miljardia euroa vähemmän velkaa kuin kuluvalle vuodelle kertoo siitä että kaikki ne monet vaikeat toimenpiteet ovat auttaneet siihen että

arvoisa herra puhemies talouden hyvä kasvuvauhti ei johdu kuten tiedämme yksinomaan nykyisestä hallituksesta mutta kyllä hallituksen politiikalla on ollut oma talouden tilannetta vakauttava ja kasvua tukeva merkityksensä

on hyvä että myös ensi vuonna palkansaajien tavallisten tavallisten työssäkäyvien ahkerien keskituloisten palkansaajien verotusta kevennetään ja kompensoidaan maksujen kautta syntyvä kiristys tätä kautta edustaja rinne tätä kautta kun saamme työllisyyttä eteenpäin saamme myös tuloja eriarvoisuuden torjumiseen

on hienoa että verotulot ovat kasvaneet ja talous menee ennustettua paremmin nyt on nähtävissä että opiskelijat ovat ihmisryhmänä se jolta nyt viime vuosina on leikattu kaikista eniten ja jonka toimeentulo on euromääräisesti eniten heikentynyt kuitenkin nyt on annettu uusi asumistuen leikkausesitys jossa ollaan tekemässä asumistukeen lisäleikkauksia jotka kohdistuisivat erityisesti ja mielestäni myöskin aika absurdisti kimppa asujiin joita ovat usein nimenomaan nuoret ja opiskelijat on myös kyseenalaista koituuko tästä lopulta edes valtiontalouteen säästöjä jos nuoret ja opiskelijat vaihtavat kimppa asumisensa yksiöihin ja sitä kautta sitten myös

arvoisa puhemies toisessa lisätalousarviossa on erityisen tärkeää nimenomaan tämä juhlavuoden päätös että veteraanien kuntoutukseen annetaan lisämääräraha etenkin kun heidän määränsä laskee nyt merkittävästi korkean iän vuoksi on ymmärrettävää että näitä muita määrärahoja tarvitaan vähemmän mutta heihin jotka ovat jäljellä ja ovat pitkään ikään päässeet satsataan nyt ja se kunniavelka maksetaan mikä mikä meillä heille on mutta arvoisa puhemies tästä yleisestä asumistuesta ja näistä asumistukimenoista haluaisin muistuttaa edelleen erityisesti opiskelijoitten kohdalla siitä että kun tehtiin hyvä päätös siitä että opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin niin nimenomaan

näyttää siltä että suurimmalla osalla opiskelijoista heidän käteenjäävä rahansa tilille tuleva raha opintojen aikana ja tuki valtiolta on isompi kuin aiemmin myös erityisesti tähän asumistukeen liittyen vaikka tämmöinen toimenpide nyt tässä yhteydessä tehdään niin opiskelijat tulevat saamaan enemmän tukea nimenomaan pienituloiset kuin aiemmin viime keväänä he ovat saaneet

tässä vaiheessa vastauspuheenvuoron ministeri orpolle josko hänellä olisi jotain sanottavaa jatketaan vielä debattia hetken verran ei kovin pitkään kovin monta vastauspuheenvuoroa enää ei ole listoilla
arvoisa herra puhemies ensinnäkin on hyvä että eduskunta niin voimakkaasti yhtyy tähän veteraanien kuntoutuksen lisämäärärahaan tämä on asia joka pitää hoitaa edustaja rinne kysyi näistä jatkovuosista mielestäni juhlapäätöksen henki on se ja ja eduskunnan tahto on se että nämä asiat hoidetaan myöskin tulevina vuosina tiedetään se että sotiemme veteraanien sankariemme määrä vähenee aika dramaattista vauhtia tällä hetkellä siksi tämä budjetoitu määrä laskennallisesti laskee mutta mielestäni sekä hallituksen että eduskunnan tulee tästä eteenpäin vuosittain arvioida se todellinen tarve että se henki joka jo sata vuotisjuhlapäätöksessä on toteutuu minusta tämä on tämä on se henki mikä tässä talossa on on vallinnut sitten edelleen haluan muistuttaa siitä että vaikka talous kasvaa todella ripeästi mistä olen äärettömän iloinen edelleen ensi vuoden budjetti rakennetaan kolmen miljardin lainanotolle tämän vuoden lainanottoarviota pystyttiin nyt laskemaan miljardilla mutta se on edelleen neljä pilkku neljä miljardia aivan huikeita summia kun ottaa huomioon että meidän lapsemme niitä sitten maksavat takaisin siksi ei valitettavasti nyt ole aika säästöjen perumiselle

me alamme perumaan säästöjä niin silloin me me irrotamme siitä tiukasta ja vastuullisesta finanssipolitiikan linjasta jolla me olemme päässet siihen tilanteeseen että lainanotto vähenee se ei johdu pelkästään pelkästään talouskasvusta vaan myöskin siitä että julkisia menoja on pyritty hillitsemään

edustaja yanar viittasi on tarkoituksena nimenomaan se että asumistukijärjestelmään tehtävät muutokset myöskin hillitsisivät asumistukimenojen huikeaa kasvua jonka me olemme nähneet viimeisten vuosien aikana asumistukimenot kaksi miljardia samaan aikaan kun hallitus teki tämän rakenteellisen päätöksen tähän asumistukijärjestelmään päätettiin siitä että kaikkein tämä kompensoidaan muuta muuta tietä mielestäni tästä tästä on pidetty ja pitää pitää kiinni opiskelijoiden osalta huomionarvoista on se että kun opiskelijat siirtyivät opiskelijoiden asumistukijärjestelmästä yleisen asumistukijärjestelmän piiriin niin tämä päätös tehtiin sillä ajatuksella että se on kustannusneutraali muistikuvani mukaan se kuitenkin kasvatti menoja viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja näen että se on koitunut kuitenkin opiskelijoiden parhaaksi se on ollut opiskelijoiden ja heidän järjestöjensä mielestä erittäin hyvä päätös mutta ehkä loppuyhteenvetona meidän pitää pitää kiinni tiukasta finanssipolitiikan linjasta pitää pitää kiinni tiukoista säästöistäkin mutta kun liikkumavaraa on pitää hakea sille ne kaikkein vaikuttavimmat kohteet

arvoisa puhemies tämä toinen lisätalousarvio osoittaa sen että hallituksen työlinja puree tuskinpa enää edustaja rinnekään haluaa täyskäännöstä kun verotuloarvioita voidaan nostaa miljardilla eurolla ja tarve vähenee noin miljardilla eurolla muistutan kuitenkin ministeri orpoa siitä että vuoden lopussa valtionvelka on sataseitsemän miljardia se on kallis lasku lapsillemme kokoomuksen eduskuntaryhmälle on tärkeää että on tapahtunut käänne taloudessa mutta myöskin käänne siinä että valtiovarainministeri vahvasti kuuntelee eduskunnan toiveita lausumamme on kuultu on loistavaa että veteraanien kuntoutukseen tulee rahaa yksitoista pilkku kuusi miljoonaa ja on erityisen tärkeää kun veteraanit ikääntyvät että tämä tulee kotiin vietäviin palveluihin kiitos siitä me seuraamme tätä tarkkaan valtiovarainvaliokunnassa ja ja on tärkeää arvioida että jokainen veteraani ne palvelut jotka ansaitsee kiitos heille ilman veteraaneja emme juhlisi sata vuotiasta suomea ja
vielä havaitsen pyydetyn puheenvuoron edustaja yanarilla
arvoisa puhemies toki velan lyhentäminen on tärkeä asia mutta eriarvoistumisen torjuntaa ei saa unohtaa ja ja kuten äsken toin esille nämä hallituksen esittämät yleisen asumistuen uudet leikkaukset osuvat kipeimmin pienituloisiin ja itse asiassa osa asunnon normin kautta erityisesti soluasunnoissa asuviin opiskelijoihin eli siihen porukkaan jonka perustoimeentulosta on jo jo leikattu isosti

arvoisa herra puhemies täällä lisäta lousarvion yleisperusteluissa kerrotaan että yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana kysyisin teiltä hyvä ministeri hieman tästä kikystä yksi sen tausta ajatushan oli että se luo työpaikkoja onko minkäänlaista käsitystä siitä millä tavalla työpaikkoja on syntynyt ja ja oikeastaan myös siitä millä tavalla sitä kahdenkymmenenneljän tunnin ylimääräistä työaikaa sitten siellä työpaikoilla käytetään

mitä heille kohdennetaan he ovat ansainneet nyt huolena kuitenkin on se että että välttämättä vaikka tätä rahaakin on annettu palvelut eivät mene perille eli nyt olen saanut esimerkiksi itse viestiä siitä että

tarpeeksi

arvoisa puhemies tähän veteraanitilanteeseen tässä on selkeä muutos aiempaan tapaan millä tavalla budjettia on tehty jos nyt katsoo tämän vuoden tapaa niin tässä nimenomaan tehdään nyt niin että kun näyttää siltä että raha ei riitä niin sitä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ponnen ja eduskunnan hyväksymän budjettilausuman mukaisesti lisätään näin on yhdessä sovittu että jos raha ei riitä sitä automaattisesti lisätään ja näin valtiovarainministeri orpo tällä hetkellä toimii miten hän toimii ensi vuoden budjetin osalta

asiantuntijoina tehneet riittävästä tasosta jos se ei riitä ensi vuonna niin silloin jälleen kunnioitetaan tätä eduskunnan juhlapäätöstä ja lisätään rahoja niin että joka ainoa veteraani ja hänen puolisonsa saavat nämä

arvoisa puhemies vielä tähän asumistukeen on tosiaan hyvä huomioida se että aikaisemmin opiskelijat ovat saaneet osana opintotukea tätä asumislisää ja se summa on ollut noin kaksisataa euroa mitä maksimissaan voi saada ja nythän tosiaan esimerkiksi

se suurin menoerä opiskelijoille niin kokonaisjärjestelmän muutoksessa on nimenomaan se että opiskelijat saavat asumiseen tukea jatkossa enemmän verrattuna aikaisempaan tämän muutoksen jälkeen mikä nyt tehdään ei toki niin paljon tule sitä tukea mutta kokonaisuudessaan opiskelijoitten käteenjäävä raha tulee lisääntymään nyt jatkossa elokuusta lähtien ja nyt sitten

arvoisa puhemies ensinnäkin sehän on ollut haaste näissä veteraanien palveluiden heille asti viemisessä että heitä ei ole kaikkia löydetty tarjoamaan tässä kuntia on erityisesti viimeisinä vuosina kannustettu ja erityisesti nyt kannustetaan tekemään kaikkensa jotta jotta nämä sotiemme veteraanit todella saavat nämä palvelut ja ja koska heitä on löydetty ja saatu niiden palveluiden piiriin joihin he ovat todellakin oikeutettuja niin siksi tämä määrärahatarve kasvaa ja siihen on vastattu tällä tällä lisätalousarviolla sitten tähän toiseen asiaa kikyyn lyhyesti varmaan aikanaan sitten saadaan tarkempia laskelmia tutkijoilta siitä mikä on ollut kikyn vaikutus työpaikkojen määrän lisääntymiseen mutta pidän aivan selvänä sitä että kiky on aidosti parantanut meidän vientimme kilpailukykyä ja kun meidän vienti lähti laaja alaisesti ja vahvasti liikkeelle loppuvuodesta kaksituhattakuusitoista niin siinä on varmasti

arvoisa puhemies hyvä ministeri kiitos tästä vastauksesta vastasitte liittyen kikyyn josta kysyinkin todellisuudessa se viesti mitä kuitenkin meille päättäjille tulee jatkuvasti on on se että se yksityistalouden käytettävissä oleva raha ei kuitenkaan välttämättä ole lisääntynyt se ei tunnu ehkä siellä kukkarossa että olisi rahaa kuluttamiseen ja sen takia vain kun tässä esittelytekstissä mainitaan että että kulutuksen kasvu jatkuu ja ja työllisyyden koheneminenkin lisääntyy niitä kysymyksiä onko työpaikkoja todellakin syntynyt millä tavalla niitä niitä tilastoidaan millä tavalla mittaroidaan kuinka paljon esimerkiksi on on työvoimapoliittisissa koulutuksissa ihmisiä ja mitenkä se sitten siellä näkyy onko työtä vai ei veteraanien tilanne on on todella huolestuttava tällä hetkellä minä mietin sitä eikö jokainen täällä edustaja lehti kertoi omasta isästään joka oli sodassa sodan kokenut ole jollakin tavalla veteraani on se sitten vaikka se pieni poika pieni tyttö joka on sodan pommitukset kokenut mielestäni myös heitä tulisi huomioida tulevaisuudessa entistäkin enemmän niin että myös heille ohjataan ja annetaan palveluja tavallaan ovi on auki koska sodan traumat ja ajatukset kyllä seuraavat ihan loppuelämään saakka meidän kaikkien tulee pitää huolta myös kuntapäättäjinä siitä että viemme viestiä sinne kuntiin kaupunkeihin siitä että niitä palveluja oikeasti viedään perille sinne kotiin ja että on resursseja niille jotka palveluja vievät siellä palkataan työntekijöitä siellä palkataan kuntoutushenkilöstöä ja

menee sinne minne se on tarkoitettu suomi täyttää sata vuotta ja todellakaan emme olisi tässä jos eivät nuoret miehet silloin olisi uhranneet elämäänsä sen eteen että meillä on vapaa ja hyvä maa

arvoisa herra puhemies talous kasvaa tuorein ennuste on tuo kaksi pilkku yhdeksän prosenttia ja palkansaajien tutkimuslaitos itse asiassa ennusti jopa niinkin kovaa kasvua kuin kolme pilkku kuusi prosenttia tälle vuodelle ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen tämä kasvu on nyt laaja alaista ja se näkyy myös työllisyyden paranemisena paranemisena ja viennin kasvuedellytykset myös ovat paranemassa

korotetaan yli miljardilla ja se tietysti tarkoittaa myös sitä että lainanotto vähenee yli miljardilla tämän vuoden osalta nämä ovat hyviä viestejä ja myös se että kuluttajien suhtautuminen myönteisesti myönteisesti kehittynyt taloustilanne näkyy siinä että arvonlisäverotuotot kasvavat autoveron tuotot kasvavat eli eli ihmiset kuluttavat ja luottavat omankin talouden myönteiseen kehitykseen mitä tulee veteraanien kuntoutukseen tuossa debatissa jo siitä lyhyesti totesin tässä lisätään nyt tuo yksitoista pilkku kuusi miljoonaa jolla varmistetaan että jokainen veteraani pääsee heille tarkoitettujen palveluiden piiriin budjettilausuma on tehty niin että

toivotaan että saamme siitä seuraavan yhteisen juhlapäätöksen että enää haitta asteita ei veteraanien ja sotainvalidien kohdalla jouduta katsomaan vaan vaan luvataan jokaiselle heidän tarvitsemansa palvelut

kuten jo vastauspuheenvuorossani totesin niin tämä lisäbudjetti kertoo hallituksen talouspolitiikan onnistumisesta valtiovarainministeri orpon johdolla on tehty talouspolitiikkaa jossa on yhtäältä tehty välttämättömiä menoleikkauksia mutta toisaalta haluttu kannustaa työntekoa ja yrittäjyyttä veroratkaisuilla nyt tänä vuonna tulee verotuloja miljardi enemmän kuin mitä aikaisemmin on arvioitu hallituksen talouspolitiikka tuottaa tulosta itse asiassa uskallan väittää että jos tämän politiikan sijaan olisi tehty vihreiden ja muun vasemmiston politiikkaa jossa kavahdetaan menosäästöjä mutta ei kavahdeta veronkiristyksiä niin talouspolitiikan tulokset eivät olisi ollenkaan näin myönteisiä siis samalla kun myönnän mielestäni aiheellisesti että ei hallitus voi kaikkea talouskasvua ottaa piikkiinsä totta kai ympäröivä maailma ja eurooppa siihen vaikuttaa samalla väitän että sillä linjalla että menoja ei uskalleta leikata mutta veroja kyllä korotetaan ei olisi päästy tähän tilanteeseen

puhuttu asumistuesta mitä asumistukeen tulee niin noin kaksi miljardia maksamme asumistukea vuositasolla tästä hyötyvät ennen kaikkea erilaiset asuntosijoittajat katsokaa kojamoa katsokaa saton bisnestä miten hyvää ja kannattavaa se on minä itse olisin valmis paljon tuntuvampiin säästöihin asumistuessa ja sitä kautta valtion menojen pienentämiseen

myönnän vastauspuheenvuorot edustajille marin ja sarkkinen vaikka tilanne onkin vähän erikoinen koska jäljellä on vain yksi pyydetty listapuheenvuoro tämän kerran näin

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczin puheenvuoroon on pakko kommentoida että itse asiassa meillä on jonkin verran tutkimusta siitä että asumistuet eivät niinkään korota vuokria vaan vuokrien korottamiseen on aivan muita syitä päinvastoin asumistukien leikkaus nimenomaan heikentää niiden ihmisten asemaa jotka asumistukia tällä hetkellä saavat eli voidaan puhua siitä että kun asumistukea nyt hallituksen toimesta jälleen heikennetään niin tämä tulee näkymään näiden ihmisten ahdingon syventymisenä sen takia me olemmekin jatkuvasti esittäneet politiikan kurssin muutosta niin että kaikista heikoimmassa ja vaikeimmassa asemassa asemassa olevien ihmisten tilannetta pyrittäisiin helpottamaan näitä orastavia talouskasvun eväitä pyrittäisiin jakamaan tasaisemmin ja nyt alettaisiin vihdoinkin tekemään sellaista politiikkaa joka oikeasti myös auttaisi pienituloisten ihmisten esimerkiksi asumistukea saavien ihmisten asemaa
arvoisa puhemies kerrataanpas nyt faktat lausuntokierroksella oleva uusi esitys asuntotuen leikkaamisesta leikkaisi kimppa asujien asumistukea sillä tavalla että jatkossa kimppa asujan asumistuki olisi kahdeksankymmentä prosenttia yksinasujan tuesta tämä koskettaisi nimenomaan halvoissa ja hyvissä kimppakämpissä asuvia opiskelijoita ja pakottaisi ja ajaisi heitä siirtymään yksiömarkkinoille mikä voisi nostaa entisestään yksiöiden kysyntää ja sitä kautta myös yksiöiden hintoja ja sitä kautta myös asumistukikustannuksia eli tämä leikkaus ei ainoastaan kohdistu erittäin epäoikeudenmukaisesti opiskelijoihin ja kimppa asujiin vaan se ei ole myöskään välttämättä taloudellisesti järkevää

arvoisa herra puhemies talous kiistämättä kasvaa mutta syistä voidaan jo olla vähän epävarmempia aikanaan kun suomen talous syöksyi tapana oli tehdä devalvaatio nyt euro suhteessa dollariin dollarilla käydään paitsi amerikan kauppa myös pitkälti kiinan kauppa itse asiassa melkein kokonaisuudessaan devalvoitumisesta on riippunut mikä euron kurssi suhteessa dollariin on kuitenkin devalvoitumista on tapahtunut parin vuoden aikana vähintään kymmenen prosenttia todennäköisesti lähempänä kahtakymmentä prosenttia suomi oli kansainvälisen buumin joukossa viimeinen maa joka siihen pääsi mukaan he jotka ovat liike elämässä tietävät että tilauskirjat täyttyvät niissä paikoissa niissä yrityksissä niissä maissa joissa on eniten kilpailukykyä suhteessa laatuun ja hintaan kun suomi on tässä viimeisenä se ei lupaa tulevaisuudelle kovin hyvää dollarin ja euron kurssilla on ollut tapana vaihdella se on pahimmillaan ollut nolla pilkku kahdeksankymmentä ja parhaimmillaan yksi pilkku kuusikymmentä riippuen kummalta puolelta sitä katsotaan siis yhden suhde kahteen on jo ollut vaihteluväli ollaan oltu neljä nyt taidetaan olla yhdessä pilkku kahdessakymmenessä ja pitkän aikaa oltiin yhdessä pilkku neljässäkymmenessä se että suomi on nyt päässyt siihen mukaan tarkoittaa sitä että olemme aika huojuvalla pohjalla ja emme voi vaikuttaa juuri lainkaan euron ja dollarin väliseen kurssiin omaan kilpailukykyymme olemme pyrkineet hallituksen toimenpiteillä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kyllä vaikuttamaan mutta marginaalia se on suhteessa siihen mikä on dollarin ja euron kurssi mikä koskee tietysti koko euroaluetta johonka suomi vie suomi vie puolivalmisteita laitteita koneita joita sitten jalostetaan muissa maissa pidemmälle ja viedään kohdemaahan kun hallitusohjelmaa tehtiin sadankymmenentuhannen uuden työpaikan luominen oli tietysti ihan

mutta eduskunnan salissa taitaa olla nähtävissä vain yksi henkilö joka muistaa sellaisen ajan kun suomessa oli vain rakenteellista työttömyyttä siis sellaista työttömyyttä joka johtuu markkinoille tulevista opiskelijoista jotka ovat valmistuneet tai muusta työvoimasta joka on päättänyt tulla työmarkkinoille ja jota suomen kokoisessa maassa

kaksi kolme neljä prosenttia korkeintaan sen jälkeen kun tämä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvun taitteessa ollut tyypillinen tilanne alkoi muuttua syntyi muutakin työttömyyttä ja on syytä kysyä mistä se johtui ja kenelle siitä kuuluvat ansiot tai kenelle se saavutuksena kuuluu tällä hetkellä näiden vanhojen laskukaavojen mukaan meillä on todennäköisesti noin kuusisataatuhatta ihmistä ilman työtä joista kahdeksaankymmeneentuhanteen voidaan katsoa tähän rakenteellisen työttömyyden joukkoon se on kansallinen epäonnistuminen joka on erittäin rankka taakka tälle taloudelle tälle elinkeinoelämälle tälle kansalle joka tässä maassa

kuitenkin ruokittava hoidettava ja heille on annettava asunto ja varmasti monta muutakin palvelua jos niistä ihmisistä jotka nyt ovat työttöminä saataisiin neljäsataatuhatta ihmistä työhön suomen taloudellinen tilanne olisi ylijäämäinen me pystyisimme välittömästi lyhentämään tätä sadan miljardin lainaa ihan toisessa tahdissa kuin nämä

spekulaatiot tällä hetkellä ovat miksi tähän ei aseteta todella tällaista tavoitetta että

hyväksymme rakenteellisen työttömyyden mutta muuta emme eilen julkistettiin eräs kirje

merkittävä neuvottelija esitteli kuinka hyvä järjestelmä meillä on tätä kuitenkaan ei käytetä missään muussa maassa sellaisena kuin se suomessa on ja en ole huomannut myöskään että työntekijäjärjestöt olisivat ryhtyneet kovin merkittäviin ponnisteluihin viedä tätä muihin maihin meidän kilpailijamaissamme tätä on purettu saksa purki tämän parikymmentä vuotta sitten ja sai työmarkkinansa toimimaan sai talouselämänsä toimimaan ja on talouselämässä merkittävä veturi ja varmasti merkittävin euroopan veturi me hyväksymme tämän kuin voisimme pitää sitä saavutettuna etuna tai sellaisena jolle ei voi mitään tehdä todellisuudessa työmarkkinoita ei ole työn antamisen kynnys on noussut ihan moninkertaiseksi viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana myös työntekijän kannalta on tietyissä tilanteissa suunnilleen sama ottaako työtä vastaan ja monessa tapauksessa hän saa saman verran

etuisuuksia

miksi tekisin töitä suomi on vakaviin ongelmiin puristukseen eikä näytä olevan sellaista joukkoa eduskunnassa eikä hallituksessa joka aidosti uskaltaisi ryhtyä tätä merkittävintä taakkaa joka rasittaa

vieläkin kunnat palauttavat osan kuntoutusrahoista kun veteraaneja ei ole saatu kiinni siihen pitää panostaa ja hakea

koska rahoja palautetaan niitä ei sitten myönnetä taas vastaavasti tarpeeksi se vaje on suuri ja veteraanijärjestöt

se tarkoittaa sitä että tämä

ei pitäisi olla mitään

aivan kuten edustaja lehti tässä esitti niin myös oma isäni oli sodassa ja

monen isoisä on ollut sodassa niin että minä uskon että varmaan jokainen ajattelee asioista positiivisesti mutta mutta se jotenkin vieläkin loukkaa että luvulla vielä sanottiin todella näille henkilöille jotka siellä rintamalla olivat että mitäs sinne menitte osa poliitikoistakin jopa on sanonut näin mutta ne asiat ovat muuttuneet ja he ovat ottaneet sanojaan takaisin mikä on hyvä kiitos myös edustaja heinoselle positiivisesta suhtautumisesta tähän lakialoitteeseen sen jo huomasin että edustaja kiviranta oli jo käynyt laittamassa oman nimensä siihen niin että kiitos paljon

arvoisa herra puhemies edustaja sarkkiselle on myönnettävä että en tunne yksityiskohtia siitä

esityksestä jonka puheenvuorossanne esittelitte mutta käsitykseni on että jos opiskelijat olisivat olisivat edelleen olleet erillisen asumislisäjärjestelmän piirissä verrattuna siihen että he ovat nyt tulleet yleisen asumistuen piiriin niin opiskelijat olisivat saaneet miljoonia euroja vähemmän kuin mitä nyt saavat kun

tämä ei vaikuttaisi yleiseen vuokratasoon on minun mielestäni aivan pöyristyttävä sen verran minä olen kapitalismista ollut ymmärtävinäni että jos kahdella miljardilla vuositasolla tuemme vuokralaisten vuokranmaksukykyä niin se totta kai vaikuttaa vuokriin olen lukenut useiden vuokralaisten haastatteluja joissa he tämä asumistuki heitä auta tämähän auttaa vain satoa tai kojamoa tai sitä kenen kämpässä nyt milloinkin asuvat edustaja lehti toi esiin isoa kuvaa ja siitä on hyvä muistuttaa kuitenkin korostan sitä että niissä puitteissa missä tänä päivänä suomen talouspolitiikkaa käytännössä tehdään hallitus on tehnyt oikeita ratkaisuja jos tämä vihreiden ja muun vasemmiston

keskustelun tässä vaiheessa minä myönnän puheenvuoron niille jotka ovat täällä pitkään odottaneet varsinaista puheenvuoroa ja vasta sen jälkeen sitten käymme myöhemmin debatin
kiitos arvoisa puhemies ja kiitos hallitukselle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista toisesta lisätalousarvioesityksestä tästä talouden myönteisestä kehityksestä huolimatta meillä talous jää edelleen alijäämäiseksi tämän vuosikymmenen loppuun saakka ja väestön ikääntymisestä johtuen suomen rahoitusaseman tulisi olla kaksituhattakaksikymmentä alkaen reilusti ylijäämäinen halusin tämän muistuttaa

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz aloitti äskeisen puheenvuoron sanomalla että ei ole tutustunut asian yksityiskohtiin mutta kommentoi silti tämä osa asunnon normin kautta erityisesti soluasunnoissa asuviin opiskelijoihin iskevä kimppa asujien asumistukien leikkaus on epäoikeudenmukainen siitä ei pääse ei pääse mihinkään mihinkään pois tämä on todella huono uudistus jota on vaikea selittää asumistukimenojen nousulla onko tämä sitä kokoomuslaista uudistamispolitiikkaa joka joka on näin eriarvoistavaa ja vielä semmoinen että jos vihreät olisivat olleet hallituksessa olisimme uudistaneet taloutta leikanneet tehottomista yritystuista uudistaneet perhevapaita perhevapaita keskittyneet kunnianhimoiseen koulutus ja tutkimuspolitiikkaan ja pitäneet huolen siitä että talouspolitiikka ei ole epäoikeudenmukainen

puhemies edustaja zyskowiczille on pakko todeta asumistukiin liittyen että ennen kaikkeahan vuokriaovat nostaneet muut syyt esimerkiksi se että kasvavilla kaupunkiseuduilla asuntoja ei olla rakennettu tarpeeksi ja asuntojen rakentaminen on ollut sillä tavalla epätasa arvoista että

oikeasti sijoittuvat ennen kaikkea nostaa vuokria ei se että meillä on asumistukijärjestelmä vaikkakin varmasti myös asumistukijärjestelmässä on korjaamista en puhuisi tästä ikään kuin syynä siihen että vuokrat ovat nousseet koska meillä on tutkimusta siitä että näin ei ole vaan nämä muut syyt vaikuttavat huomattavasti enemmän tähän opiskelijoiden asemaan esimerkiksi nyt näiden uusien asumistukiesitysten puitteissa jotka siis heikentävät kimppakämpissä asuvien opiskelijoiden asemaa mikä on aivan järjetöntä myös tämän vaikean vuokramarkkinatilanteen vuoksi niin onhan se nyt ihan älytöntä että me siirrämme opiskelijoita asumaan entistä enemmän yksiöihin kun kimppakämpät olisivat ratkaisu myös vaikeaan asuntotilanteeseen ja jos olette lukeneet tänään helsingin sanomia niin siellä ollaan todettu että itse asiassa opiskelijat ovat yksi ryhmä jonka asema on heikentynyt paitsi tällä hallituskaudella myös edellisellä hallituskaudella eli opiskelijoiden näkökulmasta se politiikka jota pidemmänkin aikaa ollaan harjoitettu ja jota tämä hallitus

näyttäytyy epäoikeudenmukaisena eli esimerkiksi opiskelijoiden toimeentulosta hallitus on leikannut todella merkittävän osan kun se leikkasi opintorahaa niinkin merkittävästi

lähes kolmellakymmenellä prosentilla eli kyllä minä olen huolissani opiskelijoiden toimeentulosta
arvoisa herra puhemies myönnän edelleen että tähän kimppakämppäasiaan perehtynyt enkä sitä kohtaa erikseen kommentoi vaan totean että käsitykseni mukaan ja voitte korjata jos tämä käsitys on väärä opiskelijoiden kokonaishyöty siitä että he siirtyvät

suhteessa mahdotonta todistaa suuntaan tai toiseen niin minä uskon ja uskallan väittää että jos tämä hallitus ei olisi noudattanut tätä politiikkaa jossa on pidetty tiukkaa menokuria ja veronkevennyksillä tuettu työntekoa ja yrittäjyyttä vaan olisi noudatettu teidän politiikkaanne jossa

arvoisa puhemies käydään taas kerran läpi seurauksia opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin yksi syy minkä takia on ongelmallista arvioida seurauksia on se että ne ovat olleet erilaisia erilaisten opiskelijoiden kohdalla tarkistin vielä uudestaan suomen ylioppilaskuntien liiton julkaisemat tiedot joiden mukaan asumisen tuki säilyy nykyisellään tai nousee noin sadallakahdellakymmenellätuhannella opiskelijalla ja keskimäärin nousee viisikymmentäyhdeksän euroa mikä siis on vähemmän kuin mitä keskimäärin leikattiin per opiskelija kun opintotuen opintorahaa leikattiin silloin se leikkaus oli lähemmäksi yhdeksänkymmentä euroa kuussa per opiskelija noin neljäkymmentätuhatta opiskelijaa menettää asumisen tuen kokonaan menetti tämän uudistuksen myötä heihin kohdistuvat siis sekä että asumisen tuen menetys kokonaisuudessaan noin seitsemälläkymmenellätuhannella opiskelijalla asumisen tuki heikkenee
arvoisat kansanedustajat ilmoitan että italian presidentti sergio mattarella seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta toivotan arvon vieraat tervetulleeksi tähän taloon eduskuntaan

arvoisa herra puhemies tässä on puhuttu asuntotuotannosta ja asuntopulasta on totta että asuntojen hinnat nousevat vuokrat nousevat silloin jos asuntoja ei ole riittämiin mutta onneksi nyt tämän hallituksen aikana asuntotuotantoa on pystytty lisäämään maankäyttö asuminen ja liikenne mal sopimukset on päivitetty niitä on tehty myös kasvukäytäville

nyt rakennetaan poikkeuksellisen paljon vuokra asuntoja ja poikkeuksellisen paljon pieniä asuntoja ja se helpottaa nimenomaan nyt asuntotilannetta kasvualueilla ruuhka suomessa missä on paljon opiskelijoita ja nuoria aiempina vuosina meillä on rakennettu asuntoja noin kolmekymmentätuhatta yhteensä siinä kerrostalot omakotitalot ja rivitalot nyt olemme neljässäkymmenessätuhannessa jopa yli sen menossa ja tässä itse asiassa aivan tuoreessa kaaviossa näkyy kaksi kohtaa selkeästi siinä näkyy asuntoministeri jan vapaavuoren aika jolloin rakennettiin paljon asuntoja ja siinä näkyy nykyisen asuntoministeri tiilikaisen aika jolloin myös rakennetaan paljon asuntoja tämäntyyppistä buumia ei ole ollut

arvoisa puhemies varma ehdinkö sanoa tämän kahdessa minuutissa siksi nousin tänne pönttöön ensinnäkin tästä opiskelijoiden asumistuesta edustaja andersson tässä jo selvittikin sitä että edustaja zyskowicz on osittain oikeassa isolle osalle opiskelijoita hiljattain tehty muutos on nostanut asumistukea mutta on myöskin merkittäviä opiskelijaryhmiä joilta se on vienyt asumistuen kokonaan pois tai sitten heikentänyt sitä ympäristövaliokunta joka oli mietintövaliokunta tässä asumistuen muutosasiassa kiinnitti huomiota juuri tähän kimppakämppäasumiseen ja totesi että ruokakunnan käsitettä pitäisi selventää jotta asumistuki ei johda siihen että ihmisille jotka olisivat valmiit jakamaan asunnon joita on opiskelijoiden lisäksi muitakin asumistuen rakenne tämän mahdottomaksi meillähän ruokakunta on perinteisesti tarkoittanut suunnilleen samaa asiaa kuin perhe ja laissa puhutaan pysyvästi yhdessä asuvista ihmisistä tämä on totuttu muun muassa kelassa tulkitsemaan siten että ihmiset jotka asuvat yhdessä vaikka se yhdessä asuminen olisi sidottu tiettyyn asuntoon tulkitaan yhdeksi ruokakunnaksi jos näillä ihmisillä ei ole erillistä vuokrasopimusta perheet ovat kuitenkin ihmisryhmiä jotka asuvat yhdessä normaalisti myöskin muuttaessaan asunnosta toiseen

kuten esimerkiksi edustaja marin tässä jo totesi ei ole mitään järkeä siinä että yhteiskunnan tukien rakenne pakottaa ihmisiä hakeutumaan yksiöihin mielestäni ei myöskään ole kohtuullista että se tulkitaanko ihmiset yhdessä asuviksi eli ruokakunnaksi riippuu siitä löytyykö joku vuokranantaja joka suostuu tekemään jokaisen asukkaan kanssa erillisen vuokrasopimuksen nämä vuokralaisethan ovat usein puun ja kuoren välissä heidän kannaltaan olisi edullista tehdä vuokrasopimus jokaiselle erikseen mutta taas vuokranantajan kannalta on edullisempaa että on vain yksi vuokrasopimus ja yksi päävuokralainen toivottavasti tämä nyt selvensi tätä asumistukiasiaa ja sitten kun tässä on tullut aika paljon piikittelyä vihreiden suuntaan niin haluaisin nyt vain todeta että me olemme ensimmäinen eduskuntaryhmä joka jo kahdeksankymmentä luvun lopulla aloitti sen että me julkistimme aina ollessamme oppositiossa oman vaihtoehtobudjettimme jossa oli näytetty se mistä otamme rahat kompensoimaan ne menolisäysehdotukset joita esitämme

me olemme siis aloittaneet sen käytännön josta on tullut sittemmin vakiintunut asia että ylipäätänsä oppositioryhmät julkistavat oman varjobudjettinsa erinomainen uudistus joka on tapahtunut kaksituhatta luvun puolella on se että on käytettävissä eduskunnan tietopalvelu tarkistamaan näitä laskelmia mutta myös tänä vuonna vihreä eduskuntaryhmä tulee julkistamaan oman vaihtoehtobudjettinsa ja se tulee kuten aina ennenkin olemaan sellainen vaihtoehtobudjetti josta

arvoisa puhemies haluan kiittää sekä edustaja hassia että edustaja anderssonia hyvistä puheenvuoroista toivottavasti nämäkin selvensivät edustaja zyskowiczille sitä mistä on kysymys mutta jotta tämä kimppa asumisasia ja ne ongelmat joita tähän asumistukiesitykseen liittyy teille selviäisivät niin välitin teille suomen ylioppilaskuntien liiton viime viikolla lähettämän tiedotteen aiheesta ja varmasti liiton puheenjohtaja riina lumme tai sosiaalipoliittinen asiantuntija silja

lisätietoa tästä asiasta jos jotain kysyttävää vielä herää tämä on huoli joka on suomen ylioppilaskuntien liitolle ja opiskelijoille tällä hetkellä mielen päällä oleva asia ja toivottavasti tätä hallituksen esitystä saadaan järkevöitettyä niin että emme aja pienituloisia opiskelijoita entistä syvempään ahdinkoon

esimerkiksi tampereella tampereen kaupunginvaltuuston päättämä raitioliikennehanke eli se että kaupunkiin rakennetaan raitiotie tukee meidän asuntotuotantoamme tampereella merkittävästi me voimme yhdistää siinä niin joukkoliikenteen kuin maankäytön ja asuntopolitiikan tehokkaalla tavalla yhteen ja tätä kautta saada sitten ihmisille niitä kohtuuhintaisia koteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja näin kestävää kaupunkikehitystä laajemminkin tuettua eli sitä että kun ihmisiä muuttaa kasvaville kaupunkiseuduille niin tämä kasvu pystytään ottamaan mahdollisimman kestävästi haltuun kaupungeissa tehdään tällä hetkellä hyvää politiikkaa ja sitä kannattaa ehdottomasti tukea

arvoisa puhemies toistan siis taas kerran ennen kuin hallituspuolueiden edustajat taas kerran pääsevät ääneen on siis että on yksittäisiä yksin asuvia opiskelijoita jotka ovat hyötyneet kokonaisuudessaan taloudellisesti tästä siirrosta yleisen asumistuen piiriin mutta silloin kyse on siis yksin asuvista henkilöistä joilla todennäköisesti on melko iso asunto luultavasti pääkaupunkiseudulla

tämä leikkaus olisi helsingissä päälle kahdeksankymmentä euroa eli siis enemmän kuin mitä keskimäärin opiskelijat ovat hyötyneet tästä siirrosta ja muilla isoilla yliopistopaikkakunnilla päälle kuusikymmentä euroa eli edelleen enemmän kuin mitä opiskelijat keskimäärin ovat hyötyneet tästä siirrosta yleisen asumistuen piiriin

arvoisa puhemies olen saanut stmstä tosiaan tietoa tästä asumistukeen liittyvästä muutoksesta ja todellakin esimerkiksi helsingissä noin viidentoista neliön asunnon hyväksyttävä hyväksyttävä asumismeno nyt olisi tässä muutoksessa

osa asunnoissa tämä maksimituki on jatkossa kolmesataakaksikymmentäneljä euroa kun aikaisemmin opiskelija on voinut saada opintotuessa asumislisää sen kaksisataa euroa vantaalla tämä maksimituki on jatkossa noin kolmesataaviisitoista euroa kaksisataa euroa suurin piirtein mitä opiskelija on aikaisemmin saanut on totta että opintorahaa leikataan se on totta se on yksi säästötoimenpide tässä tässä säästökurimuksessa jota on jouduttu tekemään mutta niin kuin totesitte itsekin aikaisemmin edustaja andersson suurin osa opiskelijoista on voittanut tässä yleiseen asumistukeen siirtymisessä nimenomaan pienituloiset ja korkeaa vuokraa maksavat opiskelijat erityisesti varsinkin

ovat olleet voittajia tässä yleisen asumistuen muutoksessa tässä yhteydessä on nimenomaan ollut oikein täysin oikeudenmukaista että se tuki minkä jaamme valtiolta tähän opiskelijoiden asumisen tukemiseen on nimenomaan kohdistettu nyt pienituloisille koska tulot lasketaan nyt jatkossa tässä yleisen asumistuen piirissä on oikein että niille joilla on omia tuloja ennestään selvästi enemmän tai

on paljon tuloja ei makseta sitä tukea niin paljon vaan nimenomaan se käytössä oleva tuki on kohdistettu oikeudenmukaisesti pienituloisemmille opiskelijoille jatkossa tämä on oikein että ei ole mitään automaattilisää on voinut olla tulot vaikka sadassatuhannessa vuodessa opiskelijalla meillä on siis myös on myös hyvä tämä tunnustaa
vielä edustaja räsänen ja sen jälkeen jos on aihetta edetään sitten minuutin mittaisin debattipuheenvuoroin
arvoisa puhemies tähän edustaja jarvan puheenvuoroon kun tässä nyt hallituksen toimenpiteiden johdosta jotenkin pienituloisimmat opiskelijat olisivat sitten voittajien puolella mutta kun katsoo esimerkiksi tänään julkistettua selvitystä jonka nordean ekonomisti kärkkäinen on tehnyt hän toteaa aika yksiselitteisesti että nimenomaisesti tästä hallituksen talouspolitiikasta eniten kärsivät juuri ne pienituloisimmat opiskelijat joiden tulot vuositasolla laskevat vajaat nelisen prosenttia eli sellaiset kaksisataaseitsemänkymmentäyhdeksän euroa elikkä se tästä että tässä nyt jotenkin hallitus pienituloisia opiskelijoita puolustaa muutenkin hallituksen opintososiaalisia etuuksia

leikkaukset ovat olleet vähän tämmöistä hullunkurista peiton jatkoa niin kuin olemme täällä jo kuulleet ensin opintotuesta lähes yhdeksänkymmentä euroa pois sen jälkeen osalle opiskelijoista palautetaan sitten yleisenä asumistukena vähän enemmän mutta erittäin suuri osa siellä häviää nyt kun tämä asumistukipäätös tehtiin näin tämä johtaa juuri siihen että opiskelijan kannattaa muuttaa pienemmästä soluasunnosta sitten esimerkiksi isompaan yksiöön jolloin kokonaisuudessaan meidän yleiset asumistukimenot kasvavat silloin täytyy kyllä kysyä mikä ihmeen järki tässä taustalla on mutta kun hallituksen puheenvuoroja kuuntelee ja nyt tätä kuiskuttelua niin varmaan sieltä kohta joku nousee kertomaan mikä järki tässä on kun tosiasiassa se että näillä hallituksen päätöksillä nimenomaisesti kaikista pienituloisimmat opiskelijat häviävät

siis ne opiskelijat jotka ovat hyötyneet taloudellisesti ovat hyötyneet keskimäärin viisikymmentäyhdeksän euroa kuukaudessa niin kun sen jälkeen opintorahan leikkaus oli noin yhdeksänkymmentä euroa kuukaudessa per opiskelija niin ei se nyt kovin ruusuiselta näytä tämä kokonaisuus niiden pienituloisten opiskelijoiden näkökulmasta lisäksi itse kannan huolta opiskelijapariskunnista siis niistä jotka kokonaan nyt menettivät oikeuden asumistukeen tämän muutoksen seurauksena meillä on paljon pienipalkkaisia ruokakuntia myöskin joista nyt oletetaan toisen osapuolen elättävän opiskelevaa osapuolta

arvoisa puhemies todellakin viisikymmentäyhdeksän voi olla se keskimääräinen summa mutta ketkä ovat voittajia siellä toisessa päässä ne ovat pienituloiset opiskelijat koska tulot vaikuttavat nyt tähän yleisen asumistuen puitteissa sekä myös niillä pariskunnilla ja yksin asuvilla niin eikö ole oikein että jos pariskunnan yhteiset tulot menevät tietyn tulorajan yli niin kuin koko yleisessä asumistukijärjestelmässä

sitä valtion tukea tulee vähemmän siihen asumisen asumisen tukemiseen tämä on se yleisen asumistuen järjestelmä jota opiskelijajärjestöt ovat täysin yksimielisesti tukeneet sitten myöskin on erilaisia arvioita siitä miten tämä on vaikuttanut tulotasoihin nyt olemme pyytäneet eduskunnan tietopalvelulta nämä tiedot miten nämä ovat eri tulotasoihin vaikuttaneet opiskelijoilla täältä sitten saamme sen faktan ja voimme sen jälkeen käydä tätä keskustelua ja näitä vääriä mielikuvia saada sitten poistettua

arvoisa puhemies edustaja jarva nyt selkeästi valikoi niitä hallituksen päätöksiä mistä hän haluaa puhua eikä halua katsoa sitä kokonaiskuvaa joka opiskelijoiden näkökulmasta kuitenkin on se oleellinen tämän hallituksen aikana on tehty merkittäviä heikennyksiä opiskelijoiden toimeentuloon joista kaikkein merkittävin on nimenomaan tämä opintorahan heikennys ja ollaan siirrytty entistä enemmän lainapainotteiseen opiskeluun näiden päätösten seurauksena toinen kokonaisuus liittyy tähän asumistukeen on totta että osa opiskelijoista on tähän yleisen asumistuen piiriin siirtymisestä hyötynyt mutta on myös opiskelijaryhmiä jotka ovat siitä siirtymästä siirtymästä kärsineet ja tämä on ihan yhtä lailla todellisuutta näille ihmisille se että pienituloisten opiskelijoiden asema kokonaisuudessaan olisi ikään kuin parantunut päinvastoin juuri nyt tulleiden selvitysten mukaan kaikkein pienituloisimpien opiskelijoiden asema ja toimeentulo on heikentynyt myös tämän hallituksen politiikan seurauksena mutta myös pidemmällä aikavälillä

puhemies palaan vielä tähän kokonaiskuvaan ja tähän miten hallituksen päätökset sitten eri tuloluokissa kohtelevat eri ihmisiä tietopalvelulta on taas tilattu uusia laskelmia luultavasti ne uudetkin laskelmat ovat samanlaisia kuin ne vanhemmat laskelmat joita esimerkiksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tilannut joissa aika hyvin on näytetty kyllä toteen nämä tulojakovaikutukset joita tällä hallituksen politiikalla on palaisin vielä tähän ekonomisti kärkkäisen tänään julkistamaan julkistamaan selvitykseen jossa ihan yksiselitteisesti todettiin että todella kaikista pienituloisimmat opiskelijat ovat kärsineet kaikista eniten tästä hallituksen politiikasta jos pystytään osoittamaan että vuositasolla semmoisen kaksisataakahdeksankymmentä euroa he menettävät niin nyt en kyllä ihan käsitä kun edustaja jarva viittaa täällä siihen että muka kaikista pienituloisimmat olisivat jotenkin voittaneet tässä oletteko te sitä mieltä että ekonomisti kärkkäisen selvitys on virheellinen

arvoisa puhemies haluan tehdä selväksi että opiskelijajärjestöt toivat esiin myöskin huolia liittyen opiskelijoiden siirtämiseen yleisen asumistuen piiriin muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestö samok toi hyvin selvästi esille sen että he ovat huolissaan siitä miten tämä vaikuttaa muun muassa niihin neljäänkymmeneentuhanteen opiskelijaan jotka menettävät oikeuden asumisen tukeen kokonaisuudessaan sitten haluan myöskin muistuttaa hallituspuolueiden edustajia siitä että opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin rahoitettiin leikkaamalla yleistä asumistukea kaikilta muilta tuensaajilta mikä kyllä kertoo paljon siitä miten sitoutunut tämä hallitus on tekemään oikeudenmukaista tulonjakopolitiikkaa tai huolehtimaan pienituloisten suomalaisten pärjäämisestä

arvoisa puhemies tässä luen nyt ensimmäistä kertaa tätä kärkkäisen selvitystä en ollut tosiaan tähän ehtinyt vielä perehtyä kun tästä kuulin juuri mutta aika mielenkiintoista kun täällä pienituloisista opiskelijoista puhutaan ketkä olisivat muka hävinneet eniten tässäkin viitataan edelleen niin kuin esimerkiksi edustaja marinin pelkästään opintorahan leikkaukseen tässä yhteydessä se on kummallista jos opintotuen muihin osiin tehdään parannuksia ja yhdestä osasta tehdään leikkaus ja jos se kokonaisuus on positiivinen niin en ymmärrä miten siitä voi saada negatiivisen jos ihmisen tilille tuleva raha lisääntyy esimerkiksi nyt elokuun alusta lähtien kun tämä muutos tehtiin tosiaan pienituloisten opiskelijoitten tuki valtiolta opintotuki plus tämä lisää käytettävissä olevia rahoja nimenomaan

myöskin siitä opintolainasta kun keskustellaan niin sitähän ei ole mikään pakko nostaa myös sitä saa enemmän mutta tämä laskelma on tehty ilman tätä opintolainan osuutta on todella tärkeää että me saamme tästä nyt aidot laskelmat kaiken kaikkiaan tuen myös

puhun nyt sillä varmuudella minkä tietämättömyys ainakin yksityiskohdista pystyy antamaan sehän on fakta että opintotukea tarkemmin sanottuna opintorahaa on leikattu tuntuvasti kukaan ei sitä kiistä itse olen ymmärtänyt niin että eri ratkaisuna on sitten päätetty että opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin tätä minun käsittääkseni voi verrata siihen että heitä ei olisi siirretty mutta se opintorahan leikkaushan oli fakta

toinen tienaa toinen opiskelee minä olen niin vanhanaikainen että ei ole tarkoitettu pelkästään hänelle itselleen joka tienaa rahat vaan myös hänen perheensä toimeentuloon

arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz että perheen kokonaisuus ratkaisee ja se joka tienaa siinä vaiheessa kun toinen maksaa myös sen opiskelijan menoja niin paljon kuin pystyy kansallisesti voisi sanoa että opintoajat ovat kiusallisen pitkiä myös sen opintojen suorittajan kannalta hän pääsee työmarkkinoille hitaasti ja kansainvälisessä kilpailussa hänellä on työvuosia vähemmän hän jää helposti kakkos tai kolmossijalle ihmettelen että opintojärjestöt eivät kiinnitä huomiota siihen että yliopistojen pääsykokeet ynnä muut vievät aikaa kun monissa maissa

valinta tehdään suoraan ylioppilastutkinnolla jolloin sitten helposti päästään yhtä vuotta nopeampaan valmistumisaikaankin

arvoisa herra puhemies edustaja marin syytti keskustalaisia kansanedustajia että he kertovat vain osatotuuden niin edustaja marinkin näyttää tekevän hän ei kertonut lainkaan sitä että tämä hallitus lisää perheellisille opiskelijoille opintotukea huoltajakorotus tulee ensi vuonna se on seitsemänkymmentäviisi euroa ja se on merkittävä korotus edustaja marin siitä vaikeni mutta me täältä salin oikealta puolelta hallituksesta sen kerromme se on tärkeä asia perheellisille

arvoisa puhemies kuvasin tätä kokonaistilannetta opiskelijoiden näkökulmasta on joitakin hyviä uudistuksia kuten tämä heinosen mainitsema ja myös opiskelijoista osan näkökulmasta tämä yleisen asumistuen piiriin siirtyminen on ollut hyvä asia mutta näissä muutoksissa on myös väliinputoajia on

vuoksi ja tässä nyt on ideologinen ero siinä pitääkö opiskelua kehittää entistä enemmän lainapainotteiseen suuntaan onko se ikään kuin parannus että opiskelijoiden annetaan nostaa entistä enemmän lainaa siihen että he pystyvät käytännössä elämään vai pitäisikö opintotukea kehittää ennen kaikkea tähän opintorahapainotteiseen suuntaan itse olen tämän jälkimmäisen kannalla siinä on eroja nähdäänkö tämä lainapainotteisuus ikään kuin parannuksena vai heikennyksenä itse näen sen heikennyksenä

arvoisa puhemies todellakin kun sen verran lyhyitä ovat nämä puheenvuorot en aikaisemmin itse muistanut muistanut tuoda puheenvuorossa tätä esiin että esimerkiksi juuri perheelliselle

tuli tässä huoltajakorotus nimenomaan tämän yleiseen asumistukeen siirtymisen myötä haluttiin huomioida tämä vaje mikä olisi syntynyt perheellisten opiskelijoitten toimeentulon osalta siksi tämä huoltajakorotus haluttiin tähän huomioida tämä oli tärkeä tärkeä lisä tässä puhutaan myös ideologisista eroista on ideologinen ero myös siinä onko opintotuki tai vaikka asumisen lisä automaatio automaatio tuloista riippumaton asumislisäähän on maksettu vaikka olisi sadantuhannen euron tulot sen asumislisän on aikaisemmin saanut nyt yleisessä asumistuessa lasketaan nämä tulot tarkkaan ja koko perhekunnasta jos on esimerkiksi pariskunnasta kysymys ja on kyllä oikein että pariskunnassa puoliso ottaa vastuuta eikä valtio maksa asumiskustannuksia

puhemies tämä on erittäin tärkeä kiitän opposition edustajia siitä että he myös puolustavat opiskelijoiden etua on tunnustettava tosiasia että että opiskelijoilta myös leikattiin mutta toisaalta tosiaan myös parannuksia on tullut se mitä itse kannatan lämpimästi ja mikä saattaa olla tulevaisuudessa vastaus opiskelijoidenkin tilanteeseen on perustulokokeilu on erinomainen asia että hallitus lähtee tätäkin toteuttamaan ensimmäinen hallitus koskaan suomessa näin tekee eli on hyvä että meillä on laaja näkökulma sosiaaliturvajärjestelmään
sitten palaamme puhujalistaan

herra puhemies ilmeisesti se miten olin ymmärtänyt tämän opiskelijoiden asumisen tukemisen osui oikeaan koska ainakaan nyt ei kukaan ole siihen nähden esittänyt poikkeavia käsityksiä eli jos oikein ymmärrän niin opiskelijoiden asumista tuetaan tämän siirron ansiosta miljoonilla euroilla vuosittain enemmän kuin mitä vanhassa järjestelmässä asumista olisi tuettu tämä ei tee tyhjäksi sitä että itse opintorahaa on leikattu kuten puheenvuorossani totesin ja myönsin

on se niin väärin että puolison tulot vaikuttavat ilmeisesti heidän ajatuksensa on se että ne puolison tulot on tarkoitettu hänelle itselleen ja sitten on veronmaksajien asia huolehtia tämän opiskelevan ja tulottoman puolison asumiskuluista minä näen asian aivan toisin sen työssä käyvän puolison tuloja ei ole tarkoitettu vain hänelle itselleen niin että hän lomailee niillä rahoilla käy yksin ravintoloissa syömässä niillä rahoilla ja niin edelleen vaan ne on tarkoitettu myös hänen lähimmäistensä kuten hänen puolisonsa elättämiseen jos puolisolla itsellään esimerkiksi opintojen vuoksi ei ole mitään tuloja

arvoisa puhemies aika tärkeää keskustelua käydään kyllä siitä periaatteesta

mitkä ne tulot ja mitkä ne menot sitten perhekunnassa ovat jokainen perhe itse päättää miten rahojaan käyttää mutta jos eletään yhteistä elämää perhekunnassa niin kumpi periaate on oikein se että otetaan myös yhteistä vastuuta niistä asumismenoista ja siitä elämästä yhdessä vai se että velvoitetaan että valtio tulisi tähän maksamaan kustannuksia tämä on varmasti ideologinen keskustelu mitä mitä voidaan käydä vaikka kuinka pitkään mutta näin se on myös muissa perhekunnissa enkä ymmärrä miksi opiskelija olisi tässä asiassa erilaisessa vastuussa siitä yhteisestä elämästä ja kustannustenjaosta mutta isona linjana ja isona tavoitteena myös keskustalla on se että jatkossa päästäisiin tästä monimutkaisesta tukijärjestelmästä eroon sosiaaliturvan puolella ja saadaan tehtyä kattava iso sosiaaliturvauudistus missä myös opiskelijoitten toimeentulo saadaan järkevöitettyä niin että

muutamalla laskelmalla ja sillä miten nämä muutokset mitkä hallitus on tehnyt opiskelijoiden toimeentuloon mielestäni huoltajakorotus oli erittäin tervetullut uudistus sen takia että on tärkeää rakenteellisesti saada huoltajakorotus osaksi meidän opintotukijärjestelmäämme se antaa myöskin mahdollisuuksia jatkossa nostaa se sellaiselle tasolle millä sen pitäisi olla jotta me aidosti pystymme tukemaan pienituloisia opiskelevia perheitä tällä kertaa hallitus päätti käyttää huoltajakorotukseen kymmenen miljoonaa euroa huoltajakorotus on siis seitsemänkymmentäviisi euroa opiskelijaa kohden jota taas kerran voidaan verrata tähän melkein yhdeksänkymmenen euron leikkaukseen mikä tehtiin opintorahaan kokonaisuus tältä osin siis edelleen miinusmerkkinen jos tarkastellaan miten hallitus ylipäätään on käyttänyt rahaa opiskelijoiden tai pienituloisten suomalaisten tukemiseksi niin tämä oli minun tietääkseni suurin yksittäiseen etuuteen tehtävä leikkaus tällä kaudella satakaksitoista miljoonaa ellen väärin muista satakaksitoista miljoonaa leikattiin suoraan suomen pienituloisimmalta väestöryhmältä kun hallitus on valmis panostamaan kymmenen miljoonaa opintotuen huoltajakorotukseen mitä tulee tähän asumistukiuudistukseen niin toistan vielä kerran että sen lähtökohta oli se että opiskelijoiden siirtämisestä aiheutuvia kustannuksia katetaan leikkaamalla yleistä asumistukea kaikilta muilta tuensaajilta eli hallitus ei ollut valmis panostamaan lisää rahoitusta siihen että pystytään tukemaan pienituloisia taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevia suomalaisia

puhemies tämän yleisen hyvän talouskehityksen ohessa haluaisin palata myös näihin rakenteellisiin asioihin joita hallitus on pystynyt tekemään siitä huolimatta vaikka on tehty erittäin vaikeita ja kipeitä taloussäästöjä nimittäin kun tässä keskustelun aikana puhuimme varsin paljon opiskelijoista niin ei sitä käy kiistäminen että totta kai sieltä on leikattu myös opiskelijoilta opintorahasta mutta on tehty kaksi erittäin merkittävää rakenteellista uudistusta jotka helpottavat opiskelijoiden asemaa ja tilannetta ja ne toivottavasti pysyvät siellä vaalikaudesta toiseen olivat hallituksessa seuraavalla kaudella ketkä tahansa opiskelijat vihdoinkin siirtyvät yleiseen opiskelijajärjestöt laajasti ovat kampanjoineet vuosikausia ja se tulee korottamaan itse asiassa sitä rahamäärää jota opiskelijoiden asumiseen kansallisesti käytetään toisekseen huoltajakorotuksesta on puhuttu jo pitkiä pitkiä aikoja ja vihdoin myös huoltajakorotus saadaan aikaiseksi nämä ovat rakenteellisia uudistuksia ehkä tähän ideologiseen keskusteluun haluaisin ottaa vielä sen asian esille että on tietenkin harmillista että opiskelijoilta on leikattu kuten monilta muiltakin ryhmiltä mutta sinä aikana kun ihminen on opiskelija ja pienituloinen eikä rahaa juurikaan ole sitä opintolainaa voi ottaa vähän enemmän ja saa silloin käytettäväksi enemmän rahaa sinä aikana kun rahaa ei muuten

ole mitä tulee sitten tähän asumislisäasiaan yleiseen asumistukeen siirtoon on hieman eriskummallista että ollaan nyt huolissaan siitä että että ne opiskelijat jotka ovat olleet hyvätuloisia sellaisiakin tässä maassa on nimittäin ollut eivät enää saa sitä asumistukea vaan että se

arvoisa herra puhemies oli hienoa että tämä eduskunta kaikkien ryhmien johdolla yksimielisesti teki lupauksen siitä että jos veteraanien kuntoutukseen olevat rahat eivät riitä niitä lisätään näin hallituksen esityksessä toimitaan yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin tämä on hienoa

valtuuskunta vieraili perinteiseen tapaan eduskunnassa ja henkilökohtaisesti kannatan ensi vuodelle tämän lupauksen uudistamista ja vien sen siniselle eduskuntaryhmälle uskon että tässä eduskunnassa tästä voi löytyä hyvin laaja yhteinen näkemys mitä tulee sitten tähän keskusteluun opiskelijoista kyllä meidän täytyy katsoa myös sitä mistä me olemme lähteneet oma seitsemänkymmentäkaksi vuotias on ihmetellyt hieman sitä keskustelua mikä tässä nykyään on kun hän tornionjokilaaksosta pellosta lähti opiskelemaan ateneumiin helsinkiin niin ei hänellä ollut opintotukea ja opintolainan ehdot olivat niin huonot että sitä ei kannattanut ottaa ja sitten mentiin pieneen tädin kämppään asumaan ja opiskeltiin ja tehtiin töitä ohessa nyt meillä on veloitukseton koulutus sanon veloitukseton koska ilmaistahan ei tunnetusti ole opintotuki opintolaina edullisin ehdoin jota suorastaan kannattaa ottaa tukea opiskelija aterioihin kattava opiskelijaterveydenhoito ja muita hyviä asioita nimenomaan hyviä asioita joita sinänsä ei kukaan vastusta ja joita haluaa rahallisesti valtio tukea ja tämä hallitus on näihin lisääkin panoksia pistänyt

kuinka paljon voidaan palveluita koko ajan lisätä eikä ymmärrystä siitä mistä me olemme suomena lähteneet vaikeista oloista on päästy tähän hienoon tilanteeseen johon täytyy kuitenkin jatkossakin rahat löytyä emme me ilman rahoja pysty näitä maailman mittakaavassa erinomaisia palveluita meidän veteraaneille ja opiskelijoille tuottamaan
arvoisa puhemies edustaja heinonen kuvasi hyvin valtion tämän hetken talouden tilaa siinä oli niitä hyviä piirteitä kuinka hyvin talous on lähtenyt paranemaan valtion kassaan nähden näin kun ajattelee talousarvion laadintaa ja tätä tilannetta niin olisi luullut että nyt on sitä liikkumavaraa että opiskelijoiden opintotukeen palattaisiin peruttaisiin nämä leikkaukset opintotuesta ja saataisiin sillä tavalla satsattua tulevaisuuteen kun opiskelijoista puhutaan se on satsaus tulevaisuuteen ja siihen minkälainen suomi tulee jatkossa olemaan näitä ihmisiä pitää kannustaa käymään kouluja se oli väärä linjaus tässä vaiheessa että opintotukea on leikattu nyt olisi ollut hallituksella mahdollisuus pikkasen paikata sitä

arvoisa puhemies

niin opiskelijoiden opintososiaalisista etuuksista kuin sitten varmaan laajemminkin koulutuksen rahoituksesta on vähän vaivannut kysymys siitä että ensin kauhalla otetaan ja ja sitten lusikalla palautetaan tämähän on se kysymys mistä myös varmasti täällä aika pitkälti kritiikki kumpuaa edustaja kulmuni viittasi juuri tähän tulojakaumaan sitten opiskelijoiden kesken ketkä tästä nyt hyötyvät tämä olikin se kysymys mitä lähdin kyselemään kun nyt uusimmat tutkimukset näyttävät että vaikka on haluttu nimenomaisesti tukea kaikista heikoimmassa asemassa olevia opiskelijoita niin juuri siinä tuloluokassa kaikista eniten ihmiset menettävät johtuen näistä hallituksen päätöksistä tämä oli se kysymys mitä yritin kysellä minkä takia näin on tehty ehkä joskus myöhemmin vielä palaamme tähän aiheeseen sitten toinen kysymys sinänsä ihan paikallaan oleva puheenvuoro jonka edustajakollega elo tässä käytti mutta haluaisin kuitenkin ajatella niin että kai me ajattelemme tulevaisuudesta siten että me jätämme tämän maan hieman paremmassa kunnossa jälkipolville kuin se oli siinä tilanteessa kun me olemme itse sen saaneet tämähän on tämän politiikan idea että kehitys kehittyy toivoisin että ainakaan tulevaisuudessa jos jos joskus tässä salissa vielä keskusteluja käymme emme lähde siitä että emme jotain asiaa voi parantaa koska ei sitä aikaisemminkaan ollut

arvoisa herra puhemies tämä on erittäin tervetullut uudistus tästä olemme pidempään puhuneet aloitan oman puheenvuoroni siitä että haluan eduskunnan pöytäkirjaan alleviivata sen että en enää kannata itse tällä hetkellä ainakaan toistaiseksi sähköistä esimerkiksi internet pohjaista äänestämistä olen aiemmin kannattanut sähköistä äänestystä ja myös esimerkiksi virossa käytössä olevaa internet äänestämistä mutta nyt en kannata tällä hetkellä näiden tapahtumien jälkeen mitä mitä maailmassa on tapahtunut mutta tämä esitys on tietyllä tavalla hivenen sitä paikkaava itse ajattelin niin että tämä sähköinen äänestys tai internetissä tapahtuva äänestys olisi ollut se keino vastata siihen että ulkosuomalaiset asuinpaikasta riippumatta olisivat pystyneet äänestämään mutta se ei tällä hetkellä ole turvallista ja siihen esimerkiksi ulkovallat vaikuttaa mahdollisesti ja sen takia tämä kirjeitse ulkomailta tapahtuva äänestys on erittäin perusteltua joka vaalien alla tulee palautetta että äänestäisin haluaisin käyttää sen äänioikeuteni mutta se tarkoittaisi minun kohdallani ensin junamatkaa sinne sen jälkeen lentoa tänne ja sen jälkeen epävarmuutta ja jonottamista ja kaikkea muuta sen takia on hyvä että tällainen mahdollisuus tarjotaan ulkosuomalaisille heidän äänestysaktiivisuutensa on nimittäin poikkeuksellisen alhainen kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleissa kymmenen pilkku kuusi presidentinvaaleissa viime kerralla kolmetoista pilkku yhdeksän ja europarlamenttivaaleissa vain reilu neljä prosenttia ja tiedän että siellä olisi paljon halukkaita äänestäjiä lisää ja sen takia on hyvä toimia näin tässä on myös

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva laki vaalilain muuttamisesta on erittäin kannatettava ja ja tervetullut tämä esitys toteuttaa ulkosuomalaisten toiveen eli tämä esitys tuo ulkomailla asuville ja tilapäisesti ulkomailla oleskeleville äänioikeutetuille oikeuden kirjeäänestää kaikissa yleisissä vaaleissa tämän kirjeäänestyksen tarkoituksena on todellakin parantaa ulkomailla asuvien äänioikeutettujen äänestysmahdollisuuksia nykyisinhän ulkosuomalaiset pääsevät äänestämään suomen edustustoissa ja usein äänestämisen esteenä ovat todellakin pitkät ja kalliit ja aikaa vievät matkat äänestyspaikalla eli käytännössä käytännön syyt useatkin sellaiset voivat estää äänestämisen vaikka äänestystahtoa olisi edustaja heinosen puheenvuorossa todettiin jo että äänestysaktiivisuus on ulkosuomalaisten parissa ollut varsin alhaista ollaan tuolla kahdeksan viiva kahdentoista prosentin lukemilla oltu tuo kirjeäänestysmahdollisuuden luominen turvaa ulkosuomalaisille todellakin nykyistä tasavertaisemmat mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan ja vaikuttaa myös kotimaansa asioihin myönteistä on myös se että kirjeäänestämisen on arvioitu vähentävän kustannuksia ulkomaiden ulkomaiden edustajistoissa on hyvä että tämä esitys vihdoin suomeen tulee koska kuten moni meistä tietää mahdollisuus kirjeäänestykseen on useimmissa muissa euroopan maissa ruotsissa kirjeäänestysmahdollisuuden on nähty nostavan äänestysaktiivisuutta eli eli todellakin äänestysaktiivisuus on noussut mielestäni tässä on kysymys eräänlaisesta tervetulleesta demokratialoikasta eli demokratian toteutumisen kannalta tässä on kyseessä erittäin tärkeä uudistus kun todellakin tämä kirjeäänestys saadaan vihdoin suomalaisten ulottuville on on hyvä myöskin tässä todeta arvoisa puhemies että ulkosuomalaisten määrän on odotettu kasvavan jatkossakin jolloin entistä useampi hyötyy tästä uudistuksesta itse suomi seuran johtokunnan jäsenenä olen aktiivisesti ollut niiden kansanedustajien joukossa jotka ovat yhdessä ja yhteistyössä suomi seuran ja ulkosuomalaisparlamentin kanssa tätä uudistusta ajaneet tämä on tämä on itse asiassa tainnut olla seitsemäntoista vuotta agendalla ja ja ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmissa istunnosta toiseen ja hyvä että tämä asia nyt on täällä suomen eduskunnan istunnossa totean että tämän lakiesityksen mukaan kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat suomesta ulkomaalaiseen osoitteeseensa ja ne saatuaan ihminen äänestäisi ja palauttaisi äänensä postitse oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle voimassa olevan lain mukainen mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä ulkomaanedustustoissa säilyisi jatkossakin eli ulkomailla oleva äänioikeutettu voisi vapaasti päättää äänestääkö hän kirjeitse vai menemällä esimerkiksi ennakkoäänestyspaikkaan tämän esityksen mukaan tätä kirjeäänestystä sovellettaisiin ensimmäisen kerran sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskuntavaaleissa ja laki todellakin tulisi voimaan kaksituhattakahdeksantoista marraskuussa pidän tätä esitystä tervetulleena ja ja kannatettavana mutta on hyvä että tämä huolellisesti valiokunnassa käydään läpi

arvoisa puhemies kun joskus ehkä täältä oppositiosta annetaan hieman kritiikkiä näistä hallituksen esityksistä niin nyt täytyy kyllä todeta että tämä on paikallaan oleva parannus siihen miten ulkosuomalaiset pystyvät osallistumaan tähän meidän yhteiseen demokratiaamme tällä esityksellähän siis mahdollistetaan tämä ulkosuomalaisten kirjeäänestäminen juuri tämä äänestyksen tekninen vaikeus pitkältihän on myös tutkitusti ollut se suurin syy ulkosuomalaisille jättää äänestämättä

kun he ovat joutuneet sitten matkustamaan näihin lähetystöihin tiedetään että lähetystöverkosta johtuen jollain on sitten hieman lyhyempi matka ja jollain taas vastaavasti pidempi ja voi olettaa että tämä ainakin osittain tulee lisäämään nyt sitten ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuutta tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoinen mielenkiintoinen hetki tarkistella tätä vaalilakia hieman yleisemmin kun mehän tiedämme että meillä on samaan aikaan pohdinnassa verkkoäänestyksen niin kutsutun nettiäänestyksen selvittäminen jota siis selvitysryhmä työstää ja siinä on myös parlamentaarinen seurantaryhmä olemassa ja sitten on nyt myös aika paljon muuten käyty keskustelua vaaleista viime aikoina ehkä tähän puheenvuoron loppupuolelle voikin todeta että aika paljon suomessa ollaan nyt mietitty sitä miten itse äänestämistä

voisimmeko vaalipäivissäkin hieman helpottaa ihmisten arkea ja pystyisimmekö yhdistämään näitä eri vaaleja kun tässä julkista keskustelua on seurannut näyttää siltä että tämä on puoluesihteereille ollut taas ylitsepääsemätön vaikeus ei päästä suomessa yhdistämään vaaleja vaikka jotta pystyisimme äänestysaktiivisuutta nostamaan periaatteellisesti varmasti se olisi myös järkevä tapa edetä

vähentäisimme vaalipäivien määrää ja keskittäisimme useampia vaaleja samalle päivälle niin kuin myös muissa maissa toimitaan

mahdollisuudesta äänestää postitse kirjeitse on erittäin kannatettava sen verran oma lehmäkin on ojassa ojassa että siskoni asuu vakituisesti israelissa ja on kaksoiskansalainen hänen tapauksessaan hän ollut aktiivinen äänestäjä suomen vaaleissa ja se on vaatinut häneltä tel aviviin menoa kaksi tuntia yhteen suuntaan eli kyllä henkilön on pitänyt nähdä tässä vaiheessa hyvin paljon vaivaa jos todella on halunnut ottaa kantaa meidän demokraattisessa järjestelmässämme ulkosuomalaisena eli tämä poistaa paljon esteitä mutta viitaten hieman tähän mitä edustaja räsänen otti esille ylipäätään vaalilainsäädännöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä niin jos meillä madalletaan kynnystä äänestää ja siihen mietitään ratkaisuja kyllä täytyy miettiä ratkaisuja myös madaltaa kynnystä asettua ehdokkaaksi tuleva puolue sininen tulevaisuus on ottanut kantaa tämän vaalirahoituksen osalta niin että pitäisi asettaa tällainen kampanjakatto koska rahan valta on kasvanut yhä suuremmaksi kampanjassa rahallinen koko on noussut ja se on suoranaisesti uhka demokratialle ja yksi kynnys asettua sitten ehdokkaaksi eli olemme esittäneet että kuntavaaleissa kampanjakatto olisi viisitoistatuhatta euroa maakuntavaaleissa kolmekymmentätuhatta eduskuntavaaleissa neljäkymmentätuhatta ja sitten europarlamenttivaaleissa kahdeksankymmentätuhatta sen lisäksi olisi pakollinen vaalirahoituksen ennakkoilmoitus joka tällä hetkellä on vapaaehtoinen näin äänestäjä varmasti tietää mahdollisimman tarkasti sen mitä nyt etukäteen voi alustavasti tietää ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sitä kautta se palvelee sitä äänestäjän päätöksentekoa tässä olisi riittävän sanoisin avoin ja läpinäkyvä järjestelmä siihen että saadaan madallettua kynnystä asettua ehdokkaaksi ja sitä kautta

arvoisa puhemies on tervetullutta että ulkosuomalaisten äänestämistä helpotetaan kuitenkin mielestäni on tärkeää tässä yhteydessä huolellisesti tutkia myöskin tällaisen kirjeäänestyksen vaikutus vaalisalaisuuteen edustaja heinosen kanssa olen samaa mieltä siitä että se mitä olemme oppineet internetin kautta tapahtuvasta häirinnästä myös vaalien häirinnästä monissa maailman maissa on meille tärkeä varoitusmerkki ja juuri samojen syiden takia itsekin suhtaudun hyvin pidättyväisesti siihen että siirtyisimme sähköiseen äänestämiseen monet asiantuntijathan ovat sanoneet että sähköisessä äänestämisessä on luovuttava joko vaalisalaisuudesta tai sitten siitä että äänestystulos on vedenpitävästi luotettava mielestäni demokratiaan kuuluu kuitenkin se että meillä on nämä molemmat vaalisalaisuus ja se että kaikki kansalaiset voivat luottaa siihen että se äänestyksen tuloslaskenta joka julkistetaan ja jonka mukaan valitut edustajat asettuvat tehtäviinsä oikeasti vastaa sitä mitä kansalaiset ovat äänestäneet

arvoisa puhemies vielä muutama sana kokonaisuudessaan tästä vaalilaista ja siitä kun tässä nousi tämä nettiäänestäminen esille on juuri näin että kaikissa tilanteissa vaalijärjestelmämme pitää täyttää kaksi asiaa ensimmäinen liittyy vaalivapauteen eli siis siihen että jokainen saa oman äänestyspäätöksensä tehdä itsenäisesti toinen tärkeä asia liittyy tähän vaalisalaisuuteen eli siihen että kukaan toinen ei tiedä minkä äänestyspäätöksen ihminen teki jollei tämä ihminen sitten sitä itse kerro ja on pakko todeta että kyllähän liittyy nimenomaan se kysymys nyt tästä vaalivapaudesta siitä missä olosuhteissa se äänestyspäätös tehdään ja ääni laitetaan tähän kirjeeseen ja lähetetään sitten maailmalle mutta vaalisalaisuus kyllä pystytään hoitamaan koska nämä kirjeet ja äänet menevät sinne yhteiseen ääniuurnaan siellä keskusvaalilautakunnassa ja sieltä ei pystytä yksilöimään kuka on kirjeäänestystä käyttänyt ja

meidän nykyinen äänestysjärjestelmämme on hyvin idioottivarma ja se mahdollistaa esimerkiksi sen että mikäli puolueet haluavat ne voivat tehdä vaikka omat tarkastuslaskentansa ääntenlaskun ja ääntenvahvistusten jälkeen niin kuin esimerkiksi kunnallisvaalien jälkeen joillakin paikkakunnilla tapahtui tämähän olisi siis mahdotonta jos menisimme kokonaan sähköiseen järjestelmään missä äänestettäisiin netin kautta ja monista muistakin syistä niiden esimerkkien vuoksi mitä muissa maissa olemme nähneet en kyllä itsekään kovin lämpimästi kannattaisi nettiäänestykseen siirtymistä

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan nopeita toimia nyt tärkein tavoite on kokonaispäästöjen saaminen nollaan tavoite ei ole tehdä kompromisseja jotta saastuttavaa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkään ja jotta päästöjä leikkaavia ratkaisuja ei tarvitsisi kokonaisuudessaan toteuttaa tavoite on ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen valtion tehtävä on ohjata koko yhteiskuntaa koko julkista sektoria ja yksityistä elinkeinoelämää tehokkaisiin ilmastotoimiin ei pelkästään toivoa sitä arvoisa puhemies viime viikkoina on pidetty suurta ääntä siitä että vielä lopullisesti ratkaisematta oleva euroopan komission päästötaakanjako sekä maa ja metsäsektorin laskeminen mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan aiheuttaisivat suuria riskejä koko kansakunnallemme arvoisa puhemies suurin riskeistä on ilmaston lämpenemisen kiihtyminen nyt on tehtävä ratkaisuja jotka johtavat parhaaseen tulokseen koko maapallon elinehtojen kannalta metsät ja niiden ilmakehästä sitomat hiilivarastot uusiutuvat suomessa hitaasti noin kuudessakymmenessä viiva sadassa vuodessa sitä aikaa ei voida odotella hakkuutavoitteet on asetettava järkeviin mittasuhteisiin maltillisesti tärkeää on käyttää metsiämme pitkäikäisiin ja korkean jalostusasteen tuotteisiin kuten puurakentamiseen metsäenergiaakin tarvitaan hallitus pohjaa siihen kuitenkin jo liian voimakkaasti ja ajaa eussa pelimerkkejä joilla eun jäsenmaiden ei tarvitsisi korvata hiilinielun pienenemistä muiden sektorien päästövähennyksillä lainkaan

asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan mikään keskinkertainen ei riitä suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitran mukaan enintään yhteen pilkku viiteen asteen lämpenemisessä pysyminen vaatisi suomelta

vähintään sadankolmenkymmenen prosentin päästövähennykset

verrattuna vuoden yhdeksänkymmentä tasoon uusien panosten tulee vastata korkeinta mahdollista tavoitetasoa olemme luvanneet että yhteistyö tässä perustuu läpinäkyvyyteen eikä se saa vesittää päästövähennystavoitteita olemme pariisissa luvanneet näin arvoisa puhemies meistä monet tekevät lupauksia myös lapsilleen niitä on kuultu tämän salin puheenvuoroissa tänään useita minäkin olen luvannut tehdä parhaani vuonna kaksituhattaviisikymmentä jolloin päästöjen ja tulee olla tasapainossa ilmastokatastrofin estämiseksi lapseni ovat neljäkymmentäviisi neljäkymmentäkolme neljäkymmentä ja kolmekymmentäneljä vuotiaita itse olen ehkä eläköitynyt seitsemänkymmentäneljä vuotias arvoisa puhemies kukin meistä tässäkin salissa tehköön parhaansa yhteisen maapallomme ja ihmiskunnan elinmahdollisuuksien turvaamiseksi tulevaisuus tehdään nyt meille kuuluu vastuu omasta osuudestamme ei vähempää

arvoisa puhemies nyt on yksitoista vuotta siitä kun maailmanpankin entinen pääekonomisti sir nicholas stern julkaisi raportin joka kertoi että ilmastonmuutoksen hillintä tulee

viime vuosikymmeninä edenneille muutoksille ei löydy muuta selitystä kuin ihmiskunnan aiheuttamat päästöt nyt on viisi vuotta siitä kun maailmanpankki julkaisi turn down the heat raportin jonka mukaan nykymenolla olemme menossa neljä astetta lämpimämpään maailmaan jossa ilmastonmuutos on käynyt yhteiskunnille tuhoisaksi tällainen ilmastonmuutos voi myös suomessa tehdä tyhjäksi aivan kaikki haaveemme ja tavoitteemme kohta on kolme vuotta siitä kun maailman hallitukset pääsivät pariisissa yksimielisyyteen siitä että ilmastonmuutos on hillittävä alle kahteen asteen lähemmäs astetta samat hallitukset totesivat että maailman maiden yhteenlasketut päästölupaukset eivät tähän riitä vaan kaikkien maiden pitää tiukentaa siihenastisia päästötavoitteitaan tämä koskee myös euta tämän allekirjoitti sama sipilän hallitus joka edelleen istuu saman hallituksen aikana on koettu kaksi perättäistä mittaushistorian kuuminta vuotta joita edeltänytkin vuosi oli ennätysvuosi kaikesta tästä huolimatta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta eli kaisusta paistaa edelleen läpi asenne että hallitus pelkää enemmän ilmastonsuojelun hintaa kuin itse ilmastonmuutosta tehdään vain se mihin olemme jo eussa sitoutuneet ja sekin vain rimaa hipoen hipoen kaikki niin sanotut joustot käyttäen hallitus ei puhu mitään siitä mitä oikeasti pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi asteeseen kun suomen itsenäisyys täytti viisikymmentä vuotta perustettiin sitra suomen itsenäisyyden juhlavuosirahasto nyt sata vuotisjuhlavuonna sama sitra neuvoo meitä poliittisia päättäjiä että ilmastonmuutoksen hillitseminen asteeseen vaatisi suomelta jo kuudenkymmenen prosentin päästövähennyksiä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ja siirtymistä negatiivisiin päästöihin vuosisadan puoleenväliin mennessä eli sitä että vuosisadan puolivälissä hiilinielumme ovat isommat kuin päästömme tästä hallituksen selonteko ei puhu mitään sen sijaan hallitus keskittyy eussa käyttämään maamme kaiken vaikutusvallan siihen että voimme piilottaa hakkuiden rajusta suunnitellusta kasvattamisesta aiheutuvan metsien hiilinielun pienenemisen joka tekisi tyhjäksi valtaosan muilla sektoreilla tapahtuvista päästövähennyksistä hallitus tekee siitä huolimatta että kuusikymmentäkahdeksan suomalaista tutkijaa kotimainen ilmastopaneelimme eurooppalaiset tiedeakatemiat ja viimeksi lähes kaksisataa huippututkijaa euroopasta ja muualta maailmasta ovat varoittaneet hakkuiden liiallisen kasvattamisen vaikutuksesta ilmastoon ja myös metsäluonnon monimuotoisuuteen

arvoisa puhemies muistuttaisin siitä että meillä on hieno kokemus edelläkävijyyden voimasta suomi oli maailman ensimmäisiä maita jotka avasivat matkapuhelut kilpailulle mitä ilman nokian puhelimista tuskin olisi tullut menestystä joka nosti maamme yhdeksänkymmentä luvun lamasta ja on tuonut pitkän aikaa maallemme suurta taloudellista hyötyä seuratessani kotimaista ilmastokeskustelua olen ihmetellyt sitä olisiko tätä niin sanottua nokian ihmettä koskaan voinut tapahtua jos esimerkiksi metsäteollisuus tai mtk olisivat kokeneet matkapuhelujen kilpailuttamisen omien etujensa vastaisiksi

arvoisa puhemies haluaisin tähän edustaja hassin puheenvuoroon vielä jatkoksi käydä läpi hieman tätä monimuotoisuuskeskustelua jota nostitte esille ja joka on erittäin aihealue mutta jossa minusta ei tullut ehkä riittävästi näkyviin mitä kaikkia toimenpiteitä myös hallitus on tehnyt sen osalta kun selvitettiin sitä miten jo itse asiassa viime vaalikaudella lisääntyneet hakkuumäärät pystyttäisiin metsien monimuotoisuudesta huolehtimalla jotenkin täyttämään niin suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus tekivät selvitystä että kyllä metsien monimuotoisuudesta pystytään huolehtimaan vaikka hakkuumääriä kasvatetaan mutta se vaatii totta kai toimenpiteitä ja sellainen on esimerkiksi se että metsälajiston uhanalaistamiskehitystä on saatu hidastettua se vaatii kuolleen puuston nykyistä parempaa säästämistä hakkuissa eräiden elävien säästöpuiden lisäämistä uudistushakkuissa luonnonhoidollista kulotusta tietenkin

arvokkaista luontokohteista ja metso rahoista huolehtimista ja näistä kaikista hallitus on tehnyt toimenpiteitä että ne etenevät
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja hassi ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies se mitä edustaja kulmuni luetteli ei muuta yhtään miksikään sitä että luettelemani arvovaltaiset ja isot tutkijajoukot ovat varoittaneet sen suuruisesta hakkuiden lisääntymisestä jota suomen hallitus suunnittelee ja johon monet hallituksen tukemat suunnitelmat perustuvat se ei muuta myöskään sitä tosiasiaa että tämä hallitus on suhteellisesti kaikkein suurimmat määrärahaleikkaukset tehnyt toisaalta kehitysapuun ja toisaalta juuri nimenomaan luonnonsuojeluun ja metsäluonnonsuojeluun

joista ensin kauhalla otettiin ja sen jälkeen lusikalla vähän annettiin takaisin

arvoisa puhemies tämä selonteko on laaja kokonaisuus joka täydentää aiempaa energia ja ilmastopoliittista selontekoa josta myös tulevaisuusvaliokunta antoi aikanaan lausuntonsa otan kantaa tähän selontekoon lähinnä tulevaisuusvaliokunnan näkökulmasta tulevaisuusvaliokunnan perusviesti on jo pitkään ollut se että kestävän kehityksen haasteet on muutettava kestävän työllistävän kasvun mahdollisuuksiksi tämä tarkoittaa muun muassa ympäristöliiketoiminnan cleantechin bio ja kiertotalouden sekä erilaisten ekosysteemipalvelujen määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämistä työllistävän kasvun ja kestävyyden yhdistämiseen tarvitaan luovuutta ja rohkeaa edelläkävijyyttä uskalluksen politiikka ohjelmaa jolla ekologisesti taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen haasteet käännetään työllistävän edelläkävijyyden mahdollisuuksiksi ja kestäväksi elämäntavaksi agenda kaksituhattakolmekymmentä mietinnössä tulevaisuusvaliokunta ilmaisi asian näin agenda kaksituhattakolmekymmentä voi olla aikakautemme merkittävin päätös joka muuttaa koko ihmiskunnan kehityssuunnan päätöksen merkitys riippuu kuitenkin siitä miten päättäväisesti kansakunnat sitoutuvat toimintaohjelman toteuttamiseen siksi suomen ja myös eun edelläkävijyys ja aktiivisuus toimenpiteiden käynnistämisessä ovat merkittävä esimerkki koko maailmalle nyt lähetekeskustelussa oleva suunnitelma edistää kyllä kestävää kehitystä mutta se ei kuitenkaan riitä vaan tavoitteena pitää olla sellainen edelläkävijyys jolla kestävän kehityksen investoinnit muuttuvat kestäväksi työllistäväksi kasvuksi suomessa esimerkiksi aurinko ja tuulienergiaan älyliikenteeseen fotoniikkaan ja älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät ratkaisut voidaan huomioida paremmin viennin edistämisessä ja kestävän työllistävän kasvun tavoitteissa vaikka niiden painoarvo suomen kotimarkkinoilla olisikin vielä kovin marginaalinen suomella on merkittävää vientipotentiaalia myös jätteitä hyödyntävässä kiertotaloudessa vientipotentiaalit on huomioitava lisäksi koulutus ja tiedepolitiikassa osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi arvoisa puhemies suunnitelmassa todetaan että se on tehty rinnakkain vuoden kaksituhattakuusitoista lopulla valmistuneen energia ja ilmastostrategian kanssa ja tämän avulla pannaan toimeen hallitusohjelman ilmastopolitiikan tavoitteet keskipitkän aikavälin tavoitteissa tulisi lisäksi huomioida agenda kaksituhattakolmekymmentä selonteon ja eduskunnan agenda kaksituhattakolmekymmentä mietinnön toimenpiteet keskeinen kysymys kuuluukin

toteuttaako keskipitkän aikavälin suunnitelma myös agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaa pyrkiikö se agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmassa määriteltyyn edelläkävijyyteen ja edistääkö se kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuutta agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet mainitaan selonteossa ruokahävikin vähentämisen yhteydessä ei paljon muualla lisäksi mainitaan että ilmastovuosikertomuksen seurantatietoja hyödynnetään agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanossa mutta eikö tämän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tulisi toteuttaa agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaa nyt tämä yhteys käy epäselväksi kysynkin mikä merkitys on hallituksen mielestä ja mitä siinä korostettu politiikkajohdonmukaisuus oikein tarkoittaa toivon valiokunnassa mietittävän näiden kahden ohjelman yhteyksiä tarkemmin se jää nimittäin tässä kovin epäselväksi arvoisa puhemies suunnitelmassa on paljon hyviäkin asioita ja erityisesti kiitän siitä että siinä korostetaan kuluttajalähtöistä toimintaa kuluttajathan eivät ole ainoastaan passiivisia tiedon vastaanottajia ja palvelujen käyttäjiä vaan teknologia ja energiamurros tekee heistä aktiivisia toimijoita toimijoita energiamarkkinoilla monissa eri rooleissa kuluttajana tuottajana ja jopa investoijana kotitalouksissa on merkittävä energiansäästö ja tehokkuuspotentiaali esimerkiksi lämmönvaihtimilla lämpöpumpuilla eristeillä ja älykkäillä ohjausjärjestelmillä on mahdollisuus saada aikaan suuria säästöjä kotitalouksien sähkön ja lämmönkulutuksessa

käsittelyssä olevassa selonteossa pohjoismainen yhteistyö liittyy lähinnä kestävän liikenteen kehittämiseen pohjoismaisen yhteistyön tarpeet ja haasteet ovat kuitenkin suurempia tulevaisuusvaliokunnan kuulemisissa asiantuntijat korostivat muun muassa pohjoismaiden yhteisen sähköverkon kehittämisen ja ylläpitämisen tärkeyttä osana kestävää kehitystä

arvoisa puhemies käsittelemme keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa kysymys ei itse asiassa ole siitä miten teollisuudessa tai energiapuolella pitäisi tehdä ilmastopolitiikkaa vaan kysymys on siitä mitä me kaikki jokainen voimme tehdä omassa elämässämme niitä päätöksiä jotka vaikuttavat oman kulutuksen kautta myös ilmastoon kun miettii sitä pitkää kaarta että pariisinkin ilmastosopimuksesta on pian kaksi vuotta kulunut ja vaikkapa tätä keskustelua jonka kävimme itse asiassa niitä suomen linjauksia kun me asumme metsäisessä maassa metsien keskellä niin pariisin ilmastosopimus pystytään kyllä suomen tavoitteilla ja nykyisillä linjauksilla täyttämään erinomaisesti meidän toimestamme ja me pystymme myös tarjoamaan monille monille muille valtioille uusiutuvan energian osaamista ja fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisen osaamista arvoisa puhemies ajattelin puhua ensin liikenteestä koska se on kuitenkin kaikista suurin osa päästökaupan ulkopuolisista sektoreista ja jokainen joka päivä käyttää liikennettä jollain tavalla se että ollaan ensimmäistä kertaa saatu esimerkiksi sähköautoihin erittäin merkittävät panostukset kertoo siitä että nyt ollaan siirrytty puheista konkretiaan ja laitetaan miljoonia euroja siihen että saisimme meidän autokantamme myös mutta toki se ei yksistään riitä meidän täytyy tehdä nopeita toimia meidän täytyy tehdä ne taloudellisesti sosiaalisesti kaikin puolin kestävästi ekologisesti ja se vaatii myös sitä että me pystymme vaikkapa biopolttoaineiden sekoitevelvoitetta nostamaan kysymys on ennen kaikkea siitä että raskaalla teollisuudella ja lentoliikenteellä ei ole olemassa sellaista akkuteknologiaa jos ajatellaan että kahdessakymmenessäviidessä eu maassa on olemassa jonkinlainen sekoitevelvoite niin suomessa se on varsin kunnianhimoinen kuten naapurimaallamme ruotsilla myös ja jos ajatellaan maailman ehkä edistyksellisimpiä alueita ilmastokysymyksissä vaikkapa kaliforniaa niin san francisco ja sacramento taitavat olla suomalaisen nesteen suurimmat asiakkaat siksi että ne ovat päättäneet siirtyä sataprosenttisesti uusiutuviin polttoaineisiin

mitä tulee sitten siihen kuinka merkittäviä biopolttoaineet ovat suomessa ja kuinka merkittäviä biokaasun tuotantomahdollisuudet ja autojen konvertointi ovat niin ennen kaikkea maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla tällä on erittäin suuri merkitys ja

on globaalisti niin merkittävä että myös kiinalainen pääoma hakeutuu suomeen ja suomalaisten teknologian osaamisen resurssien keskelle on paljon myös keskusteltu siitä kuinka paljon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja talouden edut jotenkin olisivat ristiriidassa eivät ne mielestäni ole ristiriidassa jos me toimimme fiksusti ja pidämme huolta kaikenlaisesta

tässä sanoi että kun meidän ilmakehämme ei tiedä missä vaikkapa se metsien hakkuu tehdään niin täytyy pitää huolta siitä että se tehdään semmoisilla alueilla joissa metsät kasvavat koko ajan enemmän kuin niitä käytetään itse asiassa hiilivarasto hiilinielut koko ajan kasvavat eli vaikka tulee hiilinielussa notkahdusta niin silti se kasvu jatkuu ei ole suomalaisen työntekijän suomalaisen teollisuuden tai suomalaisen talouden kannalta järkevää siirtää niitä toimintoja jonnekin muualle missä ei ympäristöllisestä kestävyydestä ollenkaan samalla tavalla kanneta huolta lopuksi haluan todeta vielä sen että jokainen pystyy tekemään myös omassa asumisessa ja vaikkapa ruokailutottumuksissa päivittäin ilmastotekoja se että hävikkiruokaa pystytään vähentämään on erittäin tärkeä asia ja kyllä myös se että kaupungit kuten tuossa kaisussa tuli esille pystyisivät siirtymään uusiutuvan energian käyttöön sanottuna surullista seurata sitä miten oman maani pääkaupungissa aina kun tänne tulen on kivihiilikasa tervehtimässä naapurimaassa on tukholmassa jo aikaa sitten siirrytty siihen että kahdeksankymmentä prosenttisesti se on hiilivapaa ja investoipa toisen naapurimaan tanskankin kööpenhamina aivan uuden bio chp laitoksen jonka investoinnin sai rakentaa suomalainen valmet nämä ovat hyviä uutisia muista naapurimaista toivottavasti myös suomessa seurataan samalla

kuten edustaja karimäki hyvin tietää niin suomen hiilinielu suomen hiilivarasto tulee kasvamaan mutta se että me lisäämme hakkuita sen edellisen vaalikauden metsästrategian päätöksen pohjaisesti tarkoittaa sitä että kyllä hieman aikaa hiilinielumme

eikä esimerkiksi kolmetoista pilkku viisi miljoonaa hiilidioksiditonnia kuten esimerkiksi luonnonvarakeskuskin on aikaisemmin arvioinut on erittäin tärkeää että suomessa pystyy olemaan metsäteollisuutta että suomessa pystyy olemaan puurakentamista ja ne asiat jätteetkin jotka eivät sitten mene sinne puurakentamiseen tai pitkäaikaiseksi tuotteeksi täytyy kyllä pystyä johonkin kiertotalouden nimissä käyttämään

arvoisa puhemies

ekaa kertaa nytten täällä kiva katsoa tämä on upea sali ja siellä on komeita kansanedustajia paikalla eun ilmastosopimuksen soveltamisneuvotteluissa suomi unohti oman ohjelmansa hallitus on sitoutunut vuodelle kaksituhattakolmekymmentä päätetyn ilmasto ja energiapaketin markkinaehtoiseen toteuttamiseen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia komission esitystä ei voida toteuttaa markkinaehtoisesti ja se vaarantaisi teollisuutemme kilpailukyvyn sekä kiihdyttäisi eussa edelleen suomalaisen teollisuuden ulosliputusta eli suomeksi hiilivuoto kiihtyisi eun sisällä suomalaiset työntekijät joutuisivat kilometritehtaalle ja maksaisivat tästä lisäveroa ja korkeampaa ja sähkön hintaa kahden edellisen hallituksen lepsuuden johdosta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä on uhrattu eun ilmastopolitiikan alttarille jo kolmekymmentä prosenttia suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin nähden tässä on yksi keskeinen syy miksi nyt jouduttiin kilpailukykyämme parantamaan sisäisellä devalvaatiolla palkkoja alentavalla kiky sopimuksella tämä tie on nyt käyty loppuun ja suomen on puolustettava teollisuutemme kilpailukykyä eun ilmastoneuvottelupöydissä eun ilmastopolitiikan taloudellinen mielettömyys jatkuu ja pahenee niissä maissa joissa päästöjä vähentävät investoinnit olisivat suhteessa edullisimpia pyritään minimaalisiin päästövähennyksiin niissä maissa joissa investoinnit ovat suhteessa kaikkein kalleimpia pyritään maksimaalisiin päästövähennyksiin perussuomalaiset ovat olleet ainoa poliittinen voima joka on yrittänyt estää tämän katastrofin suomen teollisuuden kotitalouksien maatalouden sekä liikenteen päästöt ovat jo minimaaliset verrattuna puolaan romaniaan bulgariaan ja jopa saksaan ja tanskaan miksi hallitus ei julkaise esityksensä todellista hintalappua pellervon taloustutkimuksen mukaan kaukolämmityksen hinta nousee asukkaille noin neljäkymmentä prosenttia kotitalouksille tulee vuositasolla neljänsadan viiva teollisuudelle kahdeksansadan viiva euron lisälaskut ja vielä liikenteestä lvmn oman arvion mukaan se on kahdeksansataa miljoonaa euroa vuositasolla arvoisa puhemies maailman parhaisiin yliopistoihin lukeutuvan mitn tekemän laskelman mukaan pariisissa ilmoitetuilla toimenpiteillä ilmaston arvioitu lämpeneminen hidastuisi nolla pilkku kaksi astetta vuoteen kaksituhattasata mennessä

arvoisa puhemies jo monta talvea on ollut etelä suomessa vähälumista hiihtokausi on jäänyt lyhyeen ja lasten lumileikit vähiin hirmumyrskyt irma ja ovat pyyhkäisseet laajaa tuhoa amerikassa niiden aiheuttama inhimillinen hätä on suurta ja jälkeen jäi miljardien jälleenrakennuslasku silti ihmiskunta hidastelee ilmastonmuutoksen torjunnassa ihmettelen onko sternin raportin viisaat opetukset unohdettu ilmastonmuutosta on torjuttava mahdollisimman aikaisin muuten sen kustannukset ovat mittavat yksi kohtalonkysymys on pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano uutena toimena sopimus tuo globaalin hiilinielujen suojelun metsien nieluja pitää kasvattaa ei vähentää metsien käytön vertailutason määrittelyssä tulee huomioida maankäytön todelliset ilmastovaikutukset maiden ei tule voida asettaa vertailutasoja kansallisesti omin päin sillä se on luonnontieteen näkökulmasta mielivaltaista ja globaalisti kestämätöntä laskentasääntöjen tulee perustua päästöjen todelliseen kehitykseen mutta sipilän hallitus aikoo puolittaa suomen metsien hiilinielut vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä monet metsä ja ilmastotutkijat ovat esittäneet huolen hallituksen ylimitoitetuista bio energiatavoitteista niiden toteutuessa ilmastopäästöt eivät vähene lähivuosina ja luonnon monimuotoisuus on uhattuna suomella on korkean teknologian maana mahdollista edistää vihreää teknologiaa pitkäkestoisten puutuotteiden valmistamista sekä tuuli ja aurinkoenergian lisäämistä kestävä biotalous on myös osa ratkaisua kohtuullisuuden ja kestävyyden rajoissa autoilun viherryttäminen ei voi pohjautua vain biopolttoaineisiin vaan lisätukea tarvitaan sähkö ja biokaasuautoiluun hallituksen energia ja ilmastostrategiassa ei ehdoteta nopeasti vaikuttavia keinoja kivihiilen käytön vähentämiseksi ja hallitus aikoo jopa lisätä turpeen polttoa hiilineutraali suomi on mahdollinen jo kaksituhattakolmekymmentä luvulla ja kivihiilen käytöstä lämmityksessä on luovuttava jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi hallitus ei esitä sähkön pientuotannolle konkreettista tukea vihreiden pienenergiaohjelma vauhdittaisi maatilojen biokaasulaitoksia maalämpöä ja aurinkoenergian pientuotantoa erityisesti julkisten rakennusten maalämpöön siirtymisessä on potentiaalia ja aurinkoenergiasta on tehtävä houkutteleva vaihtoehto myös taloyhtiöille kerrostaloille ja rivitaloille se vaatii muutoksia sähkömarkkinalakiin kotitalousvähennyksen laajennusta kunnissa tehtävä ilmastotyö on keskeistä panostetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tarvitaan lisää vuoroja ja yhteyksiä julkiseen liikenteeseen sekä lisää raideliikennettä kaupunkeihin ja kaupunkien välille ihmisten ilmastoystävälliset valinnat kuten kierrätys on tehtävä helpoiksi ministeri tiilikainen mainitsi ruokahävikin vähentämisen keskeisenä ilmastotekona toivon ministerin edistävän ruokapoliittisen selonteon yhteydessä hyväksyttyjä ponsia ruokahävikin vähentämiseksi on syytä asettaa elintarvikeketjun eri osien ruokahävikin vähentämiselle numeeriset tavoitteet sekä selvittää elintarvikkeiden päiväysmerkintöjä koskevat uusimistarpeet hävikin vähentämiseksi se mitä syömme on myös olennaista ilmastopäästöjen vähentämisessä kasvisproteiinien hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin lihan valtakunnallisesti kouluissa järjestettävällä viikoittaisella kasvisruokapäivällä olisi iso ilmastovaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa on kysymys siitä että lapsillamme ja heidän lapsillaan on hyvä elää maapallolla aikaa ei ole hukattavaksi sillä puolentoista asteen lämpeneminen saavutetaan jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä jos päästöjä ei nopeasti leikata tässä on arvoisat edustajat myös selitys sille minkä takia myöskään metsien hiilinieluja ei pidä vähentää meillä ei ole aikaa odotella

arvoisa puhemies en tiedä kuulinko aivan oikein mutta jäi sen verran harmittamaan että täytyy kommentoida tätä kivihiiliasiaa kuitenkin kun hallitus on esittämässä lakia joka kieltää kivihiilen käytön niin en en nyt kyllä ensimmäisenä olisi hallitusta kritisoimassa siitä kivihiilen käytön estämiseksi tehdä toimenpiteitä ensimmäinen maa maailmassa joka tulee kieltämään sen lainsäädännöllä tästä metsien monimuotoisuudesta haluaisin vielä ottaa esille erään erittäin mielenkiintoisen greenpeacen tekemän tutkimuksen tämän vuosituhannen alusta kaksituhatta viiva kaksituhattakolmetoista siinä vertailtiin pohjoisten koskemattomien metsien metsäkatoa ja tällä ajanjaksolla suomessa metsäkato oli nolla pilkku kaksi prosenttia sama luku oli venäjällä seitsemän pilkku kaksi alaskassa viisi pilkku yhdeksän ja kanadassa neljä pilkku viisi metsäteollisuus siirtyy kuitenkin johonkin kun tuotteille on kysyntää me emme varmastikaan halua että se siirtyy suomesta pois
vastauspuheenvuoro edustaja karimäki ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies hallituksen tavoite luopua kivihiilestä on tärkeä ja kannatettava mutta se on edennyt kovin hitaasti hallitus yhtään mitään tähän mennessä ja kivihiilen käyttö on tämänkin vuoden alusta lisääntynyt kolme prosenttia tämä on todella valitettavaa kun on ollut jo kaksi vuotta aikaa valmistella laki ja tuoda se tänne käsittelyyn metsäluonnon monimuotoisuus valitettavasti hupenee kovaa vauhtia tutkijat ovat kertoneet kuudennesta sukupuuttoaallosta erityisesti lahopuusta riippuvainen riippuvainen lajisto kärsii ja populaatioiden välinen geenivaihtelu on uhattuna kun alueet ovat pieniä ja pirstoutuneita täällä etelä suomessa varsinkin on hyvin vähän luonnontilaista suojeltua vanhaa metsää ja sen takia

vihreät esittävätkin luonnonsuojelualueiden hankintamäärärahoihin merkittäviä lisäpanoksia muun muassa tulevan vuoden

arvoisa

kaikki muut paitsi perussuomalaiset ovat kompastuneet tuohon vihreään lankaan

romanian ja bulgarian päästövelvoitteet koska ne eivät muuten olisi ratifioineet pariisin sopimusta ja eu olisi jäänyt silloin sopimuksen ulkopuolelle ulkopuolelle arvoisa puhemies tämä solidaarisuus merkitsee suomalaisille kotitalouksille viidensadan miljoonan euron ja teollisuudelle kahdeksansadan viiva tuhannenkahdensadan miljoonan euron lisälaskua vuositasolla pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan kalliita suomalaisille työntekijöille ja yrittäjille tämmöiset tämmöiset sopimukset eivätkä lisälaskut jää tähän koska keskustavetoinen hallitus ilmastosopimukseen vedoten suunnittelee toteuttavansa miljardiluokan veroeurojen tulonsiirron yksityisille toimijoille kuinka ollakaan ne ovat päättäjien lähipiiristä esimerkiksi tuulivoimalle ollaan etsimässä uutta noin miljardin euron tukipakettia

joka tulee syöttötariffien

viiva kolmen miljardin euron lisäksi siksi suomi otti kantaakseen puolan romanian ja bulgarian päästöosuudet löytyykö maastamme rohkeaa tutkivaa journalismia joka paljastaisi paljastaisi tämän rakenteellisen korruption mielenkiintoista on nyt todeta että ennen kesäkuuta hallituksessa olleet puolueet sopivat että tukipakettien lainvalmisteluakaan

ei aloiteta ennen kuin tuulivoiman infraäänien terveystutkimukset on tehty niistä on vasta ykkösvaihe toteutunut kakkosvaihehan vasta selvittää onko infraääni aiheuttanut tuulivoimalan lähellä asuville oireet vai ei tällainenko arvo ja moraalipohja on nyt hallituksessa ettei se edes noudata omia päätöksiään kun kiirehtii jakamaan omalle hyvä veli verkostolleen miljardikaupalla euroja mistä leikataan lisämiljardit

arvoisa puhemies

edustajat savio hakkarainen ja mäkelä perussuomalaiset paikalla ettei tarvitse ihan tyhjille seinille puhua tulevaisuuden varalle olisi aina hyvä olla suunnitelma aiheena on tänään ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen kaksituhattakolmekymmentä selkeät tavoitteet auttavat tekemään oikeansuuntaisia asioita ja päätöksiä myös politiikan saralla hallituksen toimintasuunnitelma kestävän kehityksen suomi tavoittelee parempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ympäristöystävällisempää tulevaisuutta sekä kestävämpää taloutta kestävä kehitys on valtavan tärkeä teema on pyrittävä löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja mutta samanaikaisesti tulee huolehtia talouden rattaiden pyörimisestä ja ihmisten hyvinvoinnista edellinen virke tiivistää oikein hyvin perussuomalaisten näkemyksen energia ja ilmastopolitiikan osalta kestävään kehitykseen on panostettava kansallista etua valvoen tässä suhteessa suomen on suhtauduttava varauksella eu alueen laajoihin ilmastopoliittisiin hankkeisiin

erityisen haitallisia esityksiä

me perussuomalaiset kannatamme kotimaisten energianlähteiden käytön vahvistamista esimerkiksi turve ja puu ovat keskeisiä palasia suomalaisen energiapolitiikan saralla on perusteltua pyrkiä mahdollisimman korkeaan energiaomavaraisuuteen myöskään huoltovarmuustekijänä kotimaisten energianlähteiden merkitystä kyllin korostaa mitä tulee energianlähteiden uusiutuvuuteen hyvällä suunnittelulla kotimaisia luonnollisia energianlähteitä kyetään hyödyntämään kätevästi erilaisten energiantuotantoon liittyvien tukien osalta tulee suomalaisten elinkeinonharjoittajien asemaa puolustaa tuet eivät saa johtaa vinoutuneeseen jakaumaan eri energiantuotantomenetelmien osalta kasvihuonepäästöjen osalta nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla biopolttoaineilla on järkevää politiikkaa ja tällä saralla suomella on osaaminen hyvällä tasolla kotimainen cleantech ala on kehittynyt viime vuosina harppauksin ja suomalaisyrityksiä on kannustettava tarttumaan ilmastopolitiikkaan nivoutuviin liiketoimintamahdollisuuksiin sähköautot ovat tulevaisuutta ja siellä meillä uudenkaupungin autotehtaalla mielellään valmistetaan tulevaisuudessakin sähköautoja tulee suomalaisille töitä ja vienti vetää jos vain on kysyntää sähköautoilla sähköautoilua ja ja muuta ympäristöystävällisempää liikkumista on edistettävä mutta tällä saralla ei pidä mennä liiallisuuksiin esimerkiksi kohdentamalla suomalaisille autoilijoille ylisuuria veroja tai leikkaamalla ympäristönsuojelun perusteella kilometrikorvauksia arvoisa puhemies globaalisti ajateltuna väestönkasvu varsinkin köyhissä maissa jatkuu edelleen maapallo ei kestä myöskään tätä kehitystä loputtomiin nälkään kuolee valtavat määrät ihmisiä joka päivä ilmastonmuutoksesta puhutaan päästövähennysten pitäisi olla jokaisen maan velvollisuus jotkut maat euroopassakin ovat vapaamatkustajia tässä asiassa suomi kantaa vastuunsa ilmastopolitiikassa mutta meidän hartioillemme ei voi laittaa toisten velvoitteita edustaja immonen otti esille myös puurakentamisen puheessaan suomi voisi olla todella puurakentamisen mallimaa samoin perussuomalaisten ryhmän puheessa tuli esille maatalouden tärkeä merkitys ja asema maassamme suomen maataloutta päästöjen suhteen syytetään usein rankasti usein maataloutemme kohdalla on kuitenkin tehty viime vuosien ajan erittäin hyviä uudistuksia muun muassa vesistöjämme ajatellen kiitos

tämän ilmastopolitiikan suhteen meidän ongelmamme näissä sitoumuksissa mitä olemme tehneet on juurikin tämä lähtötaso joka suomessa on ollut jo varsin hyvin ennaltaan nyt kun me lähdemme toteuttamaan entistä tiukempia päästövaatimuksia niin olemme ongelmissa erityisesti liikenteen suhteen vähänkin asiaan perehtyneenä kuulostaa mahdottomalta että niihin tavoitteisiin liikenteen päästöistä voitaisiin millään realismilla päästä koska se autokanta mitä me tällä hetkellä ostamme uutena on vasta elinkaarensa puolessavälissä vuonna kaksituhattakolmekymmentä voidaan puhua esimerkiksi dieselistä luopumisesta mutta eihän siitä dieselistä luovuta vielä ennen kuin vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä vaikka tänä päivänä myytäisi yhtään dieselautoa jos kaikkiin autoihin asennetaan vuodesta kaksituhattakaksikymmentä lähtien erään valmistajan toimesta sähkömoottori eli myöskin lasketaan hybridit niin eihän se autokanta sitä kautta ole uusiutunut kuin vuosikymmenten kuluessa sähköautojen teknologia on kallista puolivalmista ja on kyseenalaista miten ympäristöystävällinen se koko elinkaarensa matkalta on toisaalta mistä niitä satojatuhansia sähköautoja tulisi kun ne ovat niin kalliita että vain pienellä kansanosalla on varaa niitä uusina ostaa ja käytettyinä niitä ei ole markkinoilla on tiettyjä epäilyksiä siitä miten se akkuteknologia kestää esimerkiksi kymmenen viiva viidentoista vuoden kuluttua edes kierrättää niitä autoja uusille omistajille käytettyinä kuitenkin suomi on pitkien etäisyyksien maa jossa auto on välttämättömyyshyödyke se on edellytys liikkumiselle ja työnteolle ja ilman sitä liikkumista ja työntekoa meillä ei ole rahaa myöskään ympäristönsuojeluun nämä edellytykset meidän täytyy välttämättä suomalaisilla säilyttää että me voimme autoilla arvoisa
arvoisa puhemies energiapolitiikka on suomen teollisuudelle taloudelle kehitykselle erittäin tärkeä ja se tulee jatkossakin hoitaa järkevästi ja taloudellisesti edustaja hakkarainen otti täällä äsken esille muun muassa tuulivoiman syöttötariffin tämä syöttötariffi on tullut valitettavan kalliiksi veronmaksajille vuosien myötä se on onneksi hieman laskenut mutta sen taso on edelleen edelleen kahdeksankymmentäkolme euroa viisikymmentä senttiä megawattituntia kohti ja tämäkin huolimatta siitä että tuulivoima on erittäin epävarma energianlähde hallitusohjelmassa syöttötariffikiintiö päätettiin rajata megavolttiampeeriin mutta tämäkin kiintiö edelleen aiheuttaa kansalaisille veronmaksajille satojen miljoonien eurojen lisälaskun vielä vuosikausien ajan kuten edustaja hakkarainen äsken totesi niin hallitus suunnittelee edelleen uusia uusiutuvan energian tuotantotukia arvoisa puhemies valitettavasti myös tuulivoimaan liittyviä liittyviä infraäänen vaikutuksia kansalaisille on vähätelty monet ihmiset kokevat tuulivoiman tuotantoalueilla sairastuneensa kokevansa terveyshaittoja heille on vuosikausien ajan ehkä jopa naureskeltu ainakin heidän ongelmiaan on vähätelty ja tämä on aiheuttanut kyllä oireita kärsiville ihmisille suurta tuskaa perussuomalaiset kuitenkin suhtautuvat näiden ihmisten ongelmiin vakavasti ja vaadimme että infraäänen vaikutuksista varsinkin terveysvaikutuksista tehdään laajamittainen puolueeton selvitys arvoisa puhemies aivan lopuksi on tietysti selvää minulle tekniikan alan koulutuksen saaneena että uutta teknologiaa on syytä jatkossakin kehittää mutta sen täytyy jatkossakin olla markkinaehtoista ei yhteiskunnan tukiin perustuvaa